käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta kannanotosta selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

puhemies

tämä ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma tulee kovin pian hallitusohjelman käsittelyn jälkeen ja pitkälti samat asiat ovat esillä jotka ovat olleet tässä salissa ja laajemminkin keskustelun kohteena jo useiden kuukausien aikana varmasti tuossa seuraavassa ensi kevään

jo enemmän uusia painopisteitä mutta tähänkin jtsään erikoisvaliokunnat ovat paneutuneet huolella ja tästä paksusta pumakasta löytyy kommentteja eri hallinnonaloilta kohdentuen kuitenkin juuri tämän jtsn ajatuksen mukaisesti siihen miten suomen talous pidetään urallaan tulevina vuosina valiokunnan mietintöön liittyy kolme vastalausetta mutta esittelen nyt joitakin pääkohtia tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy valtiontaloutta kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat linjaukset vuosille kaksikymmentä se sisältää samalla suomen vakausohjelman sekä vastaa eun vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta kuntatalouden osioita täydentää vielä erikseen laadittu kuntatalousohjelma jonka painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa

valtiovarainvaliokunta on käsitellyt selontekoa lähinnä julkisen talouden yleisen kuvan ja talouden näkymien kannalta kun taas mietinnön liitteenä olevien mainitsemieni muiden erikoisvaliokuntien esille hallinnonalakohtaisia kysymyksiä

julkisen talouden suunnitelman pohjana olevan valtiovarainministeriön arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa yksi pilkku viisi prosenttia tänä vuonna yksi pilkku nolla prosenttia ensi vuonna ja hidastuu edelleen suunnittelukauden loppua kohden nolla pilkku seitsemään prosenttiin vuonna kotimaisen kysynnän on kuitenkin arvioitu pysyvän vakaana ja ylläpitävän talouskasvua myös taloudellisten tutkimuslaitosten esittämät arviot ovat samansuuntaisia valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että julkisen talouden suunnitelman perusteella on riskinä että suomi rikkoisi vakaus ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevää osaa vuonna kaksikymmentä tämä aiheutuu osittain siitä että pysyvät menolisäykset sekä tulevaisuusinvestoinnit toteutetaan etupainotteisesti kun taas niihin liittyvät rahoitusratkaisut ajoittuvat pääosin myöhempiin vuosiin valtiovarainministeriön arvion mukaan suomi noudattaa kuitenkin laajasti ottaen rakenteellista jäämää koskevaa pilaria eikä poikkeama ennalta ehkäisevän osan vaatimuksista muodostu merkittäväksi tämä hallitusohjelmassa sovittu mekanismi on poikkeuksellinen ja sen takia sen selvittämisessä kansainvälisille tarkkailijoille on ollut tekemistä mutta se toimii kunhan kunhan tuossa linjassa työllisyyden vahvistamisesta ja tarkasta taloudenpidosta pidetään kiinni valiokunta korostaa että hidastuva talouskasvu ja talouden rakenteelliset ongelmat edellyttävät hallitukselta aktiivista talous ja työllisyyspolitiikka jotta tasapainotavoite saavutetaan on myös toimeenpantava rakenteellisia uudistuksia joista tärkeimpiin kuuluu edelleen sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen sen valmisteluun hallituksen linjaukset antavat hyvät lähtökohdat keskeistä on myös parantaa talouden kasvuedellytyksiä vauhdittamalla osaamista ja innovaatioita luovia investointeja kuten panostamalla tutkimus ja tuotekehitykseen osaamiseen sekä nuorten koulutusasteen nostamiseen samalla on myös huolehdittava riittävistä talouden puskureista jotta julkinen velka ei aiheuta ongelmia seuraavien taantumien aikana valiokunta katsoo hallituksen tavoitteenasettelun olevan selkeä ja pitää tärkeänä että hallitus tavoittelee julkisen talouden tasapainoa vuoden loppuun mennessä se on kiinteässä ajallisessa ja asiallisessa yhteydessä työllisyysasteen nostamiseen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin valiokunta painottaa että hallitusohjelman tavoitteet eriarvoisuuden vähentämisestä ja tuloerojen pienentämisestä ovat välttämättömiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta näiden tavoitteiden kuten myös hiilineutraaliutta koskevan tavoitteen saavuttamista ja vaikutussuhdetta julkiseen talouteen on kuitenkin hieman vaikeampi arvioida kuin näiden enemmän matemaattisten tavoitteiden osalta hallitus lisää pysyviä julkisen talouden menoja noin yksi pilkku neljä miljardia vuoden kaksikymmentäkolme tasolla verrattuna tämän kevään tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan panostuksia kohdennetaan muun muassa sosiaaliturvaan sosiaali ja terveyspalveluihin varhaiskasvatukseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä ympäristönsuojeluun ja ilmastopoliittisiin toimiin valiokunta toteaa että päätetyt menolisäykset ovat suunnittelukaudella etupainotteisia suhteessa siihen kuinka verotuloja lisäävät veroperustemuutokset kasvattavat tuloarviota tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää siten tehokkaita toimia työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseksi jo päätettyjen meno ja tulomuutosten lisäksi

työllisyyden parantamisesta tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta on välttämätön jotta julkisen talouden tasapainoa koskeva tavoite saavutetaan jo vuonna kaksikymmentäkolme hallitus on käynnistänyt laajamittaisen valmistelutyön jonka tavoitteena on kevääseen kahdessakymmenessä mennessä laatia ehdotukset niistä toimenpiteistä joilla työllisten määrä kasvaa kolmellakymmenellätuhannella asiaa valmistellaan parhaillaan kolmikantaisissa työryhmissä joiden ehdotusten pohjalta hallitus tekee lopulliset linjaukset budjettiriihessä syksyllä kaksikymmentä valiokunta painottaa toimien monipuolisuutta sillä mikään yksittäinen uudistus ei kohenna työllisyyttä riittävästi vaan tarvitaan useita samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä on parannettava muun muassa työvoimapolitiikan palvelurakennetta edistettävä työkykyä ja työperäistä maahanmuuttoa ja lievennettävä kohtaanto ongelmaa myös sillä moni työtön työnhakija tarvitsee laadukasta henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta

monista verrokkimaista huolestuttavaa on että parhaassa työiässä

ikävälillä kaksikymmentäviisi viiva viisikymmentäneljä olevista suomalaisista lähes kahdellasadallatuhannella henkilöllä ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa mikä heikentää olennaisesti työllistymismahdollisuuksia valiokunta pitää välttämättömänä että hallitusohjelmaan sisältyvästä neljän prosentin tk tk tavoitteesta pidetään johdonmukaisesti kiinni myös seuraavissa julkisen talouden suunnitelmissa sillä osaaminen ja korkeatasoinen tutkimus ja kehitystoiminta on suomen menestymisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn välttämätön edellytys

valtiovarainvaliokunta toteaa edelleen näistä hiilineutraaliustavoitteista että tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttaminen edellyttää mittavia muutoksia ihmisten kulutus ja liikkumistottumuksiin tarvitaan poikkihallinnollisia useille eri hallinnonaloille kuuluvia toimia ja erityisesti uusia kierto ja biotaloutta edistäviä ratkaisuja keskeistä on myös varmistua näiden toimenpiteiden johdonmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta valiokunta pitää tärkeänä että toteutettavien toimien vaikuttavuutta seurataan läpi vaalikauden osana julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvää kestävän kehityksen osiota samalla tulee kehittää arvioinnissa käytettäviä mittareita valiokunta jakaa hallituksen käsityksen siitä että kunnianhimoinen johdonmukainen ja ennakoiva ilmastopolitiikka luo luo myös vakaan investointiympäristön mikä on mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja työllisyydelle

valiokunta nostaa velkojen osalta esiin myös kotitalouksien velkaantumisen kasvun kasvava velkaantuneisuus on viime aikoina herättänyt huolta viranomaisten keskuudessa muun muassa euroopan järjestelmäriskikomitea ja imf ovat varoittaneet suomea asiasta kuluttajien luottamukseen perustuva yksityisen kulutuksen kasvu on hyvin herkkä negatiivisille uutisille joten kotitalouksien kasvava velkaantuneisuus muodostaa riskin myös talouskehitykselle ja valmisteltuja toimenpiteitä on on syytä lähteä määrätietoisesti toteuttamaan kokonaisuutena valtiovarainvaliokunta siis ehdottaa että eduskunta hyväksyy kannanoton selonteon johdosta eikä sillä ole huomautettavaa valtioneuvoston kokonaislinjaan aivan lopuksi lainaan yhtä asiantuntijalausuntoa tässä tapauksessa akavalta joka tuo hyvin esiin sen peruskysymyksen joka tuleville vuosille edessämme aukeaa syntyvyys on alentunut jyrkästi nuoremmat ikäluokat kutistuvat ja työikäinen väestö supistuu työpanoksen väheneminen uhkaa jarruttaa talouskasvua joka on viime kädessä ainoa kestävä tapa rahoittaa kasvavat julkiset menot joita väestön ikääntyminen paisuttaa tämä korostaa työllisyyden parantamisen tärkeyttä mitä ylemmäksi se saadaan sitä pienempi kasvujarru työpanoksen tulevasta vähenemisestä syntyy mahdollisimman monen työikäisen pitäisikin olla töissä menolisäyksiä etenkin pysyviä kannattaa harkita kasvun ja työllisyyden näkökulmasta pitää arvioida vahvistavatko ne työllisyyttä ja talouskasvua

sitten mennään ryhmäpuheenvuoroihin

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma pyrkii varmistamaan että suomi uudistuu tasa arvoisella ja kestävällä tavalla hallituksen talouspolitiikan suurena päämääränä on työllisyyden vahvistaminen hyvinvoinnin lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen nuoria ihmisiä syytetään usein hetkessä elämisestä sanotaan että meiltä puuttuu perspektiiviä jonka vasta eletty elämä voi tuoda sen olen kuitenkin ehtinyt oppia että juuri työllisyyspolitiikka ei ole sprinttilaji vaan maraton muut pohjoismaat ovat valinneet työllisyydenhoidossa maratonosuuden suomi on pikemminkin yrittänyt ilmoittautua sadan metrin sprinttiin tämä hallitus tietää että kestävät tulokset tulevat maratonkestävyydestä satsaamisesta suomalaisten osaamiseen toimiviin palveluihin ja vaikkapa toimivaan infraan tämä hallitus uskoo että työmahdollisuuksien lisääminen ihmisten auttaminen ja koko kansakunnan osaamisen vahvistaminen on oikea tie menestykseen muissa pohjoismaissa on korkeat työllisyysasteet saavutettu aktiivisella työvoimapolitiikalla jossa työttömiä ei jätetä yksin työttömyyden kanssa se on oikea tie ja sitä tietä hallitus perustellusti haluaa kulkea suomessakin laaja paketti kauaskantoisesti työllisyyttä kohentavia toimenpiteitä jolla luodaan hallituskauden aikana kymmeniä tuhansia työpaikkoja on valmistelussa arvoisa puhemies hallitus ja tämä selonteko vievät suomen määrätietoisesti uudistusten ja tulevaisuusinvestointien tielle asiantuntijat ovat pitkään suositelleet esimerkiksi esimerkiksi oppivelvollisuuden laajennusta ja nyt se toteutuu uudistuksiin liittyy myös eriarvoisuuden vähentäminen uuden hallituksen talouspolitiikan tärkeä tavoite silloin huomio pitää siirtää kohti heitä jotka apua eniten tarvitsevat pienituloisiin eläkeläisiin työttömiin ja opiskelijoihin kestävän ja osallistavan talouskasvun kannalta tärkein huomio siirtyy alimpiin tuloluokkiin veronkevennykset täytyykin kohdistaa pieni ja keskituloisiin kuten hallitus tekee arvoisa puhemies tämä hallitus rakentaa sukupolvien siltaa vastakkainasettelun sijaan vanhustenhoidon hoitajamitoitus toteutuu vihdoinkin pienempiä eläkkeitä nostetaan laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä sotaveteraanien rintamalisä yli kaksinkertaistetaan arvoisa puhemies oma isoisäni aloitti oman taipaleensa maaseudun huutolaislapsena kaikesta oli puutetta eivätkä lautasella olleet suupalat olleet nekään suuria juuri sen takia isoisäni päätti ettei hänen perheessään nähtäisi ikinä nälkää ja isoisälleni jälkeläisten mahdollisuus kouluttaa itseään oli tärkeä väylä menestykseen itse koen suurta nöyryyttä hyvinvointimme rakentajapolven edessä meidän tämän päivän toimijoiden myös nuorten velvollisuus on varmistaa että ikäihmistemme vanhuus on turvattu ja arvokas siihen tarvitsemme hoivauudistuksen ja terveydenhoidon uudistukset arvoisa puhemies se joka etsii politiikasta yksinkertaisia vastauksia joutuu usein pettymään arvovalintoja hän kuitenkin löytää tänä päivänä minun on helppo seistä isoisäni edessä hallituksen tekemien arvovalintojen kanssa tiedän että hallitus parantaa pienen eläkkeen varassa elävän toimeentuloa ja huolenpitoa pystyn myös kertomaan ettei hallitus ole unohtanut tulevia sukupolvia vaan maassa toteutetaan historiallinen oppivelvollisuusuudistus joka antaa nuorille eväät tämän päivän työelämässä pärjäämiseen tämänkin jälkeen tiedän että loppukaneettina kuulen isoisäni toteavan se ilmastonmuutoshan jää nyt teidän nuorempien hoidettavaksi otattehan sen vakavasti ja tähän meidän sukupolvemme suurimpaan haasteeseen on myös vastattava kun julkisen talouden voimavaroja seuraavina vuosina ohjataan arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa valtioneuvoston selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme hyväksymistä

arvoisa rouva puhemies suomi on pieni avotalous jonka vientihinnat määräytyvät maailmanlaajuisilla markkinoilla brändi ja laatu eivät ole enää kestäviä kilpailuvaltteja ne ovat markkinoilla pysymisen edellytys kehittyvien maiden teknologinen ja laadullinen osaaminen ottavat omaamme kiinni vauhdilla siksi kilpailukyvyssä palataan aina hintaan tässä suomi on maalannut itseään nurkkaan ja maalaa edelleen suomi on kallis maa sekä oecdn että eun tilastojen mukaan julkiset menot ovat ranskan jälkeen toiseksi suurimmat kokonaistuotantoon suhteutettuna tällä on seurauksensa suomen vaihtotase on lipsahtanut kroonisesti alijäämäiseksi vuodesta kaksituhattayksitoista tavaraviennin ylijäämän romahdusta ole kyetty korvaamaan palveluviennillä tai tuonnin vähentämisellä velkaiset valtio kunnat ja kansalaiset velkaantuvat edelleen verokiila eli ero työnantajakustannusten ja nettopalkan välissä on kasvanut sietämättömäksi palkan ostovoima on heikko siksi yksityisellä ja ja julkisella sektorilla on yhä enemmän työtehtäviä joista maksettavissa olevalla palkalla ei elä ainakaan paremmin kuin tulonsiirroilla arvoisa rouva puhemies hallitus tavoittelee julkisen talouden tasapainoa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tämän käsittelyssä olevan suunnitelman myötä tavoite karkaa kuitenkin entistä kauemmas suomen tasapainottoman talouden ongelma kiteytyy neljään asiaan joihin hallitus ei kiinnitä riittävästi huomiota valtion menojen arvioidaan kasvavan kehyskaudella noin kolme prosenttia vuodessa valtion tulojen arvioidaan kasvavan noin kaksi prosenttia vuodessa valtion budjettitalouden arvioidaan olevan ensi vuonna noin kaksi miljardia alijäämäinen alijäämä kasvaa vuoteen mennessä vähintään neljään miljardiin euroon valtio on täysin erkaantunut kuntatalouden todellisuudesta joka tulee tällä kehyskaudella repsahtamaan yli kolme miljardia euroa eli yksi pilkku kaksi prosenttia alijäämäiseksi jatkuvasti tuloja nopeammin kasvavat menot ovat jo valmiiksi kalliille maalle täysin kestämättömät ja menojahan tämä hallitus kasvattaa omilla päätöksillään ilmastojohtajuudesta ja maahanmuutosta oppivelvollisuusiän nostolla se kasvattaa tulevia menoja myös liian vähäisillä lapsiperheiden pahoinvointia ennalta ehkäisevillä toimilla ja kaataa kuntien niskaan vielä kaiken lisäksi mahdottoman sopeuttamistaakan se ei puutu tasapainottoman talouden juurisyihin arvoisa rouva puhemies suomen isoihin ongelmiin tarvitaan isoja ratkaisuja kilpailukykyä ja ihmisten ostovoimaa on parannettava kaventamalla verokiilaa julkista sektoria on pienennettävä menot on pistettävä kuriin menojen painopistettä on siirrettävä tarvitsemme enemmän hoitajia ja opettajia vähemmän ilmastopaneelien sihteeristöjä ja maailmanparannuksen asiantuntijaverkostoja julkiselta sektorilta tulee vapauttaa osaavaa työvoimaa yksityissektorin käyttöön hoitoalalle koulutettuja on houkuteltava takaisin alalle olosuhteita ja palkkaa korjaamalla vielä lisää työvoimaa saadaan kun luovutaan tästä oppivelvollisuusiän nostosta ja ja mahdollistetaan oppilaitosten ja yritysten välinen parempi yhteistyö yritysten ehdoilla arvoisa puhemies tämä suunnitelma on menneen maailman paperi yritetään tehdä enemmän ja kovemmin sitä mikä ei ole ennenkään toiminut panostetaan vähän lisää kaikkeen mutta ei mihinkään kunnolla rakenteita purkamalla ja muuttamalla lisää hankkeita ja byrokratiaa lisää hintaa arjelle elämiselle ja yrittämiselle lisää ongelmia meillä ei ole varaa haitata ulkomaankauppaa ja sisäistä liikennettämme merkityksettömällä mutta kalliilla ilmastojohtajuudella älyttömällä hiilidioksidijahdilla yhtä vähän meillä on varaa taloudellista huoltosuhdetta ja turvallisuutta heikentävään maahanmuuttoon eikä meillä kerta kaikkiaan ole varaa jättää edes yhteiskunnan pahoinvoinnin ja ongelmien ennaltaehkäisyä lapsipuolen asemaan tätäkin tapahtuu juuri nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää julkisen talouden suunnitelmaan vastalauseen ja siinä avataan tavoitteiden ja keinojen epärealistisuutta ja suoranaista haitallisuutta suomen taloudelle sieltä näkyy kuinka hataralla pohjalla tämä esitys on vastalauseemme tärkein asia on kuitenkin se että sillä ohjattaisiin suomen taloutta oikeaan suuntaan tarvitsemme radikaaleja uudistuksia joihin nykyhallitus ei kykene ehdotan että eduskunta hyväksyy jättämäämme vastalauseeseen liittyvän kannanoton

arvoisa puhemies esitän kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta sydämellisen osanottomme antti rantakankaan omaisille ystävämme poismenon johdosta valtiovarainministeriön arvion mukaan talouskasvu hidastuu ensi vuonna yhteen prosenttiin ja edelleen sen alle vaalikauden loppuun mennessä tämä on asiantuntijoiden mukaan suomen osalta lähinnä kasvun normalisoitumista ei taantumaa maailmantaloudessa on silti poikkeuksellisia riskitekijöitä jotka saattavat romahduttaa kasvun kokonaan myöskään nyt alkanut lakkotalvi ei vielä näy käsillä olevissa ennusteissa hallituksen omistajaohjaus on kriisissä hallitus on sitoutunut julkisen talouden tasapainoon vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme riittääkö sille toiveuni nyt käsillä olevan suunnitelman mukaan julkinen talous on kauden lopussa kolme pilkku kuusi miljardia euroa alijäämäinen ja jos luvusta siivotaan pois työeläkejärjestelmä alijäämä on jopa viisi pilkku kolme miljardia euroa näin siis ihan normaalissa talouskehityksessä ilman taantumaa tai varsinkaan kansainvälistä talouskriisiä tästä on tasapaino kaukana julkinen tase heikkenee yli kaksikymmentä miljardia rinteen nelivuotiskauden aikana kun mukaan lasketaan myös omaisuuden myynnit se vaimentaa mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden epävarmuustekijöihin hyvinvointivaltion tulevaisuus lasten koulutus ja vanhusten hoiva ovat täysin kestävän talouspolitiikan varassa rinteen hallituksen keskeisin tavoite on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja työllisten määrän vahvistaminen vähintään kuudellakymmenellätuhannella henkilöllä julkisen talouden suunnitelmasta puuttuvat puuttuvat silti täysin kaikki varsinaiset työllisyystoimet hallitus on luvannut palata asiaan vasta ensi kesänä viimeaikaisten tietojen valossa suorastaan pelottaa mitä sieltä ensi kesänä on tulossa toistaiseksi hallitus on nimittäin toimillaan vähentänyt työllisyyttä eikä lisännyt sitä viime viikolla eduskunnan tietopalvelu laski rinteen hallituksen toimien vähentävän työllisyyttä viidellätuhannella kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt keinot joilla suomeen saataisiin asiantuntijoiden laskelmiin pohjautuen yli kuusikymmentätuhatta työpaikkaa lisää samalla säilyisi nykyinen tulonjako mutta köyhyys vähentyisi kokoomuksen toimenpidelista osoittaa ettei suomessa ole pulaa tepsivistä työllisyystoimista vaan rohkeudesta ja kyvystä toteuttaa niitä arvoisa puhemies elinkeinoelämän tutkimuslaitos kirjoittaa julkisen talouden kokoa kasvatetaan päätösperäisesti merkittävällä tavalla ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin budjetin linja on reippaasti keventävä sopii huonosti suhdannetilanteeseen ja rikkoo mahdollisesti budjettisääntöjä toteaa puolestaan professori roope uusitalo on ongelmallista että hallituksella ei ole uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi lausuu talouspolitiikan arviointineuvosto suomi sai viime viikolla eun komissiolta sapiskaa julkisen talouden tilasta olemme samassa nuhtelujoukossa etelä euroopan maiden kanssa vaikka hallitus ei kuuntelisi kokoomusta sen pitäisi kuunnella kotimaisia ja ulkomaalaisia asiantuntijoita he ovat yksimielisen huolestuneita hallituksen finanssipolitiikasta valtiovarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan menot kasvavat tuloja nopeammin ensi kertaa vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen arvoisa puhemies suomen noin kymmenen miljardin euron kestävyysvaje tarkoittaa ikäsidonnaisista menoista ja työikäisen väestön pienenemisestä syntyvää kattamatonta vastuuta on ennenkuulumatonta että nykyinen hallitus päätösperäisesti kasvattaa kestävyysvajetta rinteen bussi on tehnyt täyskäännöksen viime hallituksen kestävän talouspolitiikan linjaan ja suuntaa pakoputki tuprutellen kohti kielekkeen reunaa kokoomuksella on täysin eri suunta

arvoisa puhemies lämmin kiitos keskustan eduskuntaryhmän puolesta koko eduskunnalle osanotosta suruumme se lohduttaa kun olemme järkyttävällä tavalla aivan odottamatta menettäneet läheisen työkaverimme arvoisa puhemies kiitos edellisen hallituksen politiikan suomen talous on paremmassa kunnossa kuin neljä viisi vuotta sitten paikalleen tuudittautumiseen tällä maalla ei silti kuitenkaan ole varaa talouden näkymät ovat heikentyneet maailmantaloudesta ei suomelle ole odotettavissa sanottavasti apua tuleva talous ja työllisyyskehitys on nyt pitkälti kiinni niistä ratkaisuista joita me suomalaiset itse teemme siksi keskustan eduskuntaryhmä vetoaa vakavasti maltin puolesta työmarkkinoilla ymmärrämme että työntekijöillä on oikeutettuja odotuksia suomen tulevaisuuden maamme talouden ja ihmisten arjen kannalta lakkotalvi olisi tässä tilanteessa kuitenkin silkkaa hiekkaa yhteiskunnan pyöriviin rattaisiin arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmälle on kaksi asiaa ylitse muiden kaikki mahdollinen on että saamme vaalikauden aikana suomeen kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja että talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme työpaikat syntyvät myös tulevaisuudessa ennen muuta mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tähän mennessä olemme yhdessä päättäneet jo esimerkiksi palkkatuen uudistamisesta työllisyyskokeilun aloittamisesta ja investointien poisto oikeuden tuplaamisesta tätä työllistävää yrittäjyyspolitiikkaa on jatkettava ylipäätään nyt tarvitaan tuntuvasti lisää työllisyyttä parantavia ratkaisuja keskustan eduskuntaryhmä ymmärtää että asioiden valmistelu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa vaatii aikansa edellytämme kuitenkin että yhdessä sovitussa aikataulussa pysytään

ensi keväänä on pohjustettava ja viimeistään vajaan vuoden kuluttua hallituksen budjettiriihessä on tehtävä päätökset joilla vähintään kolmellekymmenelletuhannelle ihmiselle saadaan töitä keskustan eduskuntaryhmä esittää seitsemää ratkaisua huolenpitoa siitä että suomalainen työ ja palvelut menevät kaupaksi maailmalla paikallisen työpaikoilla tapahtuvan sopimisen lisäämistä suomen mallia vastauksena siihen että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat kohtaavat osatyökykyisten työllistymisen työllistymisen helpottamista ulkomaisten osaajien saamista suomeen niille aloille joilla tarvetta on tutkimukseen ja kehitykseen satsaamista nuorten työllistymisen ja syrjäytymisen torjumista isossa kuvassa ilmastonmuutoksen hillitseminen on iso mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä koko suomeen se edellyttää että korvaamme saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytön mahdollisimman pitkälle maakuntiemme kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä turvaamme suomalaisen maa ja metsätalouden tulevaisuuden panostamme osaamiseen ja otamme käyttöön uutta tekniikkaa haluamme tehdä järkivihreydestä uutta teollisuutta koko maan ja kaikkien suomalaisten hyväksi tulevan vuosikymmenen aikana suomeen tarvitaan miljardien investointeja joilla yritykset kehittävät ja ottavat käyttöön uutta vähäpäästöistä tekniikkaa esitämme järkivihreän teollisuuden ohjelman ja sen työkaluna kansallisen ilmastorahaston valmistelun ripeää aloittamista osa sen rahoituksesta tulisi valtiolta myös tavallisille suomalaisille on annettava mahdollisuus osallistua sijoittamiseen arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmälle talous ei ole itseisarvo emme myöskään esitä uudistuksia uudistusten vuoksi ne ovat välineitä siihen että pystymme pitämään huolta perheen pienimmistä ikäihmisistä yhteiskunnan heikko osaisista sekä rakentamaan tasa arvoista tulevaisuutta koko tälle laajalle maalle tämä uusi punamulta nostaa pienimpiä perhe etuuksia ja eläkkeitä ja parantaa ihmisten palveluja niin varhaiskasvatuksessa koulutuksessa kuin vanhustenhoidossa teemme väkevää aluepolitiikkaa linja on toinen kuin oppositiolla yhteisenä huolena yli hallitus on syytä olla kuntien talouden nopeasti heikentynyt tilanne ja kuntien välinen eriytyminen kuntien hoidettavana on isoin osa ihmisten palveluista ja kaikki puolueet ovat kunnissa vastuuta kantamassa yhä useammalle kunnalle sosiaali ja terveyspalvelujen hoitaminen on käynyt liian raskaaksi siksi keskustan eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä että sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus toteutetaan maakuntien pohjalta tämän vaalikauden aikana puoluepolitikointi puoluepolitikointi ei tee oikeutta asian tärkeydelle katsomme myös että kuntien eriytymiskehitykseen on löydettävä uusia lääkkeitä esimerkiksi selvittämällä nykyisen kuntien valtionosuusjärjestelmän toimivuutta jonka perustarkoitus on turvata palvelut kohtuullisella vero ja maksurasituksella ihmisten asuinpaikasta riippumatta

arvoisa rouva puhemies haluan esittää lämpimän osanoton edustaja rantakankaan ystävämme antin omaisille ja läheisille niin omasta kuin vihreän eduskuntaryhmän puolesta arvoisa rouva puhemies me puhumme tässä salissa paljon lapsillemme tuleville sukupolville jättämästämme velasta yleensä aina silloin puhumme taloudesta ja rahasta velasta joka jää heidän maksettavakseen tästä näkökulmasta meidän tulee tehdä kaikkemme että saamme mahdollisimman monen suomalaisen töihin tämä hallitus panostaa kasvatukseen ja koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin tutkimukseen ja kehitystyöhön paikalliseen sopimiseen perhevapaiden uudistamiseen sekä työllisyystoimiin joilla yhteensä tavoitellaan

esimerkiksi yli viisikymmentä vuotiaiden miesten työllisyysasteen kohottaminen ruotsin tasolle riittäisi täyttämään työllisyystavoitteen juuri sitä haluamme että yli viisikymmentä vuotiaat ja maahanmuuttajat naiset ja osatyökykyiset saadaan paremmin mukaan töihin siksi helpotamme ensimmäisen työntekijän palkkausta lisäämme palkkatukea ja työttömän henkilökohtaista palvelua siksi panostamme työhyvinvointiin lisäämme kuntoutusta sekä muunto ja täydennyskoulutusta suomi on aina pärjännyt ja pärjää jatkossakin koulutuksella ja tutkimuksella kannustuksella ja yrittämisellä kun puhumme yhteisesti lapsillemme jättämästämme velasta emme voi sivuuttaa ilmastovelkaa sitä että toimimme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi liian hitaasti hallitus haluaa saada suomesta hiilineutraalin vuoteen mennessä se on kunnianhimoinen mutta mahdollinen ja ennen kaikkea välttämätön tavoite tärkeintä on päästä eroon fossiilisista polttoaineista vähentää liikenteen ja maaperän päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta olemme vasta urakan alkumetreillä ensi vuoden verouudistuksesta on lupa odottaa paljon eri energiamuotoja pitää verottaa niiden hiilijalanjäljen mukaan turpeen verotusta on kiristettävä ja maankäytön nieluja lisättävä jos emme ole valmiita tekemään kipeämpiä muutoksia toisaalla kun puhumme jättämästämme velasta lapsillemme me puhumme myös kuolevista lajeista olemme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa jossa jopa kaksisataa lajia kuolee sukupuuttoon ei joka vuosi ei joka kuukausi vaan joka päivä siksi luonnonsuojeluun on aidosti panostettava nyt me vauhditamme metsien soiden ja vesien suojelua elvytämme vaelluskalakantoja vähennämme luontokohteiden korjausvelkaa ja tehostamme vieraslajien torjumista myös hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan rakentaminen on alkanut tänä vuonna päivitettiin täällä suomessa kehitetty maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta taloudellisilla kannustimilla haemme myös lisää vauhtia puurakentamiseen me suomalaiset olemme velkaa paitsi lapsillemme myös edellisille sukupolville jotka elivät paljon meitä säällisemmin työ ei ole helppo osa ihmisistä on lähes neliraajajarrutuksessa me päättäjät tulemme tekemään virheitä eikä sosiaaliturvaakaan pystytä uudistamaan samassa vauhdissa ekologisen verouudistuksen kanssa silti tätä työtä on tehtävä päättäväisesti nyt ja jatkossa miksi juuri pienen suomen pitää toimia hiilijalanjälkemme on maailman suurimpia kulutamme tulevilta sukupolvilta joka vuosi melkein kolmen vuoden luonnonvarat tämä on pahin velka jonka heille jätämme sitä ei lasketa yksikkömiljardeissa vaan paljon suuremmissa luvuissa katseemme pitää olla reilussa vihreässä tulevaisuudessa jossa kannamme vastuun päästöistämme torjumme eriarvoisuutta koulutuksella ja tasa arvolla sekä kehitämme ympäristöystävällisiä keinoja energian tuottamiseen liikkumiseen ja kaikkeen elämiseen

arvoisa rouva puhemies nykyinen hallitus on kääntänyt suomen suunnan investoimme lastemme tulevaisuuteen leikkausten sijaan

tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta hallituksen finanssipolitiikka on julkisen talouden suunnittelukaudella kaksituhattakaksikymmentä viiva hieman elvyttävää mikä on perusteltua kasvun hidastumisen ja kansainvälisen toimintaympäristön epävarmuuden vuoksi keskeistä on parantaa talouden kasvuedellytyksiä vauhdittamalla osaamista ja innovaatioita luovia investointeja kuten panostamalla tutkimus ja ja tuotekehitykseen osaamiseen sekä nuorten koulutusasteen nostamiseen

vastuutonta kuitenkin jää epäselväksi mitkä hallituksen tekemistä panostuksista ovat niin vastuuttomia ovatko panostukset varhaiskasvatukseen vastuuttomia onko vastuutonta korottaa köyhimpien eläkkeensaajien toimeentuloa viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa vasemmistoliiton mielestä on vastuutonta kuvitella että leikkauslistoilla luotaisiin kestävä pohja suomen talouskasvulle ja julkiselle taloudelle nykyisen oikeisto opposition vaihtoehtobudjeteista voi todeta että kokoomus ottaisi nyt käyttöönsä kepin sijaan suorastaan pampun ja oikeisto opposition käänteisellä robinhood politiikalla haluttaisiin leikata hyvinvoinnista ja käyttää rahat jälleen hyvätuloisten veronalennuksiin

me haluamme rakentaa valoisan tulevaisuuden kaikille ei harvoille vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa julkisen talouden suunnitelman hyväksymistä

arvoisa puhemies talouskasvun hidastuminen korostaa työllisyyttä lisäävien uudistusten tarvetta tämän mutta myös tulevien vaalikausien lukuisista haasteista selviytyminen vaatii meiltä vahvaa uudistustahtoa julkisen talouden suunnitelma on hallituksen tiekartta torjumme laman uhkaa uudistamalla työelämää sekä tekemällä tulevaisuusinvestointeja ja sosiaalisia uudistuksia tehokkaaseen toimenpidepakettiin kuuluu luonnollisesti perhevapaauudistus joka parantaa tasa arvoa ja vahvistaa tulevaisuudenuskoa

arvoisa puhemies työelämää tulee voida uudistaa myös erilaisilla kokeiluilla rkp suhtautuu myönteisesti määräaikaisiin työllistämiskokeiluihin voisimme esimerkiksi luopua työvoiman tarveharkinnasta joillakin alueilla voisiko joku maakunta olla koealue tai tietyillä aloilla joilla työvoimasta on eniten kysyntää kokeilun voisi kohdistaa mikroyrityksiin joilla on potentiaalia työllistää kokeilujen avulla työllistämistoimenpiteitä pystyy arvioimaan maamme ikärakenne ei ole suotuisa ja syntyvyyskäyrä jatkaa laskuaan joten pitkällä aikavälillä tarkasteltuna taloudessa on suuri kestävyysvaje väestöennusteen mukaan suomen huoltosuhde heikkenee ainakin seuraavien viidenkymmenen vuoden ajan tarvitaan siis sote uudistus joka ottaa tämän haasteen vakavasti ikäihmiset on nähtävä resurssina heillä on paljon elämänkokemusta josta voi olla hyötyä yhteiskunnalle myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa eläkeikää lähestyvissä suomalaisissa on paljon työllisyyspotentiaalia suuresta potentiaalista kertoo esimerkiksi se että ruotsin viisikymmentäviisi viiva kuusikymmentäneljä vuotiaista työllisten osuus on kaksitoista prosenttia suurempi kuin suomessa vastaavassa ikäluokassa siksi meidän tulisi vakavasti pohtia eri vaihtoehtoja joilla työn vastaanottamisesta vastaanottamisesta saisi tehtyä nykyistä houkuttelevampaa kuten esimerkiksi osa aikatyötä

tämä edellyttää myös kuten mietinnössä tuodaan esiin että maassamme on taloudellisesti toimivia paikallisdemokratioita ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä kuntien valtionosuudet tulee jakaa oikeudenmukaisesti ja kunnille tulee osoittaa riittävät resurssit jotta ne pystyvät huolehtimaan niistä tehtävistä joita me niille määräämme

arvoisa puhemies esitän myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puolesta surunvalittelut ja

suomen talous on kasvanut viime vuosina ja noususuhdanne on vaikuttanut positiivisesti myös työllisyystilanteeseen talouskasvu kuitenkin hidastuu selvästi vuonna kaksituhattakuusitoista alkaneen nousukauden jälkeen julkisen talouden suunnitelman pohjana olevan valtiovarainministeriön arvion mukaan bkt kasvaa prosenttia vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yhden prosentin vuonna kaksituhattakaksikymmentä ja hidastuu edelleen suunnittelukauden loppua kohden nolla pilkku seitsemään prosenttiin vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme näin ollen valtiovarainvaliokunta arvioi että julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna ja kehityksen ennustetaan jatkuvan koko kehyskauden siten että alijäämä kasvaa suunnittelukauden aikana noin kolmeen pilkku miljardiin euroon velkasuhteen arvioidaan kääntyvän kasvuun vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen ja ylittävän kuudenkymmenen prosentin rajan vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi rinteen hallitus on ohjelmassaan linjannut että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous olisi tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja julkisen velan suhde bkthen alenee hallitus ei kuitenkaan toimi ohjelmansa mukaisesti vaan jo ensimmäisessä kehyspäätöksessä on nähtävissä hallituksen talouspolitiikan vaikutukset värderade talman regeringen

arvoisa puhemies
tarvitaan toimia joiden avulla ruokitaan talouskasvua ja kannustetaan yrittäjyyteen työllisyyttä lisäävien toimien lisäksi tarvitaan kiireellisesti sosiaaliturvan uudistusta kristillisdemokraattien esittämä kannustava perusturva malli ratkaisee monia nykyisen järjestelmän ongelmia se poistaa tuloloukkuja ja kannustaa työn vastaanottamiseen maatalousyrittäjät ovat erityisesti olleet viime vuosina kovilla poikkeavien sääolosuhteiden vuoksi maataloustuet tulee tulee säilyttää nykytasollaan ja maatalousyrittäjille tulee tarvittaessa myöntää kriisitukea suomella ei ole varaa siihen että maatalous ajetaan alas koko maa tulee säilyttää asuttuna tämä ei onnistu ilman kestävää ja maatalousyrittäjien ongelmat huomioivaa maatalouspolitiikkaa tulevan eu budjetin haasteena on paikata muun muassa britannian eu eron myötä syntyvä rahoitusvaje euroopan komission julkaiseman esityksen mukainen leikkaus suomen maataloustukiin ei ole hyväksyttävä ja esityksen toteutuminen tulee pyrkiä estämään arvoisa puhemies väestön ikärakenne ja tulevaisuuden huoltosuhde entisestään heikkenemään mikäli syntyvyyttä ei saada nousuun nyt on toimittava paremman ja kannustavamman perhepolitiikan aikaansaamiseksi vaikuttavan perhe ja väestöpolitiikan avulla voidaan poistaa epävarmuustekijöitä jotka vaikuttavat negatiivisesti syntyvyyteen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kiinnittää erityistä huomiota oikeusministeriön hallinnonalan rahoituksen riittävyyteen lakivaliokunta on usean vuoden ajan kiinnittänyt huomiota määrärahojen riittämättömyyteen ja tuonut esille että tilanne tulee johtamaan kansalaisten oikeusturvan heikkenemiseen arvoisa puhemies tämä on entistä ajankohtaisempaa nyt kun poliisin ja syyttäjän aika menee raamatun tutkiskelun lisäksi vanhojen sketsiohjelmien katseluun arvoisa puhemies esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen yhdeksänkohtaisen kannanoton

arvoisa puhemies otan osaa antti rantakankaan poismenon johdosta ja surunvalitteluni omaisille ja ystäville arvoisa puhemies olen parempi kokoamaan joukkueita kuin valmentamaan niitä mutta aion nyt käyttää tilaisuuden kannustaakseni hallitusta yhä parempiin suorituksiin menestys joukkueurheilussa perustuu ennen kaikkea luottamukseen ihminen uskaltaa tehdä rohkeitakin suorituksia ja pelata sovitulla taktiikalla jos hän voi luottaa siihen että myös muu joukkue toimii samoin ennen kaikkea hänelle on tärkeää tietää että vaikka

virhekin muu joukkue pysyy hänen rinnallaan nyt näyttää siltä että tämän hallituksen kohdalla keskinäinen luottamus ei ole niin suuri kuin se voisi olla se on harmi sillä hallituksen asia on koko suomen asia meidän kaikkien asia postilakon vaiheiden aikana kävi selväksi että hallituksella voisi olla huomattavasti parempi yhteinen näkemys ja selkänoja joiden puitteissa toimia niin ei tapahtunut vaan yksittäiset ministerit lähtivät irtokiekkojen perään ja tekivät sooloilevia ratkaisuja yksi syy sisäiseen luottamuspulaan on se että hallituksen jäsenet eivät aina tunnu olevan varmoja mikä heidän joukkueensa on osa arpoo liian usein onko minun joukkueeni hallitus vai ihan joku muu porukka se joka huutelee kentän ulkopuolelta katsomosta arvoisa puhemies tämän hallituksen sisäisellä hengellä on väliä koska se heijastuu suoraan myös suomalaisten luottamukseen ja tulevaisuudenuskoon jos tähtikentällinen ei itsekään usko omaan ennalta sovittuun pelitapaansa ja suoraselkäisesti johda peliä sen mukaan myöskään katsomossa ei uskota voittoon uskottavuutta tarvitaan myös kansainvälisillä kentillä emme pelaa kotimaan alasarjaa vaan euroopan liigaa hallituksen sisäisellä hengellä ja sen ulospäin osoittamalla johtajuudella on väliä myös siksi että suomella on edessään iso kriisi joka johtuu työllisten määrän pienuudesta ja ikääntyneiden hoivamenojen kasvusta ainoa asia joka voi pelastaa tämän on se että saadaan ihmiset töihin mutta sellaisia ei hallituksella vielä ole riittävästi se lukee selvin sanoin tässäkin paperissa jota me tänään käsittelemme katse pitäisi olla siis samaan aikaan paljon kauempana kuin tällaisten postilakkojen tai muiden harjoitusotteluiden seuraamisessa katse pitäisi olla vuoden kaksituhattakolmekymmentä kisoissa ja jopa kauempana suomi tarvitsee visioita siitä miten me pelaamme tulevina vuosikymmeninä muutokset postin toimintaympäristössä ovat vasta esimakua

digitalisaation vaikutuksista jos hallitus käyttäisi saman energian isompien linjojen miettimiseen kuin nyt seitsemänsadan hengen työehtojen pitämiseen ennallaan olisimme turvallisemmissa käsissä hallituksella on oma pelikirjansa ja strategiansa eli hallitusohjelma se on hyvä paperi joskin turhan idealistinen se on varmaan syy sen toimeenpano takkuilee nyt syystä jos toisestakin katsomossa vihelletään jopa hallituksen omat kannattajat alkavat pitää alkukauden suorituksia heikkoina nyt odotetaan johtajuutta ja tuloksia en ole hallituksen kokoonpanon suurin fani mutta se on tällä hetkellä suomen edustusjoukkue kannustan sitä tekemään parhaimpansa ja vaikka käyttämään henkistä valmennusta minullakin on ollut usein tilanne että areena on kyllä kunnossa mutta joukkue voisi pelata paremmin voin siis tulla sparraamaan tarvittaessa

sitten kuulemme ministeri lintilän vastauspuheenvuoron viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies kiitoksia eduskuntaryhmille ryhmäpuheenvuoroista olen erittäin tyytyväinen siihen että eduskuntaryhmät näkevät ongelman samanlaisena

aiheutuvat ongelmat se mikä aiheuttaa velkaantumisen työllisyyskehitys ja niin edelleen keinoista ollaan varmasti eri mieltä ja tuleekin olla eri mieltä sen takia meillä hallitus ja oppositio ovat eri puolueita en pidä sitä sinällänsä vaarallisena muutamia kommentteja kommentteja näitten ryhmäpuheitten perusteella ehdottomasti julkinen talous on se mistä kannan huolta se mitä on tullut esille nyt tässä komission ja muissa eri lausunnoissa jtsn suhteen pitää tietysti huomioida se oli myös meillä valtiovarainministeriön omissa laskelmissa että siellä eivät ole työllisyystoimet sisällä eli ne on laskettu kunkin ennusteitten mukaisesti hallituksen työllisyystoimet sisälle lukien se mikä on suomelle tietysti erittäin iso haaste on maailmankaupan hidastuminen kaikki keskeiset ennustelaitokset ennustavat maailmankaupan hidastumista ensi vuodesta voidaan vielä sanoa jotain mutta vuosi kaksikymmentäyksi on hyvin hyvin hämärän peitossa ja sumuinen toivon mukaan kauppasopimukset tulevat pitämään säännöillä tapahtuva vapaakauppa on suomen taloudelle parasta tukea tällä hetkellä ja toivon mukaan sitä ei vaaranneta työllisyys on tämän hallituksen ykköskysymys ja sen vuoksi hallitusohjelmassa meillä on selkeä kirjaus siitä että mitään toimia ei suljeta pois työllisyyden osalta eli kun hallitus tarkastelee omia toimiaan ja tuo niitä koko ajan voi että ensimmäinen tietyllä tavalla tulee jo tänään esittelyssä olevassa budjetin budjetin täydennysosassa niin kyllä hallitus käy hyvin kriittisesti läpi niitä työllisyystoimia joilla saavutetaan työllisyystavoite koska työllisyystavoitteen saavuttaminen on täysin keskeinen asia meidän julkisen talouden puolelle ja yleensäkin meidän julkisen talouden ja hyvinvointipalvelujen kustantamiseen se mitä tarvitaan on investointien edistämistä niitten osalta meillä ovat nyt ensimmäiset liikkeellä eli eli niin sanottu tuplapoisto on esitelty ja se on eduskunnassa käsittelyssä yleensäkin koko toimintaympäristö yritystoiminnalle tarvitsee vakautta ja ennustettavuutta ja siihen hallitus pyrkii omilla toimillaan meillä on hyvin selkeästi kirjattu se että esimerkiksi yritysverotusta ei tulla kiristämään haluamme luoda sitä toimintaympäristöä että yritykset voivat voivat työllistää voisi oikeastaan sanoa että kolme kulmakiveä ovat työllisyyden edistäminen yritysten uudistaminen ja investointien liikkeelle saaminen ja sitten julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle ja se ei tapahdu millään muulla kuin työllisyystilanteen parantamisella mutta asia jota me emme saa unohtaa ja jolla on julkisen talouden osalta täysin keskeinen vaikutus erityisesti tuleville vuosille on meidän sote ratkaisun maaliin vieminen meistä jokainen varmasti saa palautetta kuntien

erittäin vaikeasta taloustilanteesta mikäli me haluamme ja kun me haluamme siihen vaikuttaa meidän tulee yhteisesti viedä tämä sote maaliin koska sillä me pystymme helpottamaan kuntien tilannetta se on se on ihan selvää että me emme sitä lainsäädäntöä tule saamaan toimintaan ihan lähivuosina toivon mukaan jo vuonna kaksikymmentäkolme ollaan ihan operatiivisesti liikkeellä mutta niin pystymme luomaan tämän erittäin vaikean kokonaisuuden jota tietysti jokainen jokainen puolue täällä on ollut tekemässä liike nyt pois luettuna

meidän julkinen talous on kuntien talouden osalta heikommassa kunnossa kuin mitä vielä keväällä olivat tiedot ja se tulee olemaan haasteellinen koska tietysti sitten myöhemmillä vuosilla velkaantuminen

suhteessa bkthen ja julkiseen talouteen tulee olemaan suomelle erittäinkin haasteellinen kiitoksia ryhmille näistä palautteista

puheenvuoron debatissa nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

että nyt on suunta muuttunut katsomme tulevaisuuteen panostamme työllisyyteen kasvuun koulutukseen ja pienten ihmisten toimeentuloon mutta puhemies tietenkin tähän kohtaan liittyy myös se että uteliaana katsoin näitä vastalauseita ja hämmästelin kovasti sitä että kokoomus puhuu vastalauseessaan siitä että ei saisi yhtään elvyttää että se on huono asia täällä puhutaan panostuksista koulutukseen ja vanhustenhuoltoon eläkekorotuksista nehän ovat tätä elvytystä kokoomus tätä kovasti moittii ja toisaalta en ole ole kyllä kuullut heidän sanovan että näin ei pitäisi sitten kuitenkaan tehdä tässä puhutaan myös esimerkiksi menonlisäyksestä vastuuton menojenlisäys minä toivoisin nyt puhemies että kun tällaisia vastalauseita kirjoitetaan niin kokoomukselta tulisi selkeä linja että saako koulutukseen eläkkeisiin pienen ihmisen toimeentuloon panostaa vai ei sillä tämä teksti mikä teillä on vastalauseessa viittaisi juuri päinvastaiseen

arvoisa puhemies tästä julkisesta taloudesta on riittävästi puhuttu mutta minä haluaisin valtiovarainministeriltä kysyä kotitalouksien velkaantumisesta sekin lienee jonkunmoinen ongelma jos mennään vähän yksityiskohtaisemmin yhtiölainoihin tällä hetkellä on aika helppoa ostaa asunto kun yhtiölainat ovat jo yli prosenttia useissa tapauksissa velattomasta myyntihinnasta se johtaa vähän harhaan ja silloin ei enää rahoituslaitos pääse tutkimaan ihmisen todellista velan takaisinmaksukykyä ja mikä vielä ihmeellisempää mitä itse en ymmärrä mitenkäänpäin miten voi olla että yhtäkkiä velka muuttuu vähennyskelpoiseksi tuloksi se koskee juuri näitä rahoitusvastikkeita mitä taloyhtiöissä on sijoittajien ensimmäinen kysymys on että tulouttaako taloyhtiö yhtiövastikkeen mikä tarkoittaa sitä että sijoittaja voi vähentää vuokratuloista velan lyhennyksen eli lyhennyksen eli tämän rahoitusvastikkeen tämä on kyllä niin erikoinen eli onko hallituksella näköpiirissä mitään että te pohditte uudelleen tätä oikeudenmukaisuuskysymystä ja sitä että mentäisiin normaaliin käytäntöön siinä miten velkaa vähennetään

arvoisa puhemies pääministeri antti rinteen hallitus katsoo kauas kun se vahvistaa merkittävällä tavalla panostuksia tuottavuuden kasvun perustaan kuten koulutukseen ja tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatioihin ja tie ynnä muihin infrastruktuuri investointeihin työllisyysasteen nousu on hallitusohjelmassa keskeinen yksittäinen tulopohjaa vahvistava elementti on erittäin tärkeää että julkisen talouden suunnitelman pohjavire on elvyttävä ajoitus saattaa mennä ihan kohdalleen tällä kertaa erittäin tärkeää on ettei kustannuskilpailukykyä joka on vaivalla saavutettu nyt murenneta erittäin tärkeää on että työmarkkinoilla on malttia tämä maltin tarve ei koske pelkästään palkkoja

arvoisa puhemies julkisen talouden velkaantuminen on ehdottomasti saatava pysähtymään kuten hallituksenkin tavoite on ja työllisyys on tietenkin tähän avainkeino nyt hallituksen on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä suomalaisnuorten että ikääntyneiden ja osatyökykyisten työttömien työllistymismahdollisuuksien edistämiseen ja toivonkin että työministeri harakka ja koko hallitus nopeasti esiin uusien keinojen kanssa jotta nämä kaikki mainitut ryhmät saadaan nopeasti työmarkkinoille aikaa ei ole lainkaan hukattavaksi arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat huolissaan siitä mikä on suurten kasvu ja kaupunkikeskusten ulkopuolisen suomen väestö ja työllisyyskehitys

kannamme ja haluamme kiinnittää huomiota liikenteen ja asumisen hinnan jatkuvaan nousuun valitettavasti hallituksen toimet eivät ole vieneet kehitystä lainkaan oikeaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies kokoomus toistelee tässä salissa mantran tavoin tällä kertaa edustaja lepomäen suulla sitä että hallituksen toimin työllisyys tulee laskemaan viidellätuhannella työllisellä ja vetoaa eduskunnan tietopalvelun laskelmiin eduskunnan tietopalvelu pahoittelee tämänkaltaista väärintulkintaa ja toivonkin että lopettaisitte itsenne nolaamisen sillä eduskunnan tietopalvelu on laskenut ainoastaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksen työllisyyteen ei kaikkia työllisyysvaikutuksia kun huomioidaan koulutus varhaiskasvatus tutkimus kehitystyö paikallinen sopiminen perhevapaiden uudistaminen ja kaikki ne lukemattomat työllisyystoimet joita lähdetään tekemään niin lopputulos on ehdottomasti positiivinen ja se että te johdatte tahallanne harhaan tällä tällä laskelmalla ei anna hyvää kuvaa etenkään puhujasta itsestään

talman meillä on toisaalta työttömyyttä mutta myöskin varsin merkittävä kohtaanto ongelma joka tietenkin osittain helpottuu sillä että tehdään nyt suuria panostuksia koulutukseen kaikilla tasoilla ryhmäpuheenvuorossamme nostimme esille työvoiman saatavuusharkinnan ja pohdimme voisiko alueellisesti kokeilla sitä että se poistettaisiin kokonaan ja ja katsottaisiin muutaman vuoden aikana mitä seurauksia sillä olisi mitä mitä vaikutuksia sillä olisi nimenomaan tälle kohtaanto ongelmalle ja ja yritysten työvoiman

tosiaan kun tästä työllisyysasteesta puhutaan niin julkisen talouden suunnitelmassa nimenomaan on huomioitu koko hallitusohjelma siltä osin ja ja valitettavasti siihen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on matkaa tämä jää parhaimmillaankin seitsemäänkymmeneenkolmeen pilkku yhteen mikä lähtee siitä että tämä nykyinen suhdannekehitys toki taantuva ja hidastuva pysyisi tilannehan voi olla aivan päinvastainen edustaja viitanen puhui siitä että että kokoomus ei haluaisi elvyttää no jospa katsotaan tätä kokonaisuutta ensimmäinen asia on se että me vaihtoehtobudjetissa nimenomaan siirrämme tiettyjä koulutuspanoksia pysyviksi koska meidän mielestämme on kohtuutonta irtisanoa opettajia muutaman vuoden päästä tämän lisäksi me lisäämme myös pienituloisten eläkeläisten perusturvaa mutta me teemme aitoja investointeja kun me puhumme niin ne ovat investointeja ja tämän lisäksi me teemme vähemmän alijäämää kuin hallitus nyt kyse on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja te heikennätte sitä kahdellakymmenellä miljardilla

puhemies työttömyys koettelee ihmistä monin tavoin kysymys ei ole pelkästään toimeentulosta työ on paljon muutakin se raamittaa elämää luo sosiaalisia suhteita suomen työllisyysaste on vieläkin muita pohjoismaita matalampi miksi meillä ei siis kokeiltaisi samoja reseptejä kuin muissa pohjoismaissa meillä on työvoimapalveluissa jokaista työtöntä kohden vain murto osa siitä henkilöstöstä joka muissa pohjoismaissa hyvällä menestyksellä auttaa työtöntä löytämään töitä arvoisa puhemies me emme usko keppilinjaan työllisyyden hoidossa kuten oppositiopuolue kokoomus edelleen näyttää tekevän tämä hallitus on laittamassa lisää resursseja koulutukseen ja kuntakokeilujen kautta tuomassa uusia toimintamalleja työllisyyspalveluihin vaikeimmin työllistyvien oikeutta työhön tuetaan laajentamalla palkkatuen käyttöä

arvoisa puhemies suomi on viennistä elävä talous hallitus ei tietenkään ole syypää synkkeneviin näkymiin vientialueellamme mutta hallituksen tehtävä on erilaisin keinoin kompensoida heikkeneviä suhdanteita ikävä kyllä hallitus toimii tismalleen päinvastoin teollisuuden ja kuljetusalan kilpailukykyä heikennetään suuruudenhulluilla kansallisilla päästötavoitteilla tavallisen ihmisen ostovoimaa rapautetaan päätöksillä jotka nostavat asumisen ja liikkumisen hintaa yksityinen kulutus kyllä mutta se perustuu velkaantumiseen toisaalta hallitus ei tee mitään pysyvien sosiaaliturvamenojen kasvun hillitsemiseksi sekä halpatyövoiman maahantuonti että niin sanottu humanitaarinen maahanmuutto heikentävät taloudellista huoltosuhdetta ja lisäävät menoja pysyvällä tavalla työllisyysasteen nousukaan ei itsessään auta jos ihmiset eivät tule työllään toimeen tai jos palkan maksaa valtio palkkatuen muodossa vähemmän tuottavaa työtä vähemmän verotuloja lisää turhia menoja tällä tavalla ei tule hyvä

arvoisa puhemies hallitusohjelman tulopohjan keskeinen yksittäinen elementti on nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tämän tavoitteen saavuttaminen on välttämätöntä jotta julkisen talouden tasapainoa koskeva tavoite saavutetaan ja julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme pitemmän ajan tavoitteena on hiilineutraalisuus vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi työllisyyden näkökulmasta meille keskustalaisille on on ilmastonmuutoksen hillinnässä hyvin keskeistä vuoropuhelu eri tahojen kanssa mahdollisimman sektorikohtaisesti asioihin vaikuttamalla emme halua ajaa teollisuutta pois täältä vaan pitää suomessa panostaen yritys ja elinkeinoelämämyönteisiin ratkaisuihin täytyy muistaa että ilmastonmuutos luo myös uutta työtä keskustalaiset haluavat edistää uuden teknologian tutkimuksen hyödyntämistä tässä onnistuessamme luomme parhaimmillaan myös vientituotteita joilla autamme ilmastonmuutoksen torjunnassa muita maita ja luomme kasvua kotimaassa

arvoisa rouva puhemies asiantuntijat niin suomessa kuin ulkomailla ovat syystäkin huolissaan taloutemme suunnasta siellä häämöttää kolmen pilkku kuuden miljardin alijäämä vuonna kaksikymmentäkolme eikä tässä vielä ole huomioitu sitä mitä kaikkea tämä vaikea työmarkkinatilanne tuo tullessaan millä tavalla se entisestään tulee meidän vientivetoisessa taloudessamme näkymään näkymään menot kasvavat tuloja nopeammin ja niitä on lisätty erityisesti etupainotteisesti ja silti meillä vanhustenhoito on retuperällä silti meillä nuorisopsykiatrian puolella jonot sen kuin kasvavat ja ratkaisuja ei näihin isoihin rakenteellisiin asioihin kuten sote tahi sotu uudistus ole pöydällä vielä ollenkaan työllisyystoimet antavat odottaa vielä itseänsä mutta arvoisa valtiovarainministeri olisin kuitenkin halunnut kysyä tästä kotitalouksien tilanteesta kansalaisia huolestuttaa tällä hetkellä erityisesti se että omaisuuden arvo eri puolilla suomea on tällä hetkellä hyvin erilaisessa voisiko sanoa trendissä ja olisin kysynyt onko hallitus huomioinut tätä millään tavalla ja tuleeko kenties joitakin ratkaisuja siihen että meillä haja asutusalueilla ihmiset menettävät sen

puhemies tärkeä tavoite on tosiaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen toteutuminen mutta on hyvä pitää mielessä toinenkin tärkeä seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoite osaamisen ennakointifoorumin mukaan vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakolmekymmentäviisi tarvitaan yksi pilkku viisitoista miljoonaa uutta työntekijää joista yli puolet tarvitsee korkeakoulutuksen uusissa syntyvissä työpaikoissa korkeasti koulutettujen tarpeen on arvioitu nousevan jopa seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tässä siis toinen tärkeä seitsemänkymmenenviiden prosentin luku joka on todella läheisesti linkittynyt meidän

hyvä että hallitus panostaa koulutukseen tällä uralla olemme alussa ja ottaneet pieniä askeleita ja on tärkeää kiinnittää huomiota siihen että pääsemme todellakin näihin osaamistavoitteisiin mitä kautta varmistamme sen että työllisyystavoitteetkin toteutuvat

hallituksen finanssipolitiikka on suorastaan oppikirjojen mukaisesti taloutta ja työllisyyttä tukevaa sekä kokonaiskysyntää ylläpitävää taloudellisen epävarmuuden ja alhaisten korkojen ympäristössä elvytystoimien ja investointien käynnistäminen on perusteltua emme halua toistaa aiemmin suomessa nähtyjä virheitä joissa liian kireäksi viritetty finanssipolitiikka on pahentanut ja pitkittänyt työttömyyttä rapauttanut hyvinvointivaltiota ja heikentänyt talouden pitkän aikavälin kestävyyttä itse ainakin odotan elvyttäviä investointeja julkiseen liikenteeseen ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotantomäärien kasvattamista lähivuosina

puhemies täällä puhutaan paljon työllisyydestä ja miten työllisyys saadaan kuntoon ja työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja ja että valtiontalous saadaan tasapainoon myöhemmin asia mikä minua ihmetyttää on se että minä en ole kuullut minkään näköistä vastausta siihen että jos nyt sattuisikin niin että tätä työllisyyttä ei saataisi nousemaan kolmellakymmenellätuhannella niin mitä sitten tehdään

rouva puhemies hallituksen toimintaa valtion ja kuntien velkaantumisen lopettamisen suhteen ei voi nyt tätä keskustelua kuunnellessa mitenkään pitää uskottavana hallituksella tuntuu olevan yhä pääpaino ulkomaisen halpatyövoiman tuonnissa eu byrokratian lisäämisessä ja ilmastovouhotuksessa samalla kun suomen globaali kilpailijamaa kiina sen sijaan saa lisätä päästöjään rajattomasti koko ajan vaan lisätään kiina harjoittaa myös muuten erittäin aggressiivista talouspolitiikkaa niin kuin olemme huomanneet suomen tulisi vastata itsenäisesti tähän tähän talouspolitiikkaan ja tulisi panostaa viennin kilpailukykyyn juurikin niin juurikin niin jopa kiinan kanssa kannattaisi kilpailla ellei halua markkinoiden sinne menevän mutta ilmeisesti vasemmisto haluaa kotimaan markkinoihin panostaminen onnistuisi kansan ostovoimaa lisäämällä tämä on myös ollut perussuomalaisten linja mitä on täällä esitetty

arvoisa puhemies perussuomalaiset täällä jatkuvasti pitävät yllä myyttiä että hallitus jotenkin houkuttelisi halpatyövoimaa suomeen tai edistäisi halpatyövoiman käyttöä niin kuin äskeisessäkin puheenvuorossa arvoisa puhemies ensinnäkin tämä hallitus on esimerkiksi puuttumassa alipalkkaukseen ja sanktioimassa sitä edustaja tavio te olitte eduskunnassa hallituksessa te ette sitä tehneet niin arvoisat perussuomalaiset mitä tulee halpatyövoiman käyttöön niin haluan muistuttaa että ne tahot jotka eussa vastustivat halpatyövoiman pelisääntöjen kuntoon laittamista olivat puola unkari latvia liettua ja halla aho

arvoisa puhemies tämä on nyt vasemmalla muodostunut jonkinlaiseksi lempipuheenaiheeksi tänne lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutoksella ei ollut mitään vaikutusta suomen lainsäädäntöön jos ajatellaan asia toisin päin tämä direktiiviuudistushan hyväksyttiin euroopan parlamentissa onko se ratkaissut halpatyövoimaongelman suomessa eikö täällä ole halpatyövoimaa tällä hetkellä

täysin perusteetta syytätte hallitusta halpatyövoiman tuonnista sille ei ole mitään katetta te ette ole osoittaneet yhtään todistetta mutta edustaja halla aho siitä on mustaa valkoisella

te olette vastustaneet halpatyövoiman halpatyövoiman kitkemistä sille pelisääntöjä ja te olitte mukana rintamassa jossa oli puola latvia liettua ja unkari juuri ne maat joista halpatyövoimaa lähtee ja tätä te ette pääse karkuun

arvoisa rouva puhemies olen monesti kehunut täällä perussuomalaisia monissa keskusteluissa mutta nyt valitettavasti näin ei ole miten te kehtaatte väittää että meidän hallitusohjelmassa lukee että tänne houkutellaan halpatyövoimaa näitä tuulesta temmattuja väitteitä tulee koko ajan kun ei ole muuta keskusteltavaa kuin tämä yksi lempiteemanne niin kuin edustaja harkimo täällä totesi suosittelen nyt keskustelemaan tästä eikä niistä asioista mitä siellä hallitusohjelmassa tai hallituksen suunnitelmissa ei lue
arvoisa puhemies tähän julkisen talouden kokonaisuuteen liittyen edustaja järvinen esitti täällä aika vakavan syytöksen että tämä vakava asia eli se että lintilän talousarvioesitys vähentää työllisyyttä viidellätuhannella ei olisikaan paikkansapitävä kun otetaan huomioon muutkin kuin vero ja tulonsiirtomuutokset no mitä ne muut ovat ne ovat menomuutoksia koulutukseen infrastruktuuriin vanhustenhoivaan joissa kaikissa me teemme selvästi tuntuvammat parannukset meillä tulee tuntuvammat parannukset pysyvästi koulutukseen me emme ole irtisanomassa kolmen vuoden päästä opettajia vaan palkkaamme heidät pysyvästi me laitamme kolme miljardia infrastruktuuriin hallituksen neljänkymmenen miljoonan sijaan ja niin edelleen jos nämä laskettaisiin mukaan niin kokoomuksen työllisyysvaikutukset olisivat suhteessa valtion budjettiin selvästi suurempia kuin mitä nyt tämän tietopalvelun laskelmissa edustaja heinäluomalle toivottavasti äänestätte meidän talousarvioaloitteen puolesta jossa me kaksinkertaistamme te toimistojen haastatteluihin varatun määrärahalisäyksen olen aivan samaa mieltä että työvoimapalveluihin tarvitaan lisää resursseja mutta hallitus ei ole sitä tekemässä eikä se muuten ole ruotsissa ja tanskassa suinkaan ollut syy jättää kannustinloukkuja purkamatta ne pitää purkaa myös jos aiomme pelastaa hyvinvointivaltion

julkisen sektorin leikkaamista ja julkiselle sektorille lisää palveluita lisää työntekijöitä ja korkeampia palkkoja tämä on täysin mahdoton yhtälö te vaaditte että suomi kilpailee kiinan kanssa millä me kilpailisimme te haluatte suomeen jota väitätte vastustavanne sehän se kiinan kilpailuvaltti on matalat palkat arvoisa puhemies nyt pitää katsoa eteenpäin millä suomi pärjää millä pystymme maksamaan korkeampia palkkoja se on osaaminen ja siihen nimenomaan hallitus panostaa osaamiseen koulutukseen siihen että jatkossa suomella on entistä tuottavampia töitä me emme halua toimia niin kuin edustaja tavio toimi hallituksessa ja hyväksyi mainitsemanne postin varhaisjakelun työehtosopimusten halpuuttamisen kun te te olitte perussuomalaiset hallituspuolue

jotta hallitus saavuttaisi työllisyystavoitteensa tarvitaan paljon erilaisia toimenpiteitä ja keinoja mutta juuri tällä hetkellä työmarkkinat ovat kaaoksessa postilakon ohella uusia lakkoja puhkeaa juuri kun talous on jo muutenkin erittäin heikolla pohjalla ja tämä heikentää talouden näkymiä entisestään kaaosta on seurannut kun kansanrintamahallitus on työmarkkinaratkaisuihin puuttumalla antanut henkisen ja välillisen tukensa vaatimuksille jotka ovat työllisyyden viennin kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tuhoisia nyt tarvitaan suomeen ryhtiliikettä tarvitaan jäykän työmarkkinajärjestelmän sijaan enemmän paikallista sopimista ja joustoja ja tarvitaan kdn esittämä malli kannustavasta perusturvasta

puhemies tämä keskustelu tarjoaa myös mahdollisuuden ruotia opposition vastalauseita ja nehän ovat kiitettävän pitkiä täällä täällä ei ole vielä puututtu siihen että perussuomalaisten vaatimukset ja tavoitteet ovat kovin maailmoja syleileviä heti tuossa vastalauseen alussa edellytetään että eläke ja sosiaaliturvajärjestelmiä uudistetaan niin että huono osaisuus ja syrjäytyminen poistuu ja suomi nousee digitalisaation turvallisuuden sekä sosiaalisen ja sivistyksellisen tason kärkimaaksi maailmassa ja edelleen yhdessä kohdassa on että hallitus lisää panostuksia koulutukseen tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin sekä aineettomiin investointeihin maan eri osat huomioon ottaen ihan hienoja tavoitteita no sitten siellä loppupäässä kohdassa kaksikymmentäkahdeksan perussuomalaiset vaativat että hallitus luopuu oppivelvollisuuden jatkamisesta mutta se on keskeinen keino millä suomen tuleva kasvu osaamisen kehittäminen pystytään turvaamaan näin isossa asiassa teillä on täysin ristiriitaiset kannat samoin ilmastonihilismissä teillä tullaan nyt tähän linjaan että niin kuin mammutit varautuivat jääkauden tuloon sillä että jäivät jääräpäisesti paikoilleen niin teidän vastauksenne ilmaston lämpenemiseen on se että ei tehdä

arvoisa puhemies voisiko sopia että täällä ei puhuta halpatyövoimasta kyse on pääasiassa jotka tulevat tänne tekemään työtä ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen jos kyse on väärinkäytöksistä puututaan niihin ja käsitellään ihmiset ihmisinä mitä tulee edustaja lohikosken ja edustaja heinäluoman sanomisiin niin jos puhutaan keppilinjasta olisi kohtuullista myöntää että viime hallituskaudella lisättiin sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa tähän maahan ja köyhyys väheni köyhyys väheni ystävät hyvät edustaja lohikoski puhui myös tästä että että hallituksen talouspolitiikka olisi oppikirjan mukaista haluaisin nähdä sen oppikirjan sillä kun luemme kaikkia nyt julkisesti saatavilla olevia valiokuntaan tulleita asiantuntija arvioita niin pääasiassa tuomio on täysin tyrmäävä tälle vastasykliselle politiikalle jota juuri teette ministeri lintilältä kysyisin puhuitte sote uudistuksesta mikä on tämän hallituksen arvio siitä mikä on sen vaikutus julkiseen talouteen sillä mehän emme ole nähneet minkäänlaista säästöarviota suhteessa tähän

arvoisa rouva puhemies rinteen hallitus tekee kestävää oikeudenmukaista ja ihmisläheistä politiikkaa joka on täysin vastakkaista kuin edellisellä kaudella tämä hallitus huolehtii myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä aivan päinvastoin kuin viime kaudella

hallitus tuo siis ihmisille uskoa tulevaisuuteen suunta on muuttunut aivan kuten kokoomus totesi kokoomuksen suunta on aivan erilainen kuin hallituksen olen täysin samaa mieltä tästä asiasta kokoomus leikkaisi siis edelleen noin kuusisataa miljoonaa euroa kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta sosiaaliturvan varassa olevilta ihmisiltä se leikkaisi myös tulevilta eläkkeensaajilta ja tätä kautta kokoomus ajaisi ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin ja myös toimeentulotuen piirissä olevilta ihmisiltä kokoomus on valmis leikkaamaan te ajaisitte ihmiset todella vaikeisiin elämäntilanteisiin joissa heidän olisi todella vaikea päästä rakentamaan itselleen parempaa tulevaisuutta minun on todella vaikea ymmärtää

arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit puhuivat ryhmäpuheessaan työllisyyspolitiikasta että se on kuin maraton se on totta mutta kannattaa paukusta lähteä oikeaan suuntaan ei väärään suuntaan ja tämä hallitus lähtee tällä kertaa valitettavasti väärään suuntaan tätä ovat kritisoineet niin eu imf kuin talouspoliittinen arviointineuvosto ja niin edelleen te te olette puhuneet siitä että haluatte tällä hallituskaudella panostaa paljon tutkittuun tietoon suomen pankki toteaa seuraavaa tutkimustieto viittaa siihen että työllisyyttä on mahdollista nostaa muun muassa porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa poistamalla työttömyysturvan lisäpäivät eli työttömyysputki ja uudistamalla perhevapaajärjestelmä työllisyyttä tukevalla nämä kaikki keinot löytyvät muuten kokoomuksenkin vaihtoehtobudjetista jos te ette meitä usko niin uskokaa asiantuntijoita

värderade talman arvoisa puhemies panostaminen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää tämä koskee myös mielenterveysongelmien ehkäisemistä ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa että riittävän aikaiset panostukset maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin muun muassa pienempinä hoitokustannuksina vähempinä koulunkäynnin keskeytyksinä suurempina työllisyyslukuina ja ennen kaikkea kansalaisten parempana hyvinvointina

riittääkö kolme minuuttia arvoisa
puhemies pyrin siihen että se riittää ja luotan siihen että te suuressa viisaudessanne annatte ehkä uuden puheenvuoron sitten vielä myöhemmin arvoisa puhemies käyn nopeasti läpi ensinnäkin edustaja eestilä kotitalouksien kotitalouksien ylivelkaantumisen työryhmä antoi syksyllä oman työnsä minulle ja se on ollut tai on nyt lausuntokierroksella kannustan teitä kaikkia se on avoimesti lausuttavissa ottamaan siihen kantaa se on äärettömän tärkeätä tämä on äärettömän tärkeä kysymys viittasitte yhtiölainojen vähennyskelpoisuuteen se selvitetään ensi vuoden aikana meillä on hallitusohjelmassa selkeä kirjaus mutta kyllä nämä yhtiölainat ovat nousemassa muistaakseni noin neljätoista prosenttia kaikista lainoista on yhtiölainoja puhutaan verrattain suuresta summasta edustaja saviolle kyllä hallituksella on siinä hyvin selkeä kanta ja linja koko koko suomi asuttuna mahdollisuus asua ja yrittää koko suomessa edustaja halla aholle tässä budjetissa ensi vuodelle on kasvua tukeva viritys ja tästähän imf antoi kommentit että he pitävät sitä oikein mitoitettuna ja nyt puhutaan nimenomaan ensi vuoden budjetista no sitten edustaja essayah nosti esille erittäin tärkeän asian eli tämän omaisuuksien arvon äärettömän tärkeä asia siitä on on hyvä käydä keskustelua se liittyy erittäin moneen asiaan velkaantumiseen työvoiman liikkumiseen kiinteistöverotukseen ja niin edelleen tämä on asia josta varmasti tulee käydä käydä keskustelua ja sitä tulee pitää esillä ja varmasti tullaan tuolla valtiovarainministeriön puolella käymään vielä läpi onko jotain erityisiä toimia joita pitäisi käydä täytyy kyllä sanoa puheenvuoronne alusta että siitä ei puuttunut kuin ne klassiset heinäsirkkalaumat että mitä kaikkea pahaa tämä hallitus oli kuudessa kuukaudessa saanut aikaiseksi edustaja harkimo kysyi että mitäs sitten jos työllisyystavoitteet eivät toteudu toteudu siellä on hyvin selkeä kirjaus hallitusohjelmassa että hallitus sitoutuu tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen mikäli niitten toteuttaminen vaarantaisi talouspoliittiset tavoitteet se on hyvin selkeästi hallitusohjelmaan kirjattu jokainen voi sen sieltä käydä käydä tarkistamassa sitten edustaja lepomäki siihen soteen eksaktia summaa taidettiin viime kaudella merkitä mutta tavoite on ihan sama eli sen kustannuspaineen hillitseminen mehän emme sanoneet viime kaudellakaan että se leikkaa kuluja vaan että se vähentää sitä kustannuspainetta ja kyllä meillä sama tavoite on sen kustannuspaineen hillitseminen nousupaineen helpottaminen ihan kuin viime kaudellakin ja sen takia tämä sote työ on äärettömän tärkeää
jatketaan debattia

puhemies velkaantumisen taittaminen ja talouden kohentaminen ovat tämän vaalikauden avainkysymyksiä ja siinä on tuo työpaikkojen luominen keskeisessä asemassa hallitus on lähtenyt tässä ripeästi käyntiin palkkatukea lisätään yrittäjillä ensimmäisen työntekijän työllistämisen kynnystä madalloitetaan ja kohtaanto ongelmaa pyritään ratkaisemaan

vastustaminen on kyllä käsittämätön asia ei tänä päivänä enää työllisty peruskoulutasolla tästä yhteiskunnasta ovat poistuneet semmoiset työt jotka ovat hanttimiehen tai tytön hommia vaan meidän nuorille tarvitaan toisen asteen koulutus joko lukio tai ammatillinen koulutus vähintään

arvoisa rouva puhemies ministeri lintilä viittasi juuri hallituksen kasvua tukevaan viritykseen ja kyllä vain se tukee velan kasvua se tukee ongelmien kasvua meidän kulujemme kasvua kasvua täällä puhutaan tiedolla ja järjellä johtamisesta ja on käsittämätöntä että te edes kuvittelette että ilmastojohtajuus ja vapaa maahanmuutto tasapainottaisivat meidän talouttamme sitten tässä koko salissa kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset ovat lähteneet tällaiseen hillittömään hiilidioksidijahtiin joka tulee älyttömän kalliiksi oletteko te tietoisia siitä että vaikka eu ja koko usa lopettaisivat lentämisen lopettaisivat autolla ajon ja kaikki ryhtyisivät vegaaneiksi niin tällä ei ei kuin marginaalinen merkitys tässä ilmastonmuutosvastustelussa tämä velkataakan lisääminen tapahtuu myös pakottamalla näihin näihin ilmastoinvestointeihin te pakotatte siis uuteen teknologiaan sen käyttöönottoon jopa epävarman ja keskeneräisen käyttöönottoon normaalia investointisykliä nopeammin

arvoisa rouva puhemies nimenomaan luonnonvarat ovat se keskeinen talouskasvun lähde kun puhutaan yrittäjyydestä työllisyydestä se tuo sen pohjan meille metsäteollisuuden puolella pystytään niitä investointeja tukemalla ja edistämällä saamaan korkeasti jalostettuja tuotteita esimerkiksi muovin korvikkeita kankaan korvikkeita polttoaineita ja niin edelleen tietysti myöskin uusiutuvaa energiaa joka vahvasti liittyy sinne metsäsektorille nämä molemmat luovat työtä ja talouskasvua vahvasti toinen on suomalainen ruuantuotanto kun pidetään se vahvana ennustettavana investoidaan sinne niin meillä on hyvin paljon valttikortteja käsissämme ja kun puhutaan ilmastopolitiikasta ilmastojohtajuudesta niin

niitten investointien kautta joita me pystymme myöskin viemään sitä teknologiaa myymällä niihin maihin jotka saastuttavat tätä kautta me pystymme meidän omaa vientiteollisuuttamme ja meidän talouttamme pitkällä aikavälillä parantamaan

arvoisa puhemies kun suomalaisilta kysyy niin hallituksella on kasvava uskottavuusongelma paitsi akuutisti valtion myös laajemmin suomen talouden hoitamisessa ja kun meillä oli valiokunnassa mahdollisuus kuulla asiantuntijoita eri sektoreilta palaute hallituksen työllisyystoimien puutteesta nimenomaan oli aivan tyrmäävää haluankin kysyä jos te ette ja ota meidän vaihtoehtojamme vakavasti kuinka on mahdollista että hallitus joka kertoo luottavansa asiantuntijoihin ja tutkittuun tietoon ohittaa täysin sekä kansainväliset arvioitsijat imfstä euroopan komissioon että kotimaiset esimerkiksi suomen pankin ja talouspolitiikan arviointineuvoston onneksi tälle hallituksen politiikalle on kuitenkin vaihtoehtoja esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa ensi vuodelle esitetään enemmän resursseja resursseja rahaa koulutukseen ja kestävämmin pysyvämmin kuin mitä hallitus tekee lisäksi se on ympäristövastuullisempi nojaa uusiin puhtaisiin teknologioihin ja panostaa myöskin hoivaan enemmän kuin hallitus tekee joten toivon että tämä ainakin hallituspuolueissa

täällä perussuomalaisten piiristä tulee taas vähättelyä ilmastopolitiikkaa hallituksen ja niiden tarvetta kohtaan on erikoista ensin samassa puheenvuorossa puhua tietopohjaisesta päätöksenteosta ja sen jälkeen unohtaa täysin tiedeyhteisön hyvin yksiselitteinen viesti siitä että mitään business as usualia ei ole joko me onnistumme saamaan globaalisti päästöt jyrkkään laskuun tai sitten me kohtaamme muutoksen valtavat ja koko ajan pahemmalta kuulostavat seuraukset ja vaikutukset on erikoista että sen sijaan että tässä voitaisiin etsiä ratkaisuja sieltä kuulostaa tulevan sitä viestiä että te haluatte ylläpitää suomen riippuvuutta ulkomaisesta fossiilienergiasta ja estää sen että suomi voisi olla millään tavalla voittaja tämän tyyppisessä globaalissa välttämättömässä murroksessa arvoisa puhemies mitä tulee

että vähemmän ilmastopaneelin sihteeristöjä niin huomauttaisin edustaja ranteelle että siellä on kaksi ihmistä töissä tällä hetkellä toivoisin että täällä keskityttäisiin ihan niin kuin oikean mittakaavan

kyllä ihan pakko vastata että meillä on ihan rakenteellinen ero tässä me hyväksymme ilmastonmuutoksen me haluamme että sen työn tekevät ne ketkä siihen pystyvät vaikuttamaan jos te haluatte tiedeyhteisön julkaisuja katsokaa kiina intia yhdysvallat saastuttavat eniten maailmassa miksi suomi ei eun puheenjohtajana ota todellista johtajuutta eussa meillä on kunnianhimo suomalaisiin ihmisiin ja meidän kurjistamiseemme on promilleluokkaa miksei esimerkiksi pääministeri rinne mene euhun ja sano ilmastotullit nyt ulkopuolisille maille siellä saastutetaan liikaa käytetään lapsityövoimaa se ei käy eulle meillä on aivan erilainen lähtökohta tähän me ajattelemme sen asian niin että se pitää tehdä siellä missä se vaikuttaa vaikka me panisimme tänään suomen kiinni sillä ei ole mitään merkitystä jos nämä saastuttavat maat eivät tee omaa osuuttaan ja ja te olitte aivan oikeassa siinä että globaalisti mutta kun meidän toimemme eivät ole globaaleja vaan ne kohdistuvat suomalaisiin siinä on se ero

vastaan suoraan tähän edustaja meren erikoiseen argumenttiin me hyväksymme ilmastonmuutoksen ymmärrättekö te mitä te hyväksytte jos otatte jääkauden korkeimman ja matalimman lämpötilan eron maapallon keskimääräisessä lämpötilassa se on kolme astetta se on kolme astetta tällä mittakaavalla me puhumme eli kun menemme vuosisadan loppuun niin jos siellä on yhteen pilkku viiteen asteen muutos se on järisyttävän suuri koko maailman kannalta koko maapallomme elinvoiman kannalta suomen kannaltahan se on jo kolmeen asteen muutos automaattisesti ja kun te vetoatte siihen että me panemme suomalaiset maksamaan tähän osallistumisen pitäisi vaatia kiinalta pitäisi vaatia yhdysvalloilta ja suurilta mailta niin pitääkin vaatia mutta te ette voi vaatia kiinalta ja yhdysvalloilta jos me emme itse täytä niitä velvoitteita joita kioton sopimus meille asettaa se antaa meille pohjaa vaatia sitten näiltä suuremmilta toimijoilta
arvoisa puhemies nyt edustaja kiljunen unohtaa sen että suomihan on yksi maailman eniten näille asioille tehneistä valtioista me olemme samaa mieltä siitä mistä esimerkiksi moni edustaja täällä on että kehitetään hyviä teknologioita ynnä muuta joita voidaan viedä maailmalle mutta sanoitte että minun puheenvuoroni oli erikoinen no se on teidän näkemyksenne minun mielestäni on erittäin järkevää edellyttää siltä toimia joka siihen voi vaikuttaa esimerkiksi suomen puheenjohtajuuskausi on mennyt siihen että me vouhotamme ilmastojohtajuutta suomessa ja suomalaisten kukkaroilla kun täällä on muutenkin tiukkaa emmekä mene sinne vaatimaan me olemme esimerkiksi suostuneet aivan älyttömään taakanjakoon eussa saastuttajamaat saavat saastuttaa edelleen ja suomi vähentää onko se teistä oikeudenmukaista minun mielestäni se ei ole oikeudenmukaista maksattaa suomalaisilla hyvin toimineilla se mitä muut maat ovat tehneet kyllä meidän pitää vaatia että saastuttajat hoitavat oman osuutensa emme me me edes pysty hoitamaan sitä vaikka haluaisimme

ärade talman perussuomalaiset puhuvat teollisuutemme kilpailukyvystä kuunnelkaa teollisuuttamme kuunnelkaa yrityksiämme ei ole sattuma että climate leadership council on täynnä suomalaisia yrityksiä jotka toivovat meiltä näitä tekoja että piirretään tiekartta näytetään missä maali seisoo ja ohjaamme toimintaamme sen mukaan he ymmärtävät että cleantech on varmuudella kasvava ala he ymmärtävät että jos me olemme etunenässä me luomme silloin kotimarkkinat joilla voi vahvistua minkä kautta voi sitten ponnistaa ponnistaa vientiin mitä tulee suomalaisten päästöihin ne ovat per capita kaksinkertaiset suhteessa ruotsalaisten päästöihin emme me ole edes euroopan tasolla mikään mallimaa kyllä meilläkin on parannettavaa mutta ihan niin kuin edustaja kiljunen sanoi ellemme me mitään niin meidän on ihan turha vaatia mitään kiinalaisilta intialaisilta afrikalta meidän pitää pitää myöskin näyttää esimerkkiä ja osana eurooppaa osana euta meillä on siihen mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies täällä kollegat vasemmalta laidalta ovat tehneet kaikkensa jotta he voisivat syyttää kokoomusta sen sijaan että he he esittäisivät omia rakentavia ehdotuksiaan rouva puhemies haluan todeta että taannoin rauman kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen istuin muutaman sdpn kaupunginvaltuutetun kanssa alas totesimme yhdessä että on suuri suru suomalaiselle yhteiskunnalle että lipposlaiset demarit ovat loppumassa kesken kun kuuntelen tätä keskustelua siitä että että nämä ehdotukset puuttuvat tulevaisuuskatsanto puuttuu täysin niin en voi kuin todeta että tosiaan taitaa olla kyllä lipposen aikaa tulee todella todella ikävä arvoisa rouva puhemies täällä tosiaan hallitus on nostanut esille meidän vaihtoehtomme se on hyvä asia kuusikymmentätuhatta ihmistä pääsee töihin hallituksen tulos miinus viisituhatta työllistä ensi vuonna kysyn

kun useat kv tahot ovat ovat esittäneet kovaa kritiikkiä hallitukselle niin mihin toimiin nyt ryhdytte jotta hallituksen talouspolitiikkaa korjataan

arvoisa rouva puhemies lipposen aika on mennyt jo varmaan parikymmentä vuotta sitten täällä täällä julkisessa taloudessa ja täällä käy nyt erilainen tuuli täällä on työllisyyden nostettu hyvinkin monessa puheenvuorossa esille ja ja varmasti näin on hyvä ja kaikilla on sama tavoite mutta se vaatii ensin koulutusta osaamista ja tämä rinteen hallitus panostaa siihen hyvin merkittävästi ja myös se täytyy ottaa huomioon että

on työllisyysvaikutusta väylät ovat elinkeinoelämän verisuonisto ja niitä kun parannetaan niin kuin täälläkin on puhuttu jo hyvin monessa suomi on vientivetoinen maa niin se parantaa suomen vetovoimaa ja työllisyyttä sitä kautta elikkä täytyy katsoa pitkän linjan kautta mitkä toimet ovat ovat

puhemies minunkin täytyy sanoa että minulla on siinä mielessä ikävä paavo lipposta että hän aikanaan sanoi että itä suomi alkaa pasilasta minusta tämä on hyvä kannanotto myös tähän itäratakeskusteluun tässä tuen häntä kovasti haluaisin sanoa tästä kuntataloudesta ja sotesta koska se on aivan ydintä tämän julkisen talouden kannalta että ensinnäkin meidän kuntien menoista neljäkymmentäseitsemän prosenttia lähes seitsemänkymmentä prosenttia jokaisen kunnan menoista on sote menoja ja se kertoo sen miten tärkeä asia on että me saamme sote uudistuksen tehtyä jotta kunnat voivat keskittyä sitten niillä resursseilla mitä heillä on muun muassa siihen

arvoisa rouva puhemies todellakin edustaja vehviläinen kyllä sote näyttelee suurta osaa tulevaisuudessa ja ja olisikin erittäin tärkeää ja ja merkittävää että meille kerrottaisiin mitä on tulossa kysyitte kuntapolitiikan linjasta olen erittäin huolissani lokakuussa saimme tiedot että kolmessakymmenessä kunnassa on yt neuvottelut joissa hoiva alan henkilöstöä laitetaan pihalle tämä on aivan käsittämätöntä nimittäin kun te olette tuomassa hoitotakuuta joka lisää hoitohenkilöstön määrää ja on tulossa hoitajamitoitus hoitajia tarvitaan niin täysin ristiriitainen viesti annetaan sieltä kunnista ihmisiä laitetaan pihalle ja se huolestuttaa onko tulossa työvoimaa mahdollisesti ulkomailta matalapalkattua työvoimaa hoitoalalle tämä olisi erittäin huolestuttavaa mitä sote on tuomassa tekin ministeri otitte puheenvuorossanne esiin että siinä katsotaan mikä on rahoituksen tilanne muutetaanko sitä se rahoituspohja on ollut täysin riittämätön ja minä luulen että rahoitukseen

arvoisa puhemies täällä käydyissä keskusteluissa välillä syytetään nykyistä hallitusta välillä edellistä kun pitäisi varmasti katsoa yhteistä kokonaiskuvaa mitä voimme tehdä tämän päivän tämän päivän ja tulevaisuuden eteen jaan myöskin edustaja vehviläisen huolen näistä kunnista siis kuntien taloudethan eriytyvät osalla toki menee ihan hyvin mutta monissa kunnissa talous vaikeutuu entisestään useistakin eri syistä ensi vuodelle ennakoitua pienempi määrä kuntia nosti kunnallisveroaan enemmän se kuitenkin kertoo siitä että useimmilla kunnilla kunnallisvero on jo tapissa ja olen samaa mieltä liian pitkään vellonut sote uudistus on tehnyt kuntien tulevaisuudennäkymistä varsin sumuisat keskustelu kuntakentän kehittämisestä ei kuitenkaan saisi rajoittua pelkkään sote uudistukseen on tärkeää puhua myös kuntien muista tehtävistä kuten yhdenvertaisesta perusopetuksen turvaamisesta kuntien elinvoiman ja asukkaiden terveyden edistämisestä tai kansalaisyhteiskunnan roolista hyvinvoinnin edistäjänä

arvoisa puhemies täällä puhutaan ikään kuin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työehtojen polkeminen olisi jokin automaatio ikään kuin valtaosa suomalaista työnantajista ei tahtoisi pitää kiinni reiluista työehdoista näin ei toki ole työehtojen polkemisesta ei pidä ikinä syyttää työntekijää ja valtaosa suomalaista yrittäjistä ja työnantajista toimii tässä täysin vastuullisesti meidän lainsäätäjien tehtävä varmistaa että ne harvat jotka eivät toimi vastuullisesti päätyvät sitten vastuuseen näistä rimanalituksista ja sääntöjen kiertämisistä ja sen tähden vahva ammattiyhdistysliike ja vahva lainsäädäntö ovat työntekijän paras turva sen takia tämä hallitus puuttuu alipalkkaukseen ja nimenomaan niihin uusiin tilanteisiin joissa ihmisiä siirretään väkisin työntekijäasemasta yrittäjyyteen jolloin ei ole enää turvaa sairauden tai muiden mahdollisten haasteiden varalta ei ole enää turvaa eläkepäiville nimenomaan näihin uusiin syrjiviin ilmiöihin puuttuminen on

arvoisa puhemies tänään käydä debattia kun yksi tovereista on on menehtynyt tässä on ollut jonkin verran keskustelua siitä vastakkainasettelusta että ilmastonmuutoksen torppaaminen olisi kansalaisilta ja suomalaisilta pois todellisuudessa jos katsoo kokonaisuutta niin tämä hallitusohjelmahan pyrkii siihen että ilmastonmuutoksen torppaaminen itse asiassa

voisi olla kultakaivos suomalaisille tulevaisuudessa meillä on lappeenrannassa yksi firma nimeltään solar foods joka tänä päivänä kykenee pidättämään ilmastosta hiilidioksidia ja sen potentiaali on noin gigatonni se muuttaa hiilidioksidin proteiiniksi syötäväksi sellaiseksi tämäntyyppisiä muita innovaatioita alkaa olla jo suomesta lähdössä tuonne maailmalle valtavasti kiinassa ollaan kiinnostuneita siitä miten siellä rakenteilla olevat tuhat hiilivoimalaa voitaisiin huputtaa suomalaisella teknologialla niin että ne eivät päästäisi meillä on kolme suomalaista firmaa jotka käyttävät valtavasti voimavaroja tänä päivänä siihen että että pidättävät siis heidän hiilikädenjälkensä on todella positiivinen tämähän voi tuoda sitten rahaa miljardeja suomalaisille tulevaisuudessa tähän me

arvoisa puhemies ymmärrän jos oikeiston mielestä sitä että saa seitsemänsataa euroa kuukaudessa ei saa kutsua halpatyöksi mutta ihmettelen sitä että vasemmistonkin mielestä on näin mutta ehkä hallituksen alipalkkaukseen alipalkkaukseen kohdistuvat toimet puuttuvat tähän että ihminen ei voi seitsemälläsadalla eurolla työskennellä suomessa kuten eilen yleisradiossa

palkkatukeen palkkatukihan voi olla hyödyllinen sosiaalipoliittinen toimi mutta työllisyyskeinoksi siitä ei ole kuten tiedetään mikäli sitä käytetään sitä pitäisi selvästi tehokkaammin käyttää vaikeasti työllistyviin ja pitkäaikaistyöttömiin ja ylipäätänsä osatyökykyisten työllistymisen tukemiseen mutta tämä on sosiaalipolitiikkaa eikä sitä pidä sekoittaa julkisen talouden tasapainottamiseksi vaadittaviin työllisyystoimiin haluaisin tietää hallitukselta kuinka paljon tällä palkkatuella on tarkoitus nimenomaan nettokustannuksena vaikuttaa kuinka paljon tällä työllistetään ja mitä se maksaa ja lisäksi kun täällä on nostettu ruotsi jälleen kerran hyvänä esimerkkinä esille haluaisin kysyä hallitukselta oletteko perehtyneet palkkatuen merkittäviin ongelmiin ja väärinkäytöksiin ruotsissa

muutamassa yhteydessä on otettu koulutus ja oppivelvollisuusikäkin puheeksi ja hyvä niin hallitusohjelmassa sanotaan että oppivelvollisuusikää ollaan pidentämässä vinkkini on nyt siihen suuntaan että jos ja kun näin tapahtuu niin ottakaa koppi niistä nuorista jotka eivät osaa nykyisen oppivelvollisuusiän loppuessa lukea tai kirjoittaa heitä on koko ikäryhmästä noin kymmenen prosenttia ja heidän päästä koulutukseen ja sitä kautta työelämään on aivan olematon ja huomaan että täällä jo päitä nousee ja ja ihmisiä nousee se ei ole tämän hallituksen vika se ei ole edellisen vika se on pitkän aikavälin tulos ja siihen täytyy löytää ratkaisut yhdessä ministerille vielä kysymys tänään tuli uutinen että pirkanmaalla työttömien työnhakijoitten määrä on kasvanut neljä pilkku yhdeksän prosenttia

edellisellä hallituksella oli apunaan suotuisa kansainvälinen taloustilanne se oli se myötätuuli jonka avulla työllisyys koheni keppipolitiikalla viittasin aiemmin leikkauspolitiikkaan kikyyn ja aktiivimalliin aktiivimalli leikkasi mutta se ei työllistänyt imfn arvion mukaan finanssipoliittisen elvytyksen lisääminen tukee kysyntää lyhyellä aikavälillä imf pitää myönteisenä sitä että hallitus on sitoutunut lisäämään koulutusta työllisyyttä infraa ja ilmastopolitiikkaa koskevia julkisia menoja kuten edustaja lepomäki hyvin tietää jo tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkuusi julkaistussa keynesin teoksessa työllisyys korko ja raha ja lukuisissa muissa kirjoissa sen jälkeen on todettu että vastasyklisellä finanssipolitiikalla voidaan torjua tai lieventää taantumaa ja työttömyyttä tämän on todistettu myös toimivan

ei ole taantumassa julkisen talouden suunnitelmassa ei myöskään ennusteta taantumaa ja te elvytätte jo nyt te elvytätte jo nyt mitä teette sitten kun se taantuma saati sitten lama iskee meillä on kaikki no juuri näin kaikki siemenperunat on syöty olisin

niin asiantuntijoiden mukaan siihen ei välttämättä olisi päästy ja nyt teillä tällä hallituksella ei ole minkäänlaista rajoitetta ja sitten tulevat maakunnat joista asiantuntijat ovat todenneet että ne ovat ensinnäkin lukumäärältään ylimitoitettuja tähän maahan eivätkä vastaa mitenkään tulevaa

sitten sen jälkeen mennään vähän aikaa puhujalistaa ja katsotaan tuleeko debatin paikkaa vielä

arvoisa puhemies osanottoni omaisille ja keskustan eduskuntaryhmälle

pitkän aikavälin vaikuttavuutta investointien viennin edistämisen sekä kotimaisen kysynnän turvaamisen rinnalla yksi merkittävimmistä toimista julkisen talouden tasapainottamiseksi on työllisyysasteen nostaminen tulevaisuudennäkymiä sävyttävät epävarmuudet juontavat juurensa maailmantalouden myllerryksistä siksi tavoitteen toteutumiseen liittyy aiheellisia huolia joihin hallitus on varautunut se sisällyttää lisäksi ensimmäistä kertaa kehyssuunnitelmaansa miljardin euron suuruisen poikkeusolojen mekanismin jolla varaudutaan erittäin vakaviin kriisitilanteisiin valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportti on ensimmäinen riippumaton ulkopuolinen arviointi hallitusohjelman talouspolitiikan linjauksista se antaa runsaasti kiitosta talouspolitiikan tavoitteista valitusta aktiivisesta finanssipolitiikasta ja tulevaisuusinvestoinneista tämä tosiasia ei ole noussut esille missään vielä toistaiseksi raportti esittää toki huolen että suomi saattaa rikkoa olemassa olevaa vakaus ja kasvusopimuksen osaa ensi vuonna arvioitu riski ei tule yllätyksenä keskustelua komission kanssa on jo käyty tilanne ei kuitenkaan ole ainutkertainen sillä viimeksi tätä keskustelua käytiin vuosien kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista välillä tuolloin kyse oli kuitenkin huomattavasti vakavammasta ongelmasta velkasuhteen kasvamisesta yli kriittisen rajan nyt mahdollinen poikkeama on seurausta tulevaisuusinvestoinneista ja hallitusohjelman menojen toteuttamisesta etupainotteisesti riski liittyy siis aktiiviseen finanssipolitiikkaan joka on opposition kritiikistä huolimatta saanut osakseen tukea myös merkittäviltä talouspolitiikan asiantuntijoilta lievästi elvyttävä politiikka on etupainotteisesti perusteltua epävarmassa tilanteessa jossa kasvu hiipuu ja kotimaista kysyntää on vahvistettava suomi täyttää edelleen perussopimuksen alijäämä ja velkakriteerit tilanteeseen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ja ja suhtauduttava sen vaatimalla vakavuudella arvoisa puhemies talousvaliokunta kiinnitti julkisen talouden suunnitelman yhteydessä erityistä huomiota innovaatioiden koulutuksen ja osaamisen merkitykseen talouden kestävyyden ja kasvun kannalta tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta on yksittäisistä politiikkatoimista tehokkain tapa kasvattaa tuottavuutta ja mahdollisuuksia luoda uutta työtä valiokunta kiittää erityisesti panostuksesta tki rahoitukseen sillä sen taso suhteessa kilpailijamaihin on romahtanut ensi vuonna rahoitus viimein kasvaa ja ylittää kahden miljardin euron rajan edelleen pidämme erinomaisena että valtaosa kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista kohdistetaan business finland kokonaisuuteen ja bio ja kiertotalouden edistämiseen talousvaliokunta korostaa lausunnossaan tulevaisuusinvestointien ja vuoden kaksituhattakolmekymmentäviisi hiilineutraalisuustavoitteen välistä yhteyttä energiamurros on paitsi välttämätön keino myös keskeinen kestävän kasvun mahdollistaja hallituksen kestävän kasvun strategia viennin kasvuohjelma sekä yrittäjyysstrategia ovat tärkeimpiä ohjelmia valtion elinkeinopolitiikassa on erittäin tärkeää että ne on synkronoitu tki rahoituksen kohdentamiseen ja tiekarttaan sekä energia ja

työllisyyttä nostavia toimenpiteitä valmistellaan parasta aikaa ja ja konkreettisia päätöksiä on jo tehty

sama koskee myös vaikuttavuusarviointia se on kiistaton fakta että niiden tehokkuuden toteaminen tässä vaiheessa ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä on haastavaa hallitus arvioi vuoden alkupuolella esiteltäviä uusia toimia kevään budjettiriihen yhteydessä ehdotan että käymme tuolloin asiallisen ja aktiivisen keskustelun työllisyystoimien vaikuttavuudesta rakentavassa yhteistyössä yli puoluerajojen

arvoisa puhemies kannatan edustaja ranteen esitystä perussuomalaisten vastalauseesta ja siihen liittyvästä kannanotosta toisena korjaan aiemmin esitetyn asiavirheen siitä miten perussuomalaiset käyttäytyivät postilain äänestyksessä eli äänestimme postilain hylkäyksen puolesta julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy paljon ongelmia mutta perustavanlaatuinen ongelma on kuitenkin se että nämä laskelmat eivät perustu tosiasioihin talous ei toisin kuin väitetään tule lähivuosina kasvamaan vaan jopa pahimmillaan kutistumaan hallitus ei tätä pysty millään estämään suomi on sidottu eurossa muiden maiden ongelmiin ja hallitus sitoo meitä entistä tiukemmin euroon ja siihen liittyviin takausvastuisiin siitä me emme pääse tämän hallituksen vedolla mihinkään pakoon hallituksen heikkenee tästä nyt parhaana tai sanoisinko pahimpana työnäytteenä viime aikoina se että vaikka hallitus käytännössä istuu molemmilla puolilla neuvottelupöytää postilakon kysymyksessä niin silti ei synny valmista arvoisa puhemies muutamia huomioita jotka hallituksen esityksessä julkisen talouden suunnitelmasta ovat mielestäni erityisen huonosti nämä eivät suinkaan ole ainoita huonosti olevia asioita ensinnäkin se että eu eu ja eu hallitus ei edes viitsi ottaa kunnolla kantaa siihen että hallituksen valitsemalla linjalla suomen eu jäsenmaksu tulee jo tällä julkisen talouden suunnitelman kaudella kasvamaan merkittävästi ja saanti tulee samalla huononemaan minkä seurauksena nettomaksu kasvaa pahimmillaan jopa miljardiluokassa jopa näiden vuosien aikana pysty muuttamaan vuoteen kahdessakymmenessäkahdeksassa mennessä mihinkään mistä rahat tähän euroopan kehitysapuun toinen asia joka on huonosti huomioitu on liikenne ja ilmastopolitiikka maailman ilmasto ei siitä mihinkään liikahda vaikka suomalaiset lopettaisivat kaiken tekemisen yksipuolisiin ilmastotoimiin ei meillä kerta kaikkiaan ole varaa kilpailukykymme pitää turvata sitä ei pidä luovuttaa pois enemmän saastuttaviin maihin kolmantena asiana väestön väheneminen suomessa ja toisaalta maahanmuutto hallituksella ei ole todellisia toimenpiteitä syntyvyyden parantamiseksi suomessa ei kunnolla rahaa eikä varsinkaan asennetta voitaisiin vaikuttaa hallituksella ei myöskään ole toimenpiteitä ei sosiaaliperäisen maahanmuuton edistämiseksi humanitäärinen maahanmuuttohan ei meidän huoltosuhdettamme paranna vaan suorastaan huonontaa sitä viimeisenä asiana nostan esille muutamien muidenkin jo huomioiman sote kysymyksen sote on miljardien kustannuskysymys suomessa mitä hallitus aikoo tehdä sote uudistuksen suhteen emme ole vielä kuulleet mitään muuta kuin että siellä se sama vanha maakuntamalli kummittelisi keskustapuolueen hallituksen kynnyskysymyksenä muuten eduskunta on asian suhteen täysin sokkona mihin suuntaan me olemme menossa tämän soten suhteen mitä tapahtuu kuntia uhkaavalle kustannusten nousulle useita prosentteja enemmän kuin talouskasvu mitä hallitus aikoo tarjota tähän ratkaisuksi tehdäänkö tälle yhtään mitään seuraavan neljän vuoden aikana

nyt arvoisat edustajat ei mennä ihan heti debattiin uudestaan vaan kahlataan tätä puhu tässä saamme hallituspuolueen edustajan edustaja kiviranta

arvoisa puhemies kun en

ansiotulon veronkevennyksiin ja ansiotulon veronkevennyksillä on varmaan aikansa ja ja tarpeensakin mutta eivät ne kyllä suhdannepolitiikan keinoiksi sovi siitä taloustieteilijät ovat aika laajasti yksimielisiä tilannehan on se että ajoitus ei ei kyllä näillä keinoilla onnistu ja kohtaantuminen on varsin sattumanvaraista meillä on paljon parempia keinoja harjoittaa suhdannepolitiikkaa silloin kun sitä tarvitaan tietysti voidaan kiistellä siitäkin että milloin sitä tarvitaan koska suhdannetilannetta voidaan myöskin onnistuneesti joskus ennakoida esimerkiksi rakentaminen siis teitten rakentaminen ynnä muun väylästön rakentaminen on erittäin tehokas keino hoitaa suhdannepolitiikkaa ja ajoitus on nopeasti tehtävissä esimerkiksi lisäbudjeteilla hallitushan on sitä jo harjoittanutkin kesäkuusta lähtien ehkä hiukan ennakoiden sitä ettei mentäisi matalasuhdanteeseen sitten kiittäisin tätä rinteen se katsoo kauas se se vahvistaa panostuksia tuottavuuden kasvuun joka on ehkä se meidän kaikkein ongelmallisin kohtamme tuottavuus ei ole suomessa kasvanut sillä tavalla kuin sen pitäisi ja ja sen takia rinteen hallitus investoi koulutukseen tutkimukseen tuotekehitykseen erilaisiin innovaatioihin ja sitten myöskin tähän väylästöön yritysten työvoimapulaan vastaamiseksi hallitus nimenomaan investoi merkittävällä tavalla koulutukseen ja osaamiseen eri koulutusasteilla lisäksi edistetään työssäkäyvien jatkuvaa oppimista ja työttömien kouluttautumista palkkatuen käyttöä lisätään yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa on tarkoitus vähentää poistamalla erillinen palkkatuen maksatuksen hakeminen palkkatuki herättää tietysti hyvin monenlaisia käsityksiä mutta kyllä yksityisellä sektorilla niin kuin tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan on voitu saavuttaa myös pysyviä työpaikkoja palkkatuen avulla työvoiman liikkuvuutta pyritään edistämään säätämällä puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaaksi sitten meillä on tulossa tutkimusyhteistyökannustin joka todennäköisesti tulee merkitsemään sitä että yritys saa viidenkymmenen prosentin ylimääräisen vähennyksen joka lasketaan todellisista yrityksen tutkimus ja tuotekehitysmenoista saa vähentää ikään kuin ilmaa tämän verran ja tällä on tarkoitus kannustaa yhteistyöhön muun muassa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tämä on varmaan omiaan edistämään sitä tavoitetta että pääsisimme asiallisesti ottaen ainakin siihen kolmen

bkt osuuteen noissa tutkimus ja tuotekehitysmenoissa sitten on tämä koneiden kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden kaksinkertainen poisto se nähdään sitten mikä merkitys sillä on osa asiantuntijoista on kiistänyt sen merkityksen mutta sitä keinoa aikaisemmatkin hallitukset ovat koettaneet käyttää ja sehän on kuitenkin keino joka ei pitkällä tähtäyksellä edes verotuloja alenna se vain jaksottaa niitä nythän tämä tuplapoisto ulottuisi myös palveluelinkeinoihin ja maatalouteen

täällä on keskusteltu sote uudistuksesta haluaisin sanoa että kyllähän tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on meidän merkittävin rakenteellinen uudistuksemme se on ihan omaa luokkaansa ja ja siellä olisi saatava aikaan tilannehan on se että meillä on erinomainen terveydenhuolto mutta siellä on tuottavuuden lisäämisen varaa todella toivoisin että jos ei mitään muuta saada aikaan niin saataisiin aikaan ainakin tämä terveydenhuollon uudistus

arvoisa puhemies

meidän tärkein tavoitteemme maailman parhaiden yhteiskuntamallien rakentamiseen on suomessa pystytty ennenkin ja on hyvä muistaa että ei ole rakennettu niinä helppoina aikoina päinvastoin juuri kriisien aikana vahvaa hyvinvointivaltiota on tarvittu kaikista kovimmin ja kipeiten ja juuri silloin me olemme tähän rakentamistyöhön pystyneet on syytä muistaa että tämä nykymallinen vahva hyvinvoinnin ja onnellisuuden takaava hyvinvointivaltio on rakennettu kahden maailmansodan raunioille samalla se kuitenkin rakennettiin halvan fossiilisen energian varaan ajateltiin että luonnonvarojen kulutukselle ei ole rajoja ajateltiin että halpaa öljyä löytyy loputtomiin nyt on täysin selvää että tämä aika on ohi ensinnäkään niitä luonnonvaroja ei löydy ja toiseksi tiedämme että niiden käytölle on pakko asettaa rajat jopa yhdysvaltojen kovimmat kapitalistit vetävät nyt sijoituksiaan pois fossiilitaloudesta ja he eivät tee sitä hyvää hyvyyttään vaan sen tähden että on tunnistettu fossiilitalous on romahtamaisillaan ihan jo pelkästään luonnonvarojen ehtymisen myötä sen tähden hyvinvointivaltiota on alettava rakentaa uudenlaiselle pohjalle tätä tavoitetta ei ole valittu siksi että tämä muutos olisi jotenkin helppo nopea tai ilmainen vaan koska nyt on pakko toimia ilmastonuoria lainatakseni tavoitteen ydinhän on kirkas meidän on ja köyhyyttä samaan aikaan ja sen sijaan että otettaisiin nyt yksi suuri loikka niin vuosi vuodelta kuten tässä julkisen talouden suunnitelmassa viitoitetaan edetään kohti kestävää tulevaisuutta silloin on olennaista että se muutos ei tarkoita luopumista vaan sitä että saa tilalle jotain entistä parempaa sen tähden on samalla syytä muistaa että hyvinvointivaltion kestävyys on kiinni ihmisistä ihmisten hyvinvoinnista ihmisten osaamisesta ja ihmisten työkyvystä juuri ihmisiin panostamalla tätä kestävää pohjaa rakennetaan sen tähden tämä hallitus aloittaa koulutuksen kunnianpalautuksen ja nostaa suomalaisten koulutustasoa systemaattisesti jokaiselle taataan vähintään toisen asteen koulutus perusteet tälle ovat toki inhimilliset mutta myös taloudelliset pelkän peruskoulun käyneistä alle puolet on siinä missä korkeakoulutetuista neljä viidestä on työllistynyt sen tähden on todella vahvat perusteet jo ihan vain työllisyyden takia panostaa siihen että yhä useampi suomalainen pystyy saavuttamaan korkean

toinen asia joka näkyy suoraan työllisyydessä on panostukset mielenterveyteen mielenterveysongelmat ovat olleet kaikista suurin syy työkyvyttömyyteen koko minun elinikäni ajan tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää ei inhimillisesti eikä taloudellisesti ja sen tähden tämä hallitus panostaa etenkin matalan kynnyksen palveluihin ja siihen että jokainen pääsee hoitoon ajoissa samalla panostetaan siihen että kenelläkään ei ole akuuttia huolta siitä riittääkö raha ruokaan lääkkeisiin ja vuokraan me tiedämme että köyhyys ei aktivoi vaan lannistaa ja sen takia on varmistettava että sosiaaliturva todella kantaa tulevaisuudessakin sen tähden tämä hallitus ryhtyy uudistamaan sosiaaliturvaa sen sijaan että lähdettäisiin sille leikkausten tielle jota opposition vaihtoehtobudjetit ovat viitoittaneet samalla tässä todella panostetaan siihen että kun tehdään ilmastotoimia niin pidetään huolta myös luonnon monimuotoisuudesta tämä erityisesti on sellainen toimi jota ei pysty tekemään missään muualla kuin suomessa suomalaista luontoa ei suojella muualla kuin suomessa

me laitamme sata miljoonaa suomalaisen luonnon suojeluun samalla on syytä muistaa että ei ole myöskään sitä jotain muuta henkilöä ratkaisemaan maailman ongelmia jos vaaditaan vahvoja kansainvälisiä toimia niin silloin on syytä vaalia vahvaa kansainvälistä yhteistyötä jos ei esimerkiksi ole valmis antamaan eulle piiruakaan valtaa neuvotella tai sopia yhteisistä linjoista ilmastoveroille niin silloin on turha torpata kotimaan toimien ehdotukset sanomalla että kyllä eu hoitaa kyllä eu verottaa

on hoidettava kansainvälisesti ja sitten toisessa käänteessä vastustaa kaikkia keinoja edistää kansainvälistä yhteistyötä ja eun yhteisiä ilmastotoimia jos siis todella ajattelemme kaikki että

niin odotan näkeväni tätä linjaa systemaattisesti myös valiokuntatyössä tällä kaudella kiitoksia

arvoisa puhemies ensinnäkin kannatan edustaja östmanin tekemää esitystä vastalauseen kolme mukaisesti ja myöskin sitten niitä siihen sisältyviä vastalauseen kannanottoehdotuksia arvoisa puhemies hyvät kollegat ministeri lintilä tuossa debattikeskustelussa vastasi minusta varsin tyydyttävästi kysymykseeni siitä mitä nyt aiotaan tehdä näille laskeville omaisuusarvoille eri puolilla suomea hän kuvasi sitä kuinka ei vaikuta pelkästään siihen yksilön omaisuuden arvoon joka nyt sinällänsä sinällänsä varmasti kuuluu jokaisen ihmisen siihen oman omaisuuden suojaan vaan se vaikuttaa myös työllisyyteen ja esimerkiksi siihen voidaanko työn perässä muuttaa jonnekin mikä sen vaikutus on vaikkapa lainanottokykyyn ja ja alueelliseen kehitykseen tämäntyyppisiin asioihin sitä jos nyt oikein ymmärsin ministerin sanoja on kuitenkin tarkoitus ainakin vähän läpikäydä siellä ministeriössä toivon mukaan myöskin etsiä sellaisia ratkaisuja joilla tässä tilanteessa ymmärrettäisiin että tämä on aika merkittävä aluepoliittinen tekijä ja voi vaikuttaa tämän maan aluepoliittiseen kehitykseen tavalla josta emme ehkä vielä ymmärräkään kuinka syvällisesti täällä on käyty myöskin keskustelua ja debattia tästä eduskunnan tietopalvelun laskelmasta joka osoittaa että kun hallitus nyt tätä tällaista politiikkaansa harjoittaa niin meillä on viisituhatta työpaikkaa vähemmän ensi vuonna elikkä olisi melkein parempi kun ei tekisi mitään niin ei tulisi senkään vertaa vahinkoa täällä on sitten kovasti kiistelty siitä ovatko nämä eduskunnan tietopalvelun luvut oikeita vaiko vääriä oliko vihreitten rivistä josta sanottiin että tässähän otetaan huomioon ainoastaan verotusta ja sosiaaliturvaa no kun mietitään työmarkkinoita ja sitä että millä tavalla ihmiset pohtivat sitä omaa asemaansa sinne työmarkkinoille lähtiessään niin kyllähän verotus ja sosiaaliturva ovat aivan niitä keskeisimpiä elementtejä kun ymmärrämme sen että työn vastaanottamisessa ne kannustimet ja toisaalta niitten kannustinloukkujen välttämiset keskeiseltä osalta liittyvät juuri verotukseen ja sosiaaliturvaan koska ne vaikuttavat siihen mitä siitä palkasta sitten kaiken kaikkiaan jää käteen siksi kristillisdemokraatit ovat kaikissa näissä uudistuksissa nyt erityisesti halunneet kiirehtiä myöskin tätä sotu uudistusta on varmasti niin niin kuin täällä esimerkiksi edustaja vehviläinen toi hyvin esille että on yksi tärkeimpiä ellei ehkä keskeisin rakenteellinen uudistus mitä meillä tehdään tehdään ja sen sen tärkeys on nimenomaan erityisesti siellä kuntapuolella mutta sitten jos mietitään jokaisen ihmisen omaa taloutta niin tämä sotu uudistus ja sen vaikutukset työn vastaanottamiseen ja toisaalta sitten yritysten kykyyn ja mahdollisuuteen työllistää on aivan keskeinen joten näitä molempia uudistuksia nyt kiireesti tarvittaisiin mutta tällä hetkellä ei ole nyt näköpiirissä että olisimme hallitukselta saamassa näitä esityksiä ja siinä mielessä olisi tosi tärkeää kiirehtiä molempia me olemme kristillisdemokraateissa tuoneet tämän oman kannustavan ja toivomme että siltä pohjalta asiaa voitaisiin olla viemässä eteenpäin täällä edustaja kiviranta esitti myös mielenkiintoisen näkemyksen siitä että veropolitiikka ei ole hyvää suhdannepolitiikkaa olen kivirantaa oppinut kyllä tuntemaan semmoisena terävänä talousajattelijana ja ja verotuksessa hän on ekspertti mutta jäi kyllä hivenen kaihertamaan että miksi hän ajattelee näin että verotus ei olisi myöskin suhdannepoliittinen väline kuitenkin tämä hallitus on itse tekemässä muun muassa näitten lisättyjen poisto oikeuksien kautta sehän on myöskin veropolitiikkaa suhdannepolitiikkaa ja esimerkiksi sitä esitystä hallituksen puolelta voin kyllä ihan täysillä kannattaa on äärimmäisen tärkeää että meillä yritykset pystyisivät sitä kautta myöskin sitten saamaan investointiinsa sytykettä kyllä minä itse näen että että veropolitiikka on myöskin suhdannepolitiikkaa totta kai me tarvitsemme vaikkapa infrainvestointeja ne ovat myöskin tärkeitä mutta infrainvestoinnit usein tapahtuvat hivenen pidemmällä aikaperspektiivillä verotuksella kuitenkin pystytään nopeasti vaikuttamaan kotitalouksien käteenjäävään tuloon kyllähän tämäkin hallitus on tehnyt nimenomaan veropolitiikkaa esimerkiksi siten että siellä siellä yritetään vaikuttaa siihen että käteenjäävät tulot tulot eivät pienenisi elikkä siellähän oli muistaakseni parisataa miljoonaa ohjattu myöskin näihin veronalennuksiin mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa tästä julkisen talouden suunnitelmasta niin kuin jo tuossa omassa debattipuheenvuorossani toin esille että että tämä on ongelmallinen koska tästä puuttuvat nämä tulevaisuuden työllisyystoimet ja sitten nämä isot rakenteelliset uudistukset eli sote ja sotu uudistus jotka olisivat aivan keskeisiä

arvoisa puhemies kaikki ovat samaa mieltä siitä että suomen työllisyyden on vahvistuttava pelkkään lukemaan keskittyminen olipa se sitten seitsemänkymmentäviisi tai jotain muuta on kuitenkin älyllisesti huomattavan epärehellistä pelkän työllisyysasteen tuijottaminen ilman tulojen ja menojen kokonaisvaltaista tarkastelua on harhaanjohtavaa vastaava harha syntyy kun väitetään että kestävyysvajetta tai huoltosuhdetta voidaan korjata tuomalla maahan työllisyydeltään heikkoja ja kouluttamattomia mutta työikäisiä ihmisiä työllisyysaste ei kuvaa hyvinvoinnin eikä työn määrää eikä kokonaistuotosta se kuvaa nuppilukua ihmisistä jotka tietyllä tarkasteluajanjaksolla ovat edes piipahtaneet jonkinlaisissa töissä voi olla vaikkapa varhaisjakelua tuntipalkkaan kahdeksan euroa yhdeksänkymmentäkahdeksan senttiä lisäksi yölisä kahdeksankymmentä senttiä palkka on muuten tähän päivään ja elinkustannusindeksiin suhteutettuna suurin piirtein sama kuin minun omien ensimmäisten kesätyöpaikkojeni palkka yli kaksikymmentä vuotta sitten tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla otsikoissa kovasti olevan pau liiton mukaan varhaisjakajien vaihtuvuus pääkaupunkiseudulla on muuten vuodessa sata prosenttia vaihtuvuudella on ehkä jotakin tekemistä tuon mainitsemani palkan ja oleskelulupien kanssa arvoisa puhemies toisin sanoen on erittäin merkittävää millaisissa töissä ihmiset käyvät kuinka usein keitä nämä ihmiset ovat ja tulevatko he palkallaan toimeen hallitus kuitenkin tuijottaa vain työllisyysasteeseen ja siihenkin silmät kierossa mikäli hallitus tukityöllistää veronmaksajien rahalla riittävän määrän työmarkkinoiden ulkopuolella olevia joka kuukausi edes muutamaksi tunniksi se saa työllisyysasteen nousemaan riittävän korkealle ja pääsee juhlimaan omaa erinomaisuuttaan valitettavasti julkinen talous ei tällaisesta työllisyydestä hyödy vaan kärsii hallitus sanoo vähentävänsä eriarvoisuutta ja pienentävänsä tuloeroja samaan aikaan se kuitenkin tuo maahan lisää huono osaisuutta ja pienituloisuutta joita sitten veronmaksajan hallituksen arvopohjan mukaisesti tulee pyrkiä korjaamaan arvoisa puhemies suomen veroaste on niin korkea että sillä luulisi olevan helppoa saada julkiset palvelut ja sosiaalietuudet hoidettua näin ei kuitenkaan tapahdu ongelmia on lukuisilla sektoreilla silti valtiolla on vuodesta toiseen panna miljardeja toissijaisiin turhiin ja vahingollisiin kohteisiin kestävyysvaje ja maksajien määrän väheneminen ovat suurimmat ongelmat joihin meidän pitää puuttua on välttämätöntä tehostaa verojen käyttöä ja supistaa valtion tehtäviä eli priorisoida keskiluokkaa ei saa verottaa hengiltä kokonaisveroasteen pitää laskea kun maksajien määrä vähenee riittävästi koko järjestelmä on vaarassa olen huolissani tavallisen keskiluokan veronmaksuhalukkuudesta miksi maksaisi itsensä kipeäksi jos ei tahdo saada enää paljonkaan vastineeksi maksukykyinen väki ostaa itselleen rahalla uudet palvelut ja hyvinvoinnin työssäkäyvä alempi keskiluokka kitkuttelee samalla ostovoimalla kuin sosiaaliturvan varassa elävät erityisesti pääkaupunkiseudulla etenkin lapsiperheissä normaalilla palkalla on yhä haastavampaa tulla toimeen toiset kuitenkin yrittävät kun taas jotkut eivät välitä valtion tärkeimmät tehtävät ovat kansalaisten turvallisuuden takaaminen ja heikko osaisista huolehtiminen mutta huono osaisuuden tuottaminen joko rajojen yli tai poliittisten ratkaisujen kautta kotoperäisesti eivät kuulu valtion tehtäviin

edistämällä työperäistä maahanmuuttoa kuten olen edellä selittänyt kannattaisi edistää sellaista työllisyyttä joka tuottaa valtiolle veroja enemmän kuin vie se että maahan halutaan maahanmuuttajia joiden bruttotulot ovat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen huomattavan alhaiset ja sosiaalitukiriippuvuus merkittävää ei ole tällaista maahanmuuttoa ei missään tilanteessa eikä miltään kannalta katsoen

arvoisa puhemies

sitä ennen kansainvälinen valuuttarahasto imf arvioi että suomen julkinen talous ei ole tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme vaikka se on kirjattu nykyisen hallituksen talouspolitiikan yhdeksi mittariksi tyrmäävin lausunto syksyn mittaan kuultiin kuitenkin hallituksen talouspolitiikkaa arvioivalta talouspolitiikan sen mukaan hallituksella ei ole uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi vastuullisena toimijana jokainen näistä arviointitahoista on myös antanut neuvoja siihen miten hallitus voisi saavuttaa itselleen asettamansa tavoitteen tasapainoisesta julkisesta taloudesta vuoteen mennessä ja aivan kuten meillä kokoomuksessa tärkein väline tässä on hallitusta paljon aktiivisempi työllisyyspolitiikka esimerkiksi hallituksen talouspolitiikkaan kriittisesti suhtautuva suomen pankki toteaa seuraavaa tutkimustieto viittaa siihen että työllisyyttä on mahdollista nostaa muun muassa porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa poistamalla työttömyysturvan lisäpäivät ja uudistamalla perhevapaajärjestelmä työllisyyttä tukevalla tavalla kaikki edellä mainitut toimet sisältyvät myös kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin keinoja vastuullisemman talouspolitiikan harjoittamiseen olisi siis hallitukselle tarjolla hämmästyttävintä kuitenkin arvoisa puhemies hallituksen reaktiot saatuun kritiikkiin sen sijaan että hallitus olisi kiirehtinyt työllisyyskeinojen saamista liikkeelle pääministeri rinne on hirttäytynyt kiinni hallitusohjelmassa sovittuun aikatauluun hallituksen jahkailua katsellessa herääkin kysymys siitä eivätkö työttömien asia ja julkisen talouden vastuullinen hoito olekaan nykyisen hallituksen politiikan keskiössä siksi vetoan vielä kerran teihin hyvä hallitus lopettakaa nykyinen riskipeli meidän hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudella ja ottakaa saamanne kritiikki vakavasti kukaan meistä ei halua olla seuraavien eduskuntavaalien alla tilanteessa jossa tärkein kysymys on se mistä leikataan valta ja vastuu on nyt teidän käyttäkää sitä viisaasti arvoisa puhemies näin loppuun kannatan edustaja östmanin tekemiä

arvoisa herra puhemies

ja heikkenevä huoltosuhde mainitsemistani isoista haasteista huolimatta ja juuri siksi meidän pitää tehdä kaikki suomen kestävän kasvun hyväksi suomi ja me suomalaiset pärjäämme kyllä mikäli asetamme kunnianhimoiset tavoitteet ja teemme niiden eteen määrätietoisesti työtä yhdessä tässäkin keskustelussa olisin halunnut kuulla myös niitä asioita joista olemme samaa mieltä ja joiden eteen olemme valmiit kaikki yhdessä tekemään työtä valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta piirtää voimakkaita suuntaviivoja paremmalle suomelle meidän pitää tehdä kaikkemme sen hyväksi että yhä useammalla suomalaisella on työtä ja että julkinen talous on kunnossa vain siten voimme turvata kaikille kuuluvat julkiset palvelut kuten terveyskeskukset koulut päiväkodit liikuntakentät ja hyväkuntoiset tiet mitä tämä sitten pidetään yllä kustannuskilpailukykyä edistetään paikallista sopimista kannustetaan ihmisiä ottamaan vastaan työtä turvataan yrittäjän arkea satsataan koulutukseen ja osaamiseen turvataan alueellisesti tasapainoinen kehitys ja pidetään viisaalla sosiaalipolitiikalla jokainen suomalainen mukana näistähän tämä kaikki lähtee hyvinvointiyhteiskunnan puolustamisesta ja kehittämisestä peräänkuulutan hallitukselta vahvaa sitoutumista työllisyysasteen nostamiseksi seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tämä tavoite vaatii noin kuuttakymmentätuhatta uutta työpaikkaa siis uutta työpaikkaa juha sipilän hallituksen päätöksien ja suhdannekehityksen mukanaan tuomien työpaikkojen lisäksi viimeistään ensi syksyn budjettiriihessä on tehtävä ratkaisut jotka vahvistavat

odotan että hallitus työskentelee määrätietoisesti osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi sekä oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi työelämän jatkuvan murroksen ja muutoksen myllertäessä ympärillämme suomen on voitava tarjota jokaiselle tilaisuus parantaa taitojaan ja vaihtaa tarvittaessa myös uusille urille tuen voimakkaasti hallituksen suunnitelmia tähän liittyen arvoisa puhemies keskusta haluaa suomesta kestävän kehityksen suurvallan meillä on kaikki välineet torjua ilmastonmuutosta ratkoa suomalaisella osaamisella globaaleja ongelmia suomalainen maa ja metsätalousosaaminen kehittyvä ja älykäs teollisuus korkea koulutus sekä rohkeat yrittäjät ja innovatiiviset yritykset eri puolilla suomea ovat ratkaisun ydin siksi olen iloinen että julkisen talouden suunnitelmassa otetaan kunnon niskalenkki ilmastonmuutoksesta sen ratkominen nimittäin paitsi velvollisuus myös ja ennen kaikkea mahdollisuus meidän kannattaa hyödyntää omaa osaamistamme ja luonnonvarojamme kestävästi älykkäästi ja samalla uutta arvoa luoden haluankin todeta että suomi ei synkistelyllä nouse päinvastoin suomi nousee vain siten että uskomme ja luotamme itseemme ja toisiimme ja rakennamme tälle työlle ja yrittäjyydelle kannustavan ja ennustettavan toimintaympäristön tämä nyt käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko tarjoaa hyvän alustan tälle luottamuksen vahvistamiselle ja uuden kasvun luomiselle

arvoisa puhemies

kuntien tiukentuneen tilanteen valtionosuudet kasvavat yhdellä pilkku yhdellä miljardilla sisältäen peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutosten kompensaation josta osa kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa maksetaan jo tämän vuoden aikana kuntien uudet tehtävät ja veroperustemuutokset kompensoidaan täysimääräisesti hallitusohjelman mukaisesti tämän hallituksen ratkaistavana on kaksi suomelle keskeistä kestävyyskysymystä työllisyysasteen nostaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta on hallitusohjelmassa asetettu hyvät suuntamerkit ja toimissa päästään nyt alkuun lisäratkaisuja tarvitaan vielä molempien osalta tarvitsemme mukaan kaikki yhteiskunnan toimijat on totta että näiden ratkaisujen onnistuminen on keskeistä niin hallituksen onnistumiselle kuin suomen tulevaisuudelle vihreille panostaminen koulutukseen on pitkäjänteinen työllisyyttä yhteiskunnan hyvinvointia ja tasa arvoa lisäävä satsaus tätä ovat niin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen peruskoulun laatu ja tasa arvo ohjelma kuin oppivelvollisuuden pidentäminen osaajapulaan vastaamiseksi opetus ja kulttuuriministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö valmistelevat ehdotukset tiiviistä koulutuskokonaisuuksista työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tueksi aikuiskoulutustuki uudistetaan joustavan osa aikaisen opiskelun mahdollistamiseksi lisäksi oppisopimusjärjestelmää kehitetään vastaamaan paremmin nuorten ja työelämän tarpeita hallitus käynnistää työvoimapalveluiden alueelliset kuntakokeilut joissa kohderyhmään kuuluvan työnhakijan palveluprosessi siirretään kokeilukunnille kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille on ollut hienoa seurata kokeilun innostunutta valmistelua kuntavinkkelistä vastuun ja oman osaamisen tunnistaminen tiedostettu kunnissa huomattavasti aiempaa vahvemmin odotan toiveikkaana kokeilujen tuloksia osana työllisyyden edistämistä toteutetaan myös osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma työllisyystoimissa tärkeää on kohdentaa ne hyvin erilaisille työntekijäryhmille sopiviksi kuntoutusta tarvitsevan tulee kuntoutukseen päästä tärkeä hallituksen esitys on käynnistää työ ja koulutusperäisen maahanmuuton kokonaisuudistus joka tähtää merkittävään työllisyyden kasvuun tavoitteena on saavuttaa hallituskauden aikana työperäisten työperäisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely kuukauden määräajassa maahan tulleiden osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä muun muassa kielen opiskelu työssäkäynnin yhteydessä ovat tärkeitä toimia maamme kaiken työllisyyspotentiaalin hyödyntämiseksi ja nopean kotoutumisen saavuttamiseksi suomi voi pärjätä vain korkealla osaamisella hallitus korottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla tämä kääntää korkeakoulujen rahoituksen suunnan myös indeksikorotukset palautetaan tämä tuo toiset kuusikymmentä miljoonaa korkeakoulujen rahoitukseen korkean osaamistason saavuttamiseksi tarvitsemme kipeästi lisää aloituspaikkoja etenkin sinne missä nuoria on paljon haluamme rakentaa sosiaalisesti kestävää suomea kenenkään toimeentulo ei saa jäädä kohtuuttoman matalaksi nyt eläkkeitä ja perusturvaa korotetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään köyhyys ja eriarvoisuuden kokemukset eivät ole yhteiskunnan keskinäistä luottamusta vahvistavia vaan päinvastoin polttoainetta eripuralle toisen tärkeän tavoitteen eteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi hallitus tukee suomalaisia vähäpäästöisempien ratkaisujen valitsemisessa tässä budjetissa ei kuitenkaan vielä tule ilmastonmuutoksen torjunnasta valmista hallitus on sitoutunut tekemään lisää päätöksiä joilla riittävän nopealle päästövähennyspolulle päästään hiilineutraalisuus vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä on hallituksen suuri tehtävä tärkeää on viedä ilmastotoimia läpi hallinnonalojen ja yhteiskunnan eri toimialoille muutos tulee toteuttaa reilusti kun teemme ilmastotoimia tärkeää on pitää kiinni oikeudenmukaisuudesta ilmastotoimia ei tule maksattaa niillä joilla on muutenkin arjessaan vaikeaa nuorten motivaatio ja huoli ilmastotoimiin pitää nähdä positiivisena kannustimena meille päätöksentekijöille ei vain ahdistavana taakkana josta huolestua ja jonka ratkaisuja viivytellä

arvoisa puhemies arvostan kollegoitteni hyvin kirjoitettuja puheenvuoroja

puheenvuoroni sitten keskustelun aikana jolloin voi jossain määrin ottaa huomioon sitä mitä täällä on viimeksi sanottu ja jättää ehkä puheenvuorosta pois sellaisia asioita jotka ovat toistuneet monessa puheenvuorossa peräkkäin kun puhumme julkisesta taloudesta se on kuin eräänlainen rakennus jossa on tietyt peruspalikat bruttokansantuote kokonaisveroaste julkisten menojen kokonaisuus velan määrä työllisyysaste tällä hetkellähän suomen tilanne on se että bruttokansantuote on kaksisataakolmekymmentäkaksi miljardia euroa viime vuoden kasvu oli yksi pilkku seitsemän prosenttia kokonaisveroaste meillä on prosenttia se on tanskassa korkeampi neljäkymmentäkuusi prosenttia ruotsissa neljäkymmentäneljä prosenttia mutta ylipäätään pohjoismaat sijoittuvat oecdn vertailussa kärkeen näissä voidaankin arvioida että pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaatii vähintään neljänkymmenen prosentin kokonaisveroastetta

vuotuiset sosiaaliturvamaksut velka on satakuusi miljardia euroa tällä hetkellä siis valtionvelka suomessa ja työllisyysaste josta täällä muun muassa edustaja purra hetki sitten puhui on viimeksi ollut kuukausitilastossa syyskuussa seitsemänkymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia ja tavoite on kuten hyvin tiedämme seitsemänkymmentäviisi prosenttia jaan edustaja purran huolen siitä että tapa jolla työllisyysaste lasketaan eli se että on vähintään yhden tunnin viikossa töissä ja se on sitten näiden ihmisten osuus kaikista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaista ei välttämättä kerro kaikkea sitä mihin meidän pitäisi pyrkiä pitäisi tämän rinnalla laskea myös tehtyjen työtuntien määrää kokonaisuutena esimerkiksi tanskassa jossa työttömyysaste viime vuonna oli viisi prosenttia kun se meillä oli seitsemän prosenttia tehtiin työssä ollutta ihmistä kohti kaksikymmentäseitsemän tuntia kun meillä tehtiin kolmekymmentä eli suomalaiset tekivät itseasiassa työtunteja enemmän vaikka meillä työttömyysaste oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin tanskassa

tarkoita mitään hiostusta vaan kysymys on siitä että julkisten palvelujen tulee olla hyvin kohdennettuja ja tehokkaasti tuotettuja suomessa esimerkiksi sairaaloiden tehokkuus on muihin pohjoismaihin verrattuna aivan huippuluokkaa yhden esimerkin mainitakseni toinen tärkeä kysymys on menojen priorisointi me joudumme aina harkitsemaan niin sanottujen tulevaisuusmenojen ja solidaarisuusmenojen välillä on myös menoja jotka ovat molempia sekä tulevaisuus että solidaarisuusmenoja esimerkiksi koulutukseen panostaminen on ilman muuta tällainen asia

sanotaan aivan fiksulla tavalla eduskunta edellyttää että hallitus toteuttaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen perustuslain vaatimukset täyttäen siten että palvelujen saatavuus hyvä laatu ja saavutettavuus turvataan kaikissa osissa maata ja siten että yksityiset toimijat täydentävät palveluja joiden järjestämisestä ja ja rahoituksesta julkinen sektori vastaa tämä vastaa erittäin hyvin koko hallituksen linjaa ja mitä tulee siihen sote uudistuksen sisältöön siitä löytyy kyllä hallitusohjelmasta erittäin hyvät kirjaukset niin että niillä pitää kyllä pystyä rahoitukseen tulee niin rahoituksen osalta tarkoitus on tehdä tarvevakioitu rahoitusmalli thln kriteerien pohjalta olen kyllä aika varma että tästä on löydettävissä yhteinen ymmärrys jos se perussuomalaisille myös sitten käsittelyaikana kelpaa

puheenjohtaja vastasi tähän sote uudistukseen juuri noilla sanoilla että tätä ollaan viemässä määrätietoisesti eteenpäin ja sinne on myöskin tarkoitus rakentaa parlamentaarinen käsittely joka koskee sitten niitä erityisjärjestelyjä mutta sen sijaan haluaisin reagoida tähän jossa olen edustaja juvosen kanssa täysin samaa mieltä puhuitte hoitajamitoituksesta ja pidätte että sen viivästyminen on kohtuutonta että vasta vuonna kaksikymmentäkolme tämä täysimääräisesti voitaisiin toteuttaa kyllä se on kohtuutonta mutta vika ei ole tässä hallituksessa me olemme nyt vihdoin ja viimein laittamassa sen hoitajamitoituksen lakiin valitettavasti tämä prosessi jotta se asia voidaan täyttää täysimääräisesti vaatii muutaman vuoden viivästymisen ongelma on katsoa peiliinne kyllä kun edellinen hallitus sipilän hallitus muodostettiin te perussuomalaiset kannatitte hallitusta ja siellä on nimenomaan

vanhuspalveluhenkilöstömäärien supistaminen seitsemänkymmentä miljoonaa saadaan siitä että heikennetään vanhuspalveluhenkilöstöä te lykkäsitte asiaa niin pitkään että vasta tämä hallitus pystyi laittamaan tämän hoitajamitoituksen lakiin ja se vaatii muutaman vuoden että se toteutuu katsokaa peiliin älkääkä syyttäkö hallitusta

heikennetty mutta teillä oli kyllä peruspalveluministerin salkku kaksituhattaviisitoista kaksituhattaviisitoista silloin ette saaneet aikaan sitä siitä kovasti käytiin keskustelua mutta silloin tämän tämän hoitajamitoituksen laittaminen kaatui mutta tärkeää on yhdestä asiasta olemme samaa mieltä meidän yhteinen tahtotilamme on meidän palvelulupaus kaikille suomalaisille on että kun ihminen tulee vanhaksi hän tulee hoidetuksi hän pääsee hoivapaikkaan hän pääsee ympärivuorokautiseen hoivaan hänelle menee kotiin hoitaja huolehdimme hänestä emme jätä häntä yksin kotiin hylättynä mitä tulee sote uudistukseen me olemme käsitelleen sotea täällä vuosikausia jo edellistä edeltävällä kaudella ja tiedämme toki

tämä hoiva asia täytyy saada kuntoon hoivamitoitus pitää saada lakiin hienoa ja olemme samaa mieltä myöskin siitä että tämän asian viivästyminen on kohtuutonta minä ainoastaan luin ja nyt sen luen uudestaan oikein silmälasien kanssa mitä sipilän hallituksen ohjelman leikkauslista sisällään piti vanhuspalveluhenkilöstön vähennys tuottaa seitsemänkymmentä miljoonaa ja b vanhuspalvelusuunnitelmien heikentäminen kymmenen miljoonaa nämä ovat suoria heikennyksiä vanhuspalveluihin ja se oli sipilän hallituksen ohjelma jonka te olette olleet allekirjoittamassa ja ajamassa sitä ja sen vuoksi tämä prosessi on viivästynyt

edustaja kiljunen eletään realismissa ja todetaan että näin ei tehty vaikka hallitusohjelmaan on kirjoitettu sitä leikkausta ei tehty ja nyt ollaan siinä tilanteessa että valta on teillä ja te lykkäätte hoitajamitoituksen huhtikuun alkuun kaksikymmentäkolme se on kohtuutonta ja teillä oli kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista kaudella kaikki keskeiset ministerin paikat valtiovarainministeri peruspalveluministeri ja niin edelleen ja jätitte hoitajamitoituksen hoitamatta teillä ei ole minkäänlaista perustaa nyt moittia perussuomalaisia tässä asiassa edustaja juvonen on tehnyt valtavan työn ja uskoisin että ilman häntä ei oltaisi tässä tilanteessa että tämä on nyt näin voimakkaasti esillä hoitakaa se heti niin

arvoisa puhemies hoitajamitoitus todella tehdään niin pian kuin se on mahdollista meillä on asiantuntijatyöryhmän esitys ja ministeri on luvannut asiantuntijatyöryhmän esitys toteutetaan sillä aikataululla mitä asiantuntijat pitävät mahdollisena budjetteja sen sijaan arvioidaan usein aivan liian lyhyellä aikavälillä tämä käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma mahdollistaa tietysti pidemmän perspektiivin mutta silti sekään ei ota huomioon päätöksen todellisia seurauksia kuin pieneltä osin hyvänä esimerkkinä hallituksen päätös siirtää verotuloja poisto oikeuksilla seuraavan hallituksen hyödyksi tämä aiheuttaa tietysti ongelmia eun kanssa mutta ei sinänsä vähennä verotuloja pidemmällä ajanjaksolla tärkeimmät päätökset kantavat pisimmälle kun esimerkiksi varhaiskasvatukseen nyt vihdoin sijoitetaan varoja tutkitusti tiedetään että se maksaa itsensä seuraavina vuosikymmeninä moninkertaisesti takaisin tai kun oikeistohallitus syrjäytti valtavan määrän nuoria kriisiyttämällä ammatillisen koulutuksen maksetaan niitä seurauksia paitsi sosiaalisina ongelmina myös taloudellisina kustannuksina pahimmillaan useammassa sukupolvessa vuosikymmeniä eteenpäin ja nämä leikkaukset myös te hyväksyitte edustaja kankaanniemi perussuomalaisten kanssa pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut ylivertainen järjestelmä paitsi ihmisten tasavertaisten mahdollisuuksien myös talouden kannalta hyvinvointivaltiota purkamalla voidaan näennäisesti ehkä säästää muutama euro mutta lopulta paljon enemmän on siis todella tärkeää kiinnittää päätöksenteko parhaaseen tietoon ja pitkään ajanjaksoon vaikka toimenpiteet eivät toisi heti rahaa viivan alle arvoisa puhemies oppositiosta on toisteltu tietopohjaista päätöksentekoa vain yhdestä näkökulmasta kokoomus on keksinyt että mikrosimulaatioissa sosiaaliturvaleikkaukset pakottavat ihmisiä töihin leikkaukset eivät kuitenkaan luo ainoatakaan työpaikkaa on varmasti totta että jos ihmiseltä viedään toimeentulo hänen on lopulta otettava vastaan mitä tahansa työtä vasemmistossa emme kuitenkaan halua taantua kohti tuhatkahdeksansataa lukua ja laajamittaista palkkaköyhyyttä tietopohjaisuus ei tarkoita yhden kapean näkökulman tai laskelman valitsemista tuottavuus ja nuorten sukupolvien koulutustaso ovat jo nyt heikentyneet elämme silti yhä kehittyneessä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa jossa työllisyysaste on jo valmiiksi korkea työttömänä olevat ikääntyneet pitkäaikaissairaat pitkäaikaistyöttömät heikommin koulutetut tai väärässä paikassa asuvat eivät saa työpaikkaa heitä köyhdytetään lisää narulla ei voi työntää vastoin omaa tahtoaan työttöminä olevien kiusaaminen ei luo yhteiskuntaan mitään hyvää päinvastoin oikeiden työpaikkojen luominen tarkoittaa sekä hallitusohjelmaan sisältyviä investointeja että mahdollisuuksien luomista heille jotka eri syistä eivät ole työllistyneet nykyisillä työmarkkinoilla muissa pohjoismaissa palkkatuki on ollut tehokas ja toimiva tapa innostaa työnantajat palkkaamaan myös heitä joita ei muuten palkattaisi moni ikääntynyt tai työelämästä pidempään poissaollut osoittautuu erinomaiseksi työntekijäksi kunhan työnantajan palkkaamiskynnystä alennetaan arvoisa puhemies poliitikkojen suosima mutta ymmärtämättömyyteen perustuva sanonta kuuluu että talouden kakku pitää ensin tehdä kuin sen voi jakaa kansantalouden kakku nimittäin kasvaa jakamalla tasaisen tulonjaon valtiot ovat onnistuneet luomaan hyvinvointia kasvua ja vaurautta paljon epätasaisen tulonjaon maita enemmän suomi voi menestyä ainoastaan sijoittamalla kaikkiin täällä asuviin ihmisiin olen ylpeä voidessani olla tukemassa tätä hallitusta joka lopettaa leikkaamisen lastemme tulevaisuudesta osaamisesta ja siten myös suomen kilpailukyvystä pitkällä ajanjaksolla hallituksen finanssipolitiikka tukee taloutta ja työllisyyttä sekä kokonaiskysyntää nykyisessä alhaisten ja laskevien kasvuennusteiden taloudellisen epävarmuuden ja alhaisten korkojen ympäristössä on kullanarvoista että maata johtaa nykyisen kaltainen vastuullinen hallitus leikkauslistoilla ajettaisiin maa taantumaan ja massatyöttömyyteen se tulisi kalliiksi paitsi kotimarkkinayrityksille ja työttömiksi jääville myös valtiolle joka joutuisi velkaantumaan työttömyysmenojen rajun kasvun takia tässä tilanteessa on järkevää ottaa hieman velkaa työllisyyteen sen sijaan että otettaisiin paljon velkaa työttömyyteen mielestäni hallituksen esitys on erittäin hyvä

arvoisa herra puhemies täällä käytiin mielenkiintoista väittelyä hoitajamitoitukseen liittyen sehän on niin että hoitajamitoitus kyllä tulee lakiin mutta kun rahaa ei tule että katsotaan sitten tulevaisuudessa

niin kuin jos hallitus esimerkiksi päättäisi rakentaa lipputangon ja tekisi sille mitoituksen tämä tulisi esimerkiksi haminan kaupunkiin sitten todettaisiin että tätä rahaa tulee kuitenkin sillä tavalla riittämättömästi ettei riittävästi terästä eli aika hataralla pohjalla tämä hoitajamitoitus on siinä suhteessa enkä oikein hyväksy sitä että sitten vain todetaan että katsotaan sitten tulevaisuudessa jos jos tässäkin lippu on salossa niin sama tässä hoitajamitoituksen kanssa arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelma perustuu työllisyysasteen nostamiseen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin valitettavasti valtaosa hallituksen työllisyystempuista tehdään palkkatuella valtio siis palkkaa määräaikaisesti ja maksaa osan palkasta tilastot kaunistuvat työn tuottavuus ei kasva ja harva työntekijä saa riittävän toimeentulon tai jatkuvuuden työuralleen tällaiset toimet ovat täysin riittämättömiä kasvua tulisikin hakea markkinoilta eikä tukea näihin sosialistisiin työllisyys ja veromalleihin jos finanssipolitiikkaan ja julkisyhteisöjen rahoitusasemaan halutaan oikeasti tulisi meidän harkita luopumista kehysmenettelystä julkinen talous on täynnä rakenteellisia ongelmia väestö ikääntyy eläkemenot kasvavat ja sitä myöden terveydenhoito ja hoivamenot lisääntyvät jos talouskasvu ei toteudu hallituksen arvioimalla tavalla jos ennustepoikkeama on vaikka nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä näyttäytyvät nämä tehdyt menolisäykset erityisen vaarallisessa valossa jos hallitus noudattaa omaa ohjelmaansa ja panostaa kolme miljardia euroa myös kertaluonteisin myös kertaluonteisin panostuksin tarkoittaa tämä noin yhden pilkku kuuden miljardin euron lisäpainetta suunnitelmakauden vuosille kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkaksi ei hyvältä näytä suuri haaste veronmaksajalle syntyy myös unelmasta toteuttaa hiilineutraalius vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä tämä ilmastososialismi on erityisen vaarallista yhdeksälle alimmalle tulodesiilille aivan erityisesti autoilijalle ja pientaloasujalle ruoka lääkkeet ja kaikki mikä on logistiikan varassa kallistuu ei hallitus köyhiä ajattele ainakaan tässä suhteessa helsingissä sijaitseva harakan luontokeskus ei ole ainakaan vielä nimetty työministerin mukaan toimii uusiutuvalla energialla tämä on merkittävää koska muutoin helsinki pyörii lähinnä hiilivoimalla silti täältä helsingistä kaikuu kaikkein kovin kritiikki maakuntiin joissa auto on välttämättömyys keskustelu ilmastojohtajuudesta on käsittämätöntä koska esimerkiksi yhdysvaltoja ei voisi vähempää kiinnostaa kuinka paljon veroja suomessa nostetaan ja kuinka paljon suomalaista veronmaksajaa rangaistaan emme voi käpertyä sosialistiseen veromalliin ja huudella impivaaralaisia ilmastosloganeita globaalin globaalin ilmiön edessä julistuksilla saadaan tovereille mukavampi mieli mutta kaiken maksaa tavallinen suomalainen työmies ja nainen sukupuolista puheenollen vasemmistoliiton lohikoski esitti ryhmäpuheessaan sukupuolitietoista budjetointia olen ymmärtänyt korjatkaa jos väärässä että budjetin laadinta perustuu tulo ja menoarvioon se tehdään pääosin substanssidataan kuten laskentatoimen analyysiin ja ylipäätään talouden tunnuslukuihin tutkittuun tietoon tukeutuen missä maailmassa täällä kuitenkin eletään jos vasemmistoliitto haluaa että budjetointi perustuu sukupuoleen toisaalta tämä selkeyttää aika merkittävästi poliittisia kantoja ja auttaa ymmärtämään lähtökohtia suhteessa esimerkiksi maahanmuuttoon joka koostuu pääosin sukupuoleltaan miespuolisista henkilöistä miksiköhän kysyn miten tämä sukupuolitietoinen budjetointi eroaa feministisestä aluepolitiikasta molempia on nyt esitetty hallituksen piiristä miksi sillä sukupuolella on niin paljon merkitystä tänä päivänä ajattelen itse että kaiken tulisi perustua ihmiseen riippumatta siitä mitä jalkovälistä löytyy kiitos

arvoisa

meidän maallemme tulee käymään huonosti mikään ei onnistu me ajamme tämän maan vararikkoon leikkaamme lapsiltamme tällaista puhetta on tullut opposition suunnasta koko tämän punamultahallituksen ajan se on tullut kyllä hyvin selväksi että oppositio ei usko hallituksen työllisyystavoitteeseen ja tavoitteeseen julkisen talouden tasapainosta mutta siitä siitä olen hyvin iloinen että kaikki sitä mieltä että me tarvitsemme tähän maahan koko maahan lisää työtä ja toimeentuloa kyse on yhteisistä rahoista ja yhteisestä hyvästä ja yhteisestä isänmaasta jota rakennamme tarvitaan aivan totta vastuullisuutta ja myöskin viisautta siihen että että pystymme turvaamaan palvelut myös tuleville sukupolville ja siksi on tärkeää että keskustelemme niin täältä hallituksesta kuin oppositiosta esitämme erilaisia näkökulmia on aivan totta että hallituksen työ ei missään tapauksessa ole helppo se tuodaan esille myös tässä käsiteltävänämme olevassa julkisen talouden suunnitelmassa siinä todetaan että talouskehitykseen kohdistuvat riskit ja epävarmuus ovat kasvaneet muun muassa kansainvälisestä taloudesta ja erityisesti euroalueelta on tullut tietoja talouksien kasvun hidastumisesta nämä huolet korostavat sitä että hallituksen täytyy todellakin tehdä vaikuttavia toimia työllisyystavoitteen täyttymiseksi koska työn kautta turvaamme rahoituksen meidän peruspalveluillemme muun muassa lapsiperheiden palveluille

arvoisa puhemies hallitus tekee nyt niitä toimia joihin me uskomme hallituksessa tässä keskustelussa on jo tullut esille että me olemme tehneet ja me teemme toimia joilla me pyrimme vahvasti vaikuttamaan siihen että työllisyys nousee koko maassa viime kaudella elimme voisi sanoa jollakin tavalla historiallistakin aikaa kun koko maassa lappia ja kainuuta myöten työllisyys nousi siellä koetaan edelleenkin työvoimapulaa ja meidän on tärkeää jatkaa tätä työtä niin että tämä myönteinen kehitys jatkuu jotta luomme työtä kaikkialle suomeen koko valtakuntaan edustaja vehviläinen kertoi hyvin siitä että me toteutamme sote uudistuksen joka säästää rahaa ja auttaa ihmistä me emme leikkaa lapsiltamme vaan korotamme ensi vuoden alusta heikoimmassa asemassa olevien lapsilisiä korotamme opintotuen huoltajakorotusta ja luomme tällä tavalla nuorille sitä tulevaisuudenkuvaa että kannattaa perustaa perhe ja että me yhteiskunnassa arvostamme perhettä me vahvistamme lapsiperheiden palveluita ja koulutusta nämä nuoret jotka istuvat tuolla lehterillä ovat niitä jotka rakentavat meidän maatamme tulevaisuudessa teitä nuoria varten meidän täytyy parantaa meidän koulutusta ja myöskin näitä sosiaali ja terveyspalveluita tässä salissa toisinaan siteerattu maalaisliiton ja keskustan aatteellinen oppi isä santeri alkio totesi ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi politiikka on yhteisten asioiden hoitamista se on ihmisten asioiden hoitamista päätöksiä tehdään ihmistä ja ihmisyyttä varten julkisen talouden talouden tarkoitus ja tavoite tulee olla se että se palvelee ihmistä ihminen ei elä taloutta varten vaan talous on ihmistä varten tähän kuuluu myös tasapaino hyvinvoivan luomakunnan kanssa minkä tämä hallitus ottaa huomioon me rakennamme kestävästi

arvoisa puhemies edustaja junnila otti täällä esille esimerkin suunnitelmasta rakentaa lipputanko haminaan mieluiten vielä suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä sata metrinen tanko kun suomi täytti sata vuotta

tämä hallitus on toiminut juuri niin kuin haminan kaupunki on toiminut sijoittanut siihen myöskin rahaa ja tanko on saatu pystyyn aina on tietenkin ongelmiakin matkan varrella ja nämä lujuuslaskennat ynnä muut on vain selvitettävä vähän niin kuin hoivamitoituksessakin täytyy selvittää se riittävätkö ne hoitajien määrät ja kuinka koulutetaan lisää ja varmistetaan että se saadaan aidosti toteutettua ja silloin tapahtuu viivästymisiä niin tapahtuu tämmöisen lipputangonkin rakentamisen osalta viivästymisiä että siinä mielessä se oli erinomainen esimerkki edustaja junnilalta näin me joudumme elämässä toimimaan myöskin hallitus toimii reaalimaailmassa eikä pysty taikatemppuja tekemään arvoisa puhemies tästä on debatoitu tänään paljon tässä on ollut vastakkaisia näkemyksiä vastakkaisuutta ei ole siinä mitä tavoitellaan kaikki tavoittelevat työllisyysasteen nostamista ja talouden vahvistamista kaikki hakevat kasvua tukevaa viritystä niin kuin täällä valtiovarainministeri lintiläkin totesi erimielisyyttä on näistä keinoista ja jos sen pelkistää niin kyllä siinä on kahta eri keinomaailmaa nyt tähän tarjottu tietenkin on paljon muitakin asetelmia yhtäältä tavoitteeseen pyritään työllisyysastetta nostamalla erityisesti kokoomus ja sipilän hallitus jota persutkin tukivat ja toisaalta siihen pyritään leikkaamalla ja nimenomaan leikkaamalla ihmisten perustoimeentulosta julkista kysyntää taittamalla markkinaehtoistamalla ja työttömiä kurittamalla tällä tiellä voidaan yrittää saada sitä kasvua tukevaa viritystä aikaiseksi toinen tie on se minkä tämä rinteen hallitus on ottanut mikä on täysin vastakkainen tästä näkökulmasta tässä ei leikata tässä nimenomaan oikaistaan tulonjakoa myöskin painottamalla tulonsiirtoja pienituloisimmille ihmisille keskituloisille ihmisille verohelpotustenkin kautta ja ennen kaikkea näillä erilaisilla toimeentulotuilla ovat ne sitten lapsilisiä eläkkeitä ja niin edelleen nämä kaikki omalla tavallaan vahvistavat kokonaiskysyntää kansantaloudessa tekevät sitä mitä raportissaan sanookin suomen hallituksen politiikasta kasvua tukeva viritys tässä suhteessa tässä suhteessa meillä on keinoissa eroja ja tämä on meidän syytä tunnistaa arvoisa puhemies halusin ottaa yhden erityisteeman esille kun täällä edellinen puheenvuoron käyttäjä korosti voimakkaasti että nuoret tekevät töitä ja nuorisoon pitää panostaa niin pitääkin panostaa ja nuoret myöskin rakentavat tulevaisuudessa yhteiskuntaa mutta myöskin vanhemmat tekevät töitä meillä on nyt tämä työllisyysastekeskustelu jämähtänyt kummalliseen kulmaan me olemme ikään kuin tilastonikkareiden armoilla tästä puhumisessa tämä työikäinen aktiiviväestö niin kuin sanotaan työn työn sosiologiassa tai tässä keskustelussa määrittyy viidestätoista ikävuodesta ikävuoteen sehän ei vastaa todellisuutta sehän ei vastaa todellisuutta viisitoista vuotiaista suomalaisista käytännössä kaikki ovat koulussa he ovat aktiiviväestöä ikään kuin työvoimaan laskettavaa väestöä mutta eivät ole työelämässä eivät anna panosta ja automaattisesti vähentävät työllisyysastetta nyt kun oppivelvollisuutta vielä nostetaan vuodella niin tältäkin osin työllisyysaste sen vuoden osalta heikkenee kun ihmiset eivät mene töihin vaan ovat ovat koulussa vielä eli tässä on niin kuin epäkelpo asetelma laskea työikäinen aktiiviväestö viidestätoista vuodesta eteenpäin kun me tiedämme että opiskelu useimmilla jatkuu vielä pitkälle lähemmäs kolmeakymmentäkin monilla ja ja se varsinainen työskentelyikä alkaa sitten kolmestakymmenestä ja nyt sitten tullaan toiseen kulmaan me olemme ikään kuin lyöneet leiman siihen kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen ja kaikki siitä ylöspäin olevat ihmiset ovat passiiviväestöä huoltosuhteen kannalta heikentävät valtakunnan huoltosuhdetta ja ovat siinä mielessä ikään kuin työelämän ulkopuolella

eivät heikennä työllisyysastetta ollenkaan kun siis tämä työllisyysastelaskelma on työikäisestä väestöstä mutta ikään kuin luovat luovat paineita tänne tämäkin on harhainen tilanne kun keskimääräinen elinikä nousee se on toisen maailmansodan jälkeen noussut jo kaksikymmentäkolme vuotta ja se edelleenkin nousee pitemmässä juoksussa väistämättä tällainen työikäisyyden määrittäminen kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen on harhainen lähestymistapa meidän täytyy yhtä vakavasti kuin puhumme niin sanotun työikäisen väestön alkaa puhua yli kuusikymmentäviisi vuotiaan väestön työllisyysasteesta tällä hetkellä arvoisa puhemies meillä on yli sadassatuhannessa palkkatyössä mukana olevaa yli kuusikymmentäviisi vuotiasta tässä muuten arvoisa puhemies on äänessä yksi passiiviväestöön kuuluva huoltosuhdetta heikentävä ihminen joka omasta mielestään kyllä antaa ihan täyden panoksen suomalaiselle yhteiskunnalle olen siis kuusikymmentäkahdeksan vuotias kuulun passiiviväestöön
muistutan arvoisia edustajia sekä aktiivisia että passiivisia siitä että kun puhutaan paikalla olevista puolueista tai niistäkin puolueista jotka eivät ole paikalla niin käytetään vakiintuneita ja virallisia nimiä näistä eduskuntaryhmistä eikä etenkään mitään pilkkanimiä edustaja kivisaari antaa

kunnioitettu puhemies hallituksen tavoitteena on julkisen talouden tasapaino vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä tavoite vaatii vielä merkittävää lisäystä työllisyysasteeseen keskusta tukee kaikkia tähän mennessä sovittuja mennessä sovittuja ratkaisuja mutta katsomme että näiden lisäksi tarvitaan vielä lisää toimia keskusta onkin julkaissut vahvoja ehdotuksia työllisyyden lisätoimista joita olemme myös täällä puheenvuoroissa kuulleet aina kustannuskilpailukyvyn säilyttämisestä nuorten työllistämiseen

merkittävä keino tähän on se että valtionhallinto päivittää työnantajapolitiikkaansa tähän päivään valtionhallinnossa on tunnustettu ja tunnistettu valitettavan vähän nykyaikaisia etätyön tekemisen ja monipaikkaisen työskentelyn mahdollisuuksia onneksi keskustalaiset ministerit ovat astuneet nyt etulinjaan elinkeinoministeri katri kulmuni käynnisti elokuun lopussa selvityksen paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämisestä kysymys on tavoista joilla työskentely asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista elinkeinoministeriön vastuulla olevissa organisaatioissa myös puolustusministeri antti kaikkonen on käynnistänyt vastaavanlaisen selvityksen puolustusvoimissa puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja puolustusministeriössä selvityksessä kartoitetaan tapoja joilla työskentely ja toimiminen useammalla paikkakunnalla olisi mahdollista puolustushallinnossa kaksituhattakaksikymmentä luvulla tavoitteena on arvioida hyötyjä ja ja mahdollisuuksia lisätä joustavampaa työskentelyä myös mika lintilän johtama valtiovarainministeriö on asettanut alueellisen uudistamisen strategiahankkeen jonka tavoitteena on laatia linjaukset siitä millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan kaksituhattakaksikymmentä luvulla

ovat ilmastonmuutoksen ratkaisijoita sankareita heitä ei voi esimerkiksi vaikka metsänomistajia tai maanviljelijöitä ajaa nurkkaan on selvää että kaikki hiiltä lisäävät tai vähentävät keinot eivät automaattisesti ole hyviä tai huonoja nyt vallalla oleva mustavalkoisuus ja toistemme syyttely vain syventää poteroita puhemies ilmastonmuutos on eittämättä yksi suurimmista haasteista mutta sen aiheuttamaa ahdistusta voidaan pitää epäonnistumisena meillä on jo tietoa ja keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja uutta teknologiaa myös kehitetään suurin haaste on saada kaikki mukaan talkoisiin siinä me suomalaiset voimme toimia esimerkkinä vaikka osuutemme maailmasta on pieni on kuitenkin aivan oleellista että saamme globaalit toimijat niin yritykset kuin suurvallat kantamaan tonttinsa ilman sitä olemme pulassa

arvoisa herra puhemies maassa on pian istunut puoli vuotta työväenpuolueitten johtama hallitus jossa keskusta on tukipuolueena kuitenkin työmarkkinat ovat täysin sekaisin ja tilanne hallitsematon tämä ihmetyttää ihmisiä tässä maassa ja huolestuttaa myös myös allekirjoittanutta ja ryhmäämme arvoisa puhemies esittelen hieman tätä perussuomalaisten tähän mietintöön jättämää vastalauseen kannanottoehdotusta jossa on kohtaa pyydän että kaikki lukevat kaikki meidän kannanottomme tavoitetta ensimmäisessä kohdassa on tämä yleistavoite johon valiokunnan puheenjohtaja koskinen suhtautui hieman ylimalkaisesti mielestäni tämä yleinen tavoitteenasettelu on tavattoman tärkeää ja meillä on selkeä linja siinä en sitä lue voitte kaikki lukea sen itse otan vain muutamat näistä kohdista erikseen esille kolmannessa kohdassa esitämme huolemme valtion velka ja takausvastuiden kehityksestä ja siitä että veronmaksajien riskien kannalta tavattoman suuria ja niihin on suhtauduttava vakavasti viidennessä ja kuudennessa kohdassa puutumme tähän ajankohtaiseen ilmastopolitiikkaan ja vaadimme että hallitus tarkistaa ilmastopolitiikkansa realistiseksi ja toimii kansainvälisesti saastuttaja maksaa periaatteen pohjalta ja kiirehtii eu tason ilmastotullien suunnittelua ja käyttöönottoa suomen nolla pilkku yhden prosentin ilmastopäästöt eivät merkitse mitään siihen nähden että kiina intia yhdysvallat ja moni eu maakin saastuttaa yhä kasvavassa määrin eli realismia tarvitaan kohdassa kuusi toteamme että hallituksen tulee toimia siten että ilmastopolitiikan laskua ei asumisen autoilun tai ruuan kustannuksiin eikä sälytetä pienituloisten ja maaseudun asukkaiden rasitteeksi näin on nyt käymässä tämän politiikan johdosta muun muassa polttoaineveron korotuksen kautta tätä emme hyväksy arvoisa puhemies seuraavaksi meillä on vaatimus että hallitus ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin työmarkkinoiden kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi ja suomalaisen työvoiman työllistämiseksi suomalaisiin työpaikkoihin keinoja on paljon mutta hallitus katselee maan rajojen ulkopuolelle vetovoimatekijöitä palauttelemalla ja muilla toimenpiteillä laittomien maahantulijoiden päästämisellä työhön tämä on politiikkaa jota emme hyväksy sitten meillä on maatalouden osalta vaatimus että hallitus parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon kannattavuutta ja ja viljelijöiden tulotasoa ja turvaa kotimaisen elintarviketalouden omavaraisuuden erityisesti nyt eun cap ja rahoitusratkaisuissa tavattoman tärkeä asia kuntatalouteen liittyy kohta totean että tarvitaan kolmenlaisia toimenpiteitä tarvitaan kuntien omia toimenpiteitä tarvitaan kunta valtio suhteen uudistamista ja tarvitaan uutta rahaa valtiolta kunnille näillä toimenpiteillä voidaan pelastaa vielä jotakin mutta kymmenet kunnat kyllä ovat ajautumassa niin syvälle että pelastaminen taitaa olla jo vähän myöhäistä arvoisa puhemies sitten meillä on aluepolitiikkaan liittyviä kohtia ja arktista yhteistyötä peräänkuuluttava lausuma vaadimme toimenpiteitä koulutuksen tutkimuksen ja kehityksen sekä innovaatioiden ja aineettomien investointien metsien hakkuumahdollisuuksien turvaamiseksi teollisuuden kasvavia tarpeita vastaavasti köyhyyden ja syrjäytyneisyyden sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta edustaja vehviläinen jo meidän lausumamme lukikin ja se on erinomainen jos hallitus näin toimii tuemme sitä aivan varmasti yhteisenä tavoitteena sitten on tämä kohta kaksikymmentäkahdeksan oppivelvollisuuden jatkamisesta luopuminen ja sen sijaan panostaminen varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja turvaamiseen sekä peruskoulun oppimistulosten parantamiseen muun muassa ryhmäkokoja pienentämällä tukiopetusta lisäämällä ja koulukiusaamista kitkemällä eli meillä on siis vaihtoehto parannetaan peruskoulutuksen tasoa eikä laajenneta sitä pakkotoimenpiteenä hyväosaisten menojen kustantamiseksi sitten on vielä asumiskustannusten alentamista koskeva kohta ja sanan mielipiteen ja uskonnonvapauden saattamiseksi suomessa korkealle länsimaiselle tasolle eli meillä on todella monipuolinen emme ole yhden asian puolue vaan monipuolinen yhteiskunnan kipeisiin ongelmiin ratkaisut esittävä kokonaisuus tässä kannanotossa rahoituksen me hankimme hankimme sillä että emme työnnä vastikkeetonta rahaa ulkomaille panemme maahanmuuton kustannukset kuriin ja puramme byrokratiaa byrokratiaa monia muitakin kohteita löytyy joihin olemme valmiit esittämään myös säästöjä

arvoisa herra puhemies keskusta ei ole tukipuolue niin kuin edustaja kankaanniemi totesi aktiivinen sata vuotias suomalaisen kansanvallan puolustaja joka on tehnyt tähän maahan tasavaltalaista hallintomuotoa ja peruskoulua sekä rakentanut yhdessä punamullan kanssa suomalaisen hyvinvointivaltion voi että mikä mylläkkä vaikka tilannekuva ja tavoite ovat yhteisiä keinoistako me kinaamme näin ajattelin tänään aiemmin tässä keskustelussa kun kävimme debattia tästä julkisen talouden selonteosta on totta että maailmantaloudesta ei tällä kaudella suomelle ole odotettavissa vetoapua paikalleen tuudittautumiseenkaan tällä maalla ei ole varaa sillä talouden näkymät ovat selkeästi heikentyneet tästä olemme yhtä mieltä tuleva talous ja on nyt pitkälti kiinni niistä ratkaisuista joita me suomalaiset itse teemme siksi tämä julkisen talouden suunnitelma panostaa muun muassa osaamisen työkyvyn hyvinvoinnin ja viennin kasvuun oppositio korostaa ettei työllisyystoimia ole minusta niitä todellakin on ja niin olemme tässä aiemminkin tänään ministerien suulla kuulleet sen lisäksi täällä herjataan että että nämä toimet eivät olisi vaikuttavia haluaisin kuitenkin pyytää malttia ja kannustusta sille että pääsisimme yhdessä eteenpäin ja saisimme näille tavoitteille myös tuulta purjeisiin varmaa on se että esimerkiksi tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan tulevat panostukset sekä osaamispanostukset tulevat näkymään myös työllisyyskehityksessä vaikkakaan kohdassa lasketa hallitus on lähtenyt töihin kilpailukykyisemmän suomen puolesta ja yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä jos henkilökuntaa uskalletaan palkata verotuksen tulee myös olla työntekoon ja yrittäjyyteen kannustava tämä hallitus jatkaa siis sipilän hallituksen yrittäjämyönteistä linjaa rohkeasti yksi keskeinen tekijä on veropolitiikan vakaus ja ennustettavuus yritysverotusta ei kiristetä ja hallitus tuplaa investointien poisto oikeuden hallitus edistää lisäksi työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä monin eri tavoin finnveran takausjärjestelmää kehitetään business finlandin resursseja vahvistetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa rekrytointitukea kokeillaan ja edistetään yritysten neuvontapalvelua työsuhdeasioissa arvoisa puhemies vientitakuiden enimmäismäärää on tarkoitus korottaa ensi vuoden alusta tarkoituksena on edistää suomalaista vientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita jos leipää viedään niin muun muassa maanviljelijän kuluttajan koneistajan rakennusmiehen ja markkinoinnin asiantuntijan työt lisääntyvät vientiä ei voi suinkaan väheksyä suomalaisen työn ja palveluiden tulee kiinnostaa maailmalla ja meidän tulee jalostaa myyntituotteemme niin pitkälle että saamme niistä maksimaalisen hinnan keskustan eduskuntaryhmä ymmärtää että asioiden valmistelu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa vaatii aikaa me edellytämme kuitenkin että nämä toimet saadaan eteenpäin ensi kevään kehysriihessä ja näin saamme vähintään sen kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa jo ensi vuonna selväksi työllisyystoimia on nimetty ja niitä tarvitaan lisää arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmälle talous ei ole itseisarvo tehdään nyt selväksi että tämä hallitus ei ole irtaantunut kuntatalouden arjesta ja ahdingosta me ymmärrämme ihmisiä ja haluamme varmistaa sen että kuntataloudella menee hyvin paikkaansa ei pidä myöskään se mitä edustaja ranne totesi väittäessään että hallitus ei puutu juurisyihin on totta että kuntien tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet luvulla kunnilla oli neljäkymmentä tehtävää ja kaksituhattakymmenen luvulle tultaessa jo yli viisisataa edustaja vehviläinen täällä piti erinomaisen puheenvuoron sote uudistuksen merkityksestä ja tarpeesta sekä siihen liittyvästä maakuntauudistuksen merkityksestä ja tarpeesta ja haluan kiirehtiä sitä yhteistä näkemystä että maakunta ja sote uudistusta vietäisiin tässä kohtaa voimallisesti eteenpäin

arvoisa

laadukkaan elämän keskellä koetaan näköalattomuutta onnistumisten ja onnellisuuden keskellä kärsimättömyyttä ja kritiikittömyyttä itsearvostuksesta ja empatiasta huolimatta irrallisuutta ja pirstaleisuutta motivaatiosta huolimatta vastuuttomuutta ja merkityksellisyyden keskellä merkityksettömyyttä tällaisen ajankuvan edessä on hyvä että hallitusohjelmassa ja talouden suunnitelmissa satsataan koulutukseen ja lapsiin ja nuoriin tulevaisuuteen oecd maitten raportissa puhutaan tulevaisuuden kompetensseista joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan sitä että osaa käyttää erilaisia työkaluja vuorovaikutteisesti ymmärtää kieltä ymmärtää tietoa informaatiota ja teknologiaa tarvitaan myös sitä että voi vuorovaikutuksessa toimia hyvin erilaisten ihmisten kanssa osaa tehdä yhteistyötä tulee toimeen muiden kanssa osaa hallita ja ratkaista konflikteja tarpeen myöskin se että pystyy toimimaan itsenäisesti ja kykenee toimimaan osana isompaa kokonaisuutta tällaisten haasteiden edessä on hienoa että nyt satsataan koulutukseen koko hallitusohjelman nimenäkin on osallistava ja osaava suomi ja sitten tämän koulutus sivistys innovaatiopuolen otsikkona on osaamisen sivistyksen ja innovaatioiden suomi tavoitteena onkin että koulutus koulutus ja osaamisen taso nousevat kaikilla kouluasteilla oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa arvo lisääntyy lapset ja nuoret voivat hyvin koulutus osaltaan rakentaa yhteiskunnallista tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta halutaan toimia niin että suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella tutkia ja investoida onkin käynnistymässä kolme suurempaa hanketta ensinnäkin on tämä oppivelvollisuuden laajentaminen jossa halutaan nuorista ottaa koppi sitä toteutettaessa on tärkeää se että emme unohda myöskään näitä täsmätoimia jotta kaikki nuoret ja lapset saavat tarvitsemansa tuen tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyy myöskin se että toisen asteen koulutuksessa ammattikoulutuksen ja lukiokoulutuksen rinnalle luodaan tällaista kolmatta polkua joka mahdollistaa sen että on tarjolla erilaisia teitä ja reittejä kaikille jotta jokainen löytää oman paikkansa ja vahvuutensa tähän kolmanteen polkuun johon on tänäänkin täällä keskusteluissa viitattu liittyvät niin työpajat kymppiluokat kansanopistot valmentavat koulutukset kuin kuntouttavat on tärkeää että jokainen nuori saa suoritettua vähintään toisen asteen tutkinnon ja koska työ tulee syntymään aloille joilla tarvitaan korkeampaa koulutusta on tärkeää että koulupolut rakennetaan niin että ei ole pussinperiä vaan jokaista reittiä voi edetä niin pitkälle kuin rahkeet riittävät tänään tuolla finlandia talolla on ollut tutkijaseminaari jossa on puhuttu jatkuvasta oppimisesta se onkin toinen suuri uudistus jossa katsellaan tuota koko elämänkaaren aikaista eri elämän alueille ulottuvaa oppimista niin koulussa kuin koulujärjestelmän ulkopuolella työssä harrastuksissa järjestötoiminnassa vapaaehtoistyössä

jotta me saamme työllisyyden nousuun on tärkeää että me satsaamme tähän jatkuvaan oppimiseen kuuntelemme tutkijoita heidän saamiaan tuloksia siitä mitkä ovat tehokkaimmat keinot siihen että saamme kaikki ihmiset kehittämään itseään ja pitämään ammattitaitoansa yllä ja pysymään työelämässä ja samalla myös että jokainen joka on työnsä menettänyt pääsisi takaisin itselle sopivaan työhön tässä oecdn alustavassa raportissa joka syyskuussa ilmestyi on monia haasteita nostettu esille muun muassa se että vaikka suomen osaamistaso on korkea se on riittämätön kun katselemme tulevaisuuden haasteita osaaminen tahtoo kasautua niille joilla on jo valmiiksi korkea koulutus eli erityisesti ne joilla on vähemmän koulutusta meidän täytyy saada tämän jatkuvan oppimisen pariin se on yksi keino jolla me saamme työllisyyttä nousuun ja sitä kautta voimme myöskin panostaa niihin tärkeisiin asioihin joita haluamme viedä eteenpäin

arvoisa puhemies myös

mielestäni kuitenkin kuntataloudesta on puhuttu aivan liian vähän perustelen sitä sillä että tulen tuolta maaseudulta ja siinä on naapurikuntia jo jo kriisiytynyt eikä omassa kaikki ole ihan täydessä järjestyksessä siksi ajattelin nostaa tätä kuntien tilannetta tässä esille vähän voimakkaammin tiedämme että tulevana vuonna ensi vuonna viisikymmentäkolme kuntaa nostaa veroja tämä koskee yksi pilkku yksi miljoonaa kuntalaista suomessa mutta tulevina vuosina paineet ovat merkittävästi suuremmat olemme juuri läpikäyneet nousukauden ja kunnat ovat jo nyt tässä vaiheessa ennätyshuonossa kunnossa ja ennusteet lupaavat talouden laskusuhdannetta tiedämme että saksassa myös länsinaapurissa kipuillaan jo nyt ja me olemme valitettavasti samassa junassa kunnat ovat yhteiskuntamme kivijalka ja moni asia on liitoksissa kuntien olemassaoloon tai siihen miten kunnat kykenevät tuottamaan niille annetut tehtävät nyt on kyllä ihan tosi kysymyksessä täällä tiedämme että

mikä merkitsee kunnan asukkaille oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta itsehallinnon periaatteeseen kuuluu että kunta päättää itse tehtävistä jotka se on hallintonsa nojalla ottanut hoitaakseen totta on myös että kun kunnilla on laaja itsehallinto niin kunnilla on myös suuri vastuu tehdä rakenteellisia uudistuksia ja etsiä tuottavuutta parantavia keinoja paineet ovat kunnilla kovat mutta keinot ovat vähäiset ja siksi valtiota ja yhteiskuntaa tarvitaan avuksi arvoisa puhemies olemme joutumassa nyt sellaiseen tilanteeseen että liian monessa yt neuvottelut talous on kunnissa kunnissa huonossa jamassa ja näenkin suurena huolena sen että peruspalveluita ei voida kohta tuottaa laadukkaasti tämä johtaa henkilöstön ylikuormittamiseen ja seuraukset voivat olla monella inhimillisellä mittarilla mitattuna hyvinkin huolestuttavat valitettavasti näin on jo monessa kunnassa käynyt on kokemuksia ikävistä loppuunpalamisista keinot kunnilla ovat jo nyt käytetyt ja pahin vaikuttaa olevan vasta edessä tulemme myöskin rikkomaan maassamme lähiaikoina perustuslakia monessa kohtaa lomautuksetkin kääntyvät meitä vastaan ylikuormittunut tilanne johtaa ennenaikaisiin sairauseläkkeisiin lisää uupumusta ja samalla entisestään korkeita sairauspoissaololukuja tilanne on kestämätön samaan keskusteluun on vielä liitettävä maassamme paraikaa tapahtuva ikäihmisten määrän voimakas kasvu tämä taas omalta osaltaan lisää sosiaali ja terveyspalvelujen kysyntää on laskettu että noin prosentin vuosittain lasten syntyvyyden vähentyessä kunnille jää nolla pilkku viisi prosenttia palvelutarpeen kasvuluvuksi toimintakulujen kasvu on laskelmien mukaan kolme pilkku neljä prosenttia vuosittain ja olemassa olevassa tilanteessa kunnat vielä investoivat juuri nyt poikkeuksellisen voimakkaasti kiinteistöt ovat vanhentuneet ja paikat pitää saada kuntoon ennen maakuntauudistusta ja näin velkataakka kasvaa kunnissa noin kahdestakymmenestä miljardista lähivuosina kolmekymmentä miljardiin paikallishallinnon alijäämä jtsn yhteydessä päivitetyn ennusteen mukaan olisi kolme yksi miljardia euroa eli yksi pilkku kaksi prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tiedämme jo nyt että erityisesti pienet kunnat ovat isoissa vaikeuksissa alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa on lähivuosina mitattuna veronkorotuspaineita viisi prosenttia suurimmillaan samanaikaisesti kuntien ja kunnissa asuvien kuntalaisten kiinteistöjen arvot romahtavat edustaja linden lähti juuri ulos mutta hän hetki sitten sanoi aivan oikein että tehokkuutta pitää saada lisää julkiselle puolelle kuntien tulee tulee yhä enemmän painottaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan parempaa johtajuutta ja uusia toimintatapoja jo nyt on kuitenkin tiedossa että paikallishallinnon sopeuttamiselle jää liian suuri tehtävä useimmille erityisesti pienille suomen kunnille se on mahdoton yhtälö tässä tilanteessa julkisen talouden suunnitelma vuosille ei paljon lupaa kunnilla on mahdollisuus hakea ylimääräistä kymmentä miljoonaa euroa mikä voidaan kohdentaa kuntien peruspalveluiden määrärahasta harkinnanvaraisena summa on mitätön tässä tilanteessa myöskään toinen kymmenen miljoonaa kriisikuntien tai kriisiytymässä olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistämisavustukseen ei ole riittävä vaikka samanaikaisesti ilmassa on sellainen henki että tässä maassa alkavat pakon edessä massiiviset kuntaliitosneuvottelut tulevina vuosina herääkin kysymys onko pienten kuntien alasajo alkanut ja onko niitä laisinkaan suomessa tämän hallituskauden jälkeen kiitoksia

arvoisa

suomen julkisen talouden suunta on neljän hyvän vuoden jälkeen jälleen kerran kääntynyt alaspäin hallituksen menojen kattamiseksi rinteen hallituksen keskeisin tavoite on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja työllisten määrän vahvistaminen vähintään kuudellakymmenellätuhannella henkilöllä rinteen vasemmistohallitus on myös sitoutunut julkisen talouden tasapainoon vuonna

eun komission tuorein ennuste suomen taloudesta on että suomen alijäämäksi ennustetaan tänä vuonna yksi pilkku yksi prosenttia ensi vuonna yksi pilkku neljä prosenttia ja vuonna yksi pilkku kuusi prosenttia eun komissio pyytää myös huomioimaan että useat riskit voivat johtaa ennustettua hitaampaan kasvuun johtaa entistä suurempaan alijäämään sanoin puheeni alussa että hallitus seisoo työllisyystoimissaan puolen vuoden jälkeen paikallaan sorruin valitettavasti vaihtoehtoiseen faktaan hallitus on oikeasti toimillaan vähentänyt työllisyyttä viidellätuhannella hengellä eli todellisuudessa hallitus lähti kotoaan hakemaan parempia lenkkareita tai uusia tekosyitä ei kilpailemaan muiden maailman valtioiden kanssa menestyksestä suunta on siis väärä ja vauhti väärään suuntaan näyttää kovenevan joka vuosi jos hallitus ei välittömästi tee vahvoja toimia työllisyyden ja talouden parantamiseksi hallitus pettää tässäkin asiassa lupauksensa hallitus sanoo päivittäin että se tulee ensi kesänä tekemään merkittäviä toimia työllisyyden eteen ne toimet olisi pitänyt tehdä jo eilen tällä hetkellä työttömänä oleville kesään on pitkä aika arvoisa puhemies joudumme taas kerran puhumaan näistä samoista asioista koska täällä tuntuu että hallitus on sulkenut silmänsä todellisuudelta onneksi tänään sentään jotkut hallituksen edustajat ovat vannoneet velanoton puolesta onneksi siksi että se on sentään realiteetit tunnustava kanta olen itse asiasta täysin eri mieltä mutta ainakin puhumme asioista niiden oikeilla nimillä siihen velan ottamisen kannan hyvät puolet sitten loppuvatkin te hyvä hallitus yritätte juosta vain maratonin viimeiset sata metriä ja häviätte silti suomen kansa häviää julkisen talouden alijäämän maksavat tulevaisuudessa tämän päivän lapset ja nuoret on vastuutonta tehdä vasemmistolaista populistipolitiikkaa lasten ja nuorten rahoilla hallitus ei toivota tervetulleeksi nuorten ja lasten valoisaa tulevaisuutta sen sijaan hallitus toivottaa jälleen kerran tervetulleeksi eun komission ja imfn huomautukset julkisen talouden tilasta olen ennenkin korostanut täällä puhujanpöntössä suomen tärkeintä kilpailuetua eli luotettavuutta kun suomalainen lupaa jotain se myös pitää hyvä hallitus laittakaa jalkaanne ne kokoomuksen ehdottamat vaihtoehtobudjetin sisältämät lenkkarit ja kun oikein kiiruhdatte takaisin radalle niin me voimme auttaa teidät takaisin luotettavuuden tielle kiitos

arvoisa herra puhemies tänään useampaan kertaan on puhuttu aika paljon nuorista nuorista ja koulutuksesta ja vastaavasta ikäväkseni olen huomannut sellaisen asian että tuijotetaan tilastoihin mutta ei osata lukea niitä oikein siellä puhutaan paljon esimerkiksi siitä että akateemisista neljä viidestä työllistyy mutta peruskoulun oppimäärällä ei työllisty siinä unohdetaan sellainen asia että samaan kategoriaan kuuluvat kaikki syrjäytyneet ja muutkin alkoholi huumeongelmaiset he eivät työllisty vaikka heidät pakotettaisiin toisen asteen koulutukseen siinä väkisinkin jää kokonaan puuttumaan näkemys siitä että on tietty porukka mitä laittaa siihen samaan kategoriaan mihin halutaan puhutaan että tämä porukka ei työllistyisi niin sanotusti ollenkaan mutta oikeasti jos katsotaan niin kappalemäärällisesti eniten tällä hetkellä todennäköisesti vapaille työmarkkinoille pääsevät töihin ne työntekijät jotka eivät välttämättä tarvitse edes koulutusta tietysti jos olet käynyt ammattikoulun lukion tai vastaavan ja menet töihin niin katsotaan että olet saanut sen työpaikan sen koulutuksen ansiosta itse olen palkannut kahdenkymmenen vuoden aikana viisikymmentä viiva

välimaastosta yhdeltä ainoaltakaan en ole katsonut koskaan koulun papereita kaikki muut asiat ovat olleet paljon tärkeämpiä koulutulos tiedän todella paljon niin sanotusti miehiä ja naisia jotka ovat aika huonollakin todistuksella

aika huonolla kouluhommalla päässeet elämässä pitkälle täällä kahdensadan kansanedustajan joukossakin on varmasti useita jotka ovat rypeneet silloin aikoinaan sen verran etteivät ole paljon kouluja päässeet käymään tänne tietysti pääsee eri tavalla kuin moneen muuhun kouluja vaativaan työpaikkaan mutta kyllä totuus on että tällä hetkellä ne ihmiset jotka ovat motivoituneita ovat aktiivisia työllistyvät ilman koulutustakin se porukka on sitä josta aika moni itseni kaltainen

persvakoäijinä

aika pitkälle on sellainen tilanne että tullaan tarvitsemaan entistä enemmän

tuolla turuilla ja toreilla sen työn jota moni muu ei ole valmis tekemään mikä ihmetyttää näissä keskusteluissa aika paljon ja mikä on todella ristiriitaista on se kun puhutaan kuinka tärkeää se koulutus on ja nyt sitten meinataan pakottaa toisen asteen koulutukseen niitäkin ihmisiä tai nuoria koulu välttämättä maistu näen ilmiön todella huolestuttavana ammattikouluissa jo tällä hetkellä ammattikoulunopettajat eivät välttämättä painiskele siellä motivoituneitten opiskelijoitten kanssa ja nyt sinne lyödään sitten niitä lisää vielä muistan itsekin

tilanteen tai paljon tilanteita kun siellä oli meillä mukana niitä kavereita jotka olivat joko kodin tai jonkun muun takia tulleet sinne opiskelemaan mutta se homma ei maistunut ollenkaan kyllä minulla ainakin vähän käy sääliksi niitä opettajia jotka joutuvat niitten oppilaitten kanssa painiskelemaan nyt niitä tempaistaan sitten kerralla moninkertainen määrä sinne opettajien murheiksi mikä tässä koulutuksessa vielä aika paljon hämää on se että kun samaan aikaan puhutaan että me tarvitsemme tänne työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajat tulisivat pelastamaan tämän meidän suomenmaan tuntuu aika oudolta että ne pelastajat ovat kuitenkin sitten niitä kouluttamattomia ihmisiä

minun näkemykseni mukaan on ristiriitaista että kouluttamaton maahanmuuttaja pelastaisi suomen tulevaisuuden kun samaan aikaan hallitus kuitenkin tekee päätöksiä joissa vaaditaan toisen asteen koulutusta kaikilta nuorilta sen takia että ei mukamas voi työllistyä ilman koulutusta kiitos

arvoisa herra puhemies vajaa viisi vuotta sitten kun käsiteltiin hallitusohjelmaa ja muodostettiin edellisen kauden hallitusta talouden tilanne suomessa oli katastrofaalinen olimme aivan kuilun partaalla ja jos olisi jatkettu edellisen kauden politiikkaa suomi olisi ajautunut sellaiseen tilanteeseen että meitä olisi määräilty ulkopuolelta se oli siis kataisen ja stubbin jäljiltä ja silloin tarvittiin rankkoja toimenpiteitä jotta suunta saatiin muuttumaan niin myös tapahtui että suunta muuttui ja nyt olemme paljon helpommassa tilanteessa tällä hetkellä tässä suhteessa nyt kuitenkin hallituksen suunnalta moititaan viime kauden tekemisiä ja kehutaan että nyt hallitus on panostanut perusturvaan näin on tapahtunut ja me olemme siitä kiitollisia ja tyytyväisiä ja annamme tunnustuksen olisihan se ollut aivan käsittämätöntä jos tämä hallitus ei olisi lähtenyt parantamaan perusturvaa joiltain osin

me tuemme sitä eivätkä perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaankaan esitä minkäänlaista leikkausta päinvastoin hankalimpiin tilanteisiin ajautuneiden ihmisten aseman parantamiseksi meillä on esityksiä sekä veropuolella että etuuksissa muun muassa lapsiperheille ja yleensä köyhille vaikeuksissa oleville ihmisille tämä tulkoon selväksi kun täällä on sitä vähän epäilty arvoisa puhemies kun tuolla valtiovarainvaliokunnassa käsiteltiin tätä niin kysyin käytännössä jokaiselta asiantuntijalta heidän mielipidettään palkkatuen laajentamisesta sillä tavalla kuin mitä hallitus suunnittelee käytännössä yksikään asiantuntija ei pitänyt sitä tehokkaana tai ainakaan järkevän tehokkaana toimenpiteenä saattoi olla että joku tiettyä hallituspuoluetta lähellä oleva asiantuntija valitsi sanansa pehmeämmin mutta niistä joita itse pidän riippumattomina asiantuntijoina ei löytynyt kannatusta palkkatuen käyttämiselle siinä mitassa kuin

hallituksen ainoa työllisyystoimenpide josta hallitus on puhunut näitten tiettyjen investointimäärärahojen lisäksi jos yksityiselle puolelle ja ruvetaan siellä toteuttamaan se luo lyhytaikaisia työpaikkoja ja pahimmassa tapauksessa syrjäyttää pysyviä työntekijöitä eli tulos kokonaisuudessaan on on plus miinus nolla ja kun otetaan ne kustannukset jotka tulevat valtiolle siitä niin se kääntyy helposti negatiiviseksi vajaatyökykyisten osalta palkkatuki on paikallaan mutta se on niin kuin täällä edustaja purra hyvin sanoi sosiaalipolitiikkaa se ei ole työllisyyspolitiikkaa arvoisa puhemies hallituksen varsinaiset työllisyystoimenpiteet työllisyystoimenpiteet viipyvät ja viipyvät tänäänkin kuulimme että niitä käsitellään kevään kehysriihessä ja niistä saattaa tulla lakiesityksiä ja päätöksiä ensi syksynä ja sitten ne alkavat vaikuttamaan vuoden kaksikymmentäyksi alussa yleensähän ne toimenpiteet eivät kovin nopeasti vaikuta työllisyyttä parantavasti parantavasti jolloin sitten ollaan jo lähellä vuotta kaksikymmentäkaksi ja kaksikymmentäkolme jolloin kausi päättyy ja jolloin se seitsemänkymmentäviisi prosenttia pitäisi hallituksen tavoitteen mukaisesti toteutua on kyllä syytä vedota siihen että hallitus nopeuttaa näiden valmistelua eikä odottele työmarkkinajärjestöjen jahnaamista näiden kysymysten osalta on puhuttu paljon hoitajamitoituksesta ministeri kiuru sanoi edellisellä kaudella silloin kun ei ollut ministeri että se on parin tunnin homma myös vuosi sitten ja puolitoista vuotta sitten kun tätä ja tämän vuoden talousarviota käsiteltiin varsinkin vasemmistosta tuli työllisyystoimenpide ehdotuksia jotka pitäisi nyt kun ne olivat silloin valmiita ottaa ja toteuttaa

arvoisa herra puhemies tuossa edustaja laakso nosti esille asian että koulutusta ei välttämättä tarvita työn tekemiseen mehän teemme moneltakin pohjalta työtä ja joku voi kehittyä todelliseksi asiantuntijaksi ja ja tekijäksi työtä tekemällä siksi on minusta tärkeää että että myöskin koulujärjestelmän yhteydessä kehitetään esimerkiksi oppisopimuskoulutusta jossa sitten myöskin suorittaa tutkinnon ja kun työelämä muuttuu ja ammatteja häviää ja työn sisällöt muuttuvat niin sitten olisi valmius myöskin ammatin vaihtamiseen eikä putoaisi tyhjän päälle siksi osana tätä jatkuvan oppimisen uudistusta on tärkeää että myöskin nämä työssä hyvin oppivat ihmiset otetaan huomioon ja ja kehitetään tapoja ja myöskin niiden osalta jotka eri syistä menettävät työnsä tutkitaan mikä on esteenä lähteä koulutukseen kun on kyselty ihmisiltä miksi he eivät lähde koulutukseen niin siellä on ainakin se että koulutus ei löydy riittävän läheltä se on liian kallis tai työ ja koulutus oppiminen on vaikea yhdistää toisiinsa eli kaikki tämä tulee ottaa huomioon kun mietimme

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on useamman kerran viitattu ja ja muisteltu sitä mitä edellisellä hallituskaudella tapahtui asiahan tosiaan on niin että voimme nähdä selkeän jatkumon siinä että kun sipilän hallitus aloitti kaksituhattaviisitoista tilanne oli aivan toinen suomen talouden tervehdyttämiseksi oli tehtävä kipeitäkin toimia ja siinä onnistuttiin suomen talous saatiin takaisin kestävälle pohjalle ja luotiin myönteinen kierre jossa saatiin työllisyyttä parannettua läpi suomen nyt on tärkeää että me jatkamme tätä työtä sillä tavalla että teemme todella vaikuttavia toimia työllisyyden lisäämiseksi sekin on muistettava että kyllä myös viime parannettiin perusturvaa niissä puitteissa kuin silloisissa taloustilanteissa pystyttiin otettiin esimerkiksi opiskelijoille käyttöön huoltajakorotus korotettiin takuueläkettä kolme kertaa korotettiin merkittävästi pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja ja näin edelleen ja nyt tätä työtä työtä jatketaan kun ihmisten hyvinvointia parannetaan niin siihen kuuluu tietysti keskeisenä se että että terveellä työkykyisellä ihmisellä pitää olla mahdollisuus mutta myöskin itsellään into into ja ja kannustimet tarttua työhön ja osallistua tällä tavalla isänmaan rakentamiseen opiskelussa meillä on erityisen tärkeää aivan kuten edustaja kinnunen totesi että täytyy olla erilaisia koulupolkuja ja mahdollisuuksia opiskella sillä tavalla että erilaiset ihmiset ja erilaiset oppijat pysyvät mukana ja voivat saada tarvitsemansa koulutuksen

puhemies nyt kun tätä keskustelua katsoo taaksepäin niin hallituksella olisi ollut yli kuusi tuntia aikaa vastata niihin aiemmin päivällä esittämiini kysymyksiin ja olen siinä käsityksessä että juurikaan niihin kysymyksiin ei ole vastauksia saatu lisänä vielä tämä työllisyys että mitkä ovat ne konkreettiset työllisyystoimet joita hallitus nyt aikoo tehdä kankaanniemi tuossa penäsi niitä puheenvuorossaan olisi mielenkiintoista kuulla mitä ne hallituksen työllisyystoimet ovat työmarkkinajärjestöt miettivät niitä ensi kevääseen asti ja sitten niitä käydään toteuttamaan ei tiedetä mitä ei tiedetä ovatko ne toteutettavissa mitä työllisyysvaikutuksia niillä on sdp sanoi ryhmäpuheenvuorossaan ettei usko keppiin työllisyyden hoidossa mutta kuitenkin työministeri harakka on aiemmin todennut että se keppikin kyllä löytyy tulkitse siinä sitten mitä nämä puheet tarkoittavat käytännössä ne muut asiat mihin mielestäni vastauksia juurikaan ei ole saatu ovat miljardiluokan kysymyksiä kuinka reagoidaan suomen eu jäsenmaksun nousemisen paineisiin nettojäsenmaksun nousemiseen saannin huononemiseen mitä teemme se mitä tehdään väestön ikääntymiselle ja miten saataisiin suomalaisten syntyvyys nousuun ovat tulevaisuudessa valtavia kysymyksiä eläkejärjestelmän kestokyvyn ja yleisen kantokykymme kannalta se että ilmastopolitiikalla ei vahingoitettaisi liikaa kansallista kilpailuasetelmaa verrattuna muihin maihin siihen ei ole juuri tullut vastauksia eikä varsinkaan siihen mitä tapahtuu sote uudistuksen suhteen onko hallituksella jotain suunnitelmia viedä sote uudistusta eteenpäin muitakin kuin se maakuntamalli joka siellä vielä erään puolueen vaatimuksesta kummittelee

arvoisa puhemies jatkan tästä edustaja mäkelän pitämästä puheenvuorosta kun täällä valtiovarainministeri lintiläkin on ministeriaitiossa paikalla olisi olisi ehkä hyvä jos ministeri vielä lyhyesti hallituksen puolesta muun muassa näihin edustaja mäkelän esiin ottamiin kysymyksiin voisi voisi jonkinlaisen vastauksen esittää palaan lisäksi myös tähän edustaja kankaanniemen hyvässä puheenvuorossaan nostamaan työllistämistoimien sanotaanko nyt hitauteen hallitus on ulkoistanut työmarkkinajärjestöille työllistämistoimien etsinnän jää nähtäväksi kuulemmeko vasta ensi vuonna mitä nämä toimet mahdollisesti ovat olisin erityisesti tähän palkkatukeen vielä palannut jota asiaa edustaja kankaanniemikin hieman kritisoi kuten valiokuntakuulemisissa valtiovarainvaliokunnassa on tosiaan käynyt ilmi moni asiantuntija on pitänyt tätä palkkatuen maksatusjärjestelmää hieman tai aika laillakin tehottomana järjestelmänä ilmeisesti palkkatuen maksatukseen olisi syytä tehdä jonkinlainen kokonaisuudistus mahdollisesti hallitus suunnitteleekin

eroja palkkatuen tehokkuudessa on muun muassa siinä kohdistuuko palkkatuki yritykselle vai julkiselle sektorille ja myös siinä kohdistuuko se lyhyen aikaa työttömänä olleisiin henkilöihin vai pitkään työttömänä olleisiin osatyökykyisiin tai ikääntyneisiin työttömiin mielestäni tähän asiaan tosiaan hallituksen tulisi ehdottomasti jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota kysyisinkin hyvin asioista perillä olevalta ministeri lintilältä osaatteko kertoa tarkemmin millaisia toimia hallitus mahdollisesti suunnittelee ja tuo eduskunnan päätettäväksi tähän palkkatukeen

puhemies edustaja mäkelä ei tainnut olla salissa tässä noin tunti sitten kun kävimme lyhyen keskustelun tästä sote uudistuksesta ehkä ajattelen sillä tavalla että kun luin tätä teidän vastalausettanne ja sieltä numeroa kaksikymmentäviisi tätä teidän kannanottoanne sote se kyllä ainakin minusta osoittaa että meillä on niin kuin samantyyppistä ajattelua tässä asiassa perustuslain reunaehdoin toteutettu sote uudistus on välttämätön ja se täytyy toteuttaa se on meille yhteinen hyvä lähtökohta haluan myös sen todeta että nyt tämä hallitus on seitsemäs hallitus joka yrittää sotea uskaltaisin arvioida että jokaisen eduskuntapuolueen etu olisi että me saisimme vihdoin soten tehtyä tällä hetkellä meillä on soten järjestäjiä satayhdeksänkymmentä

voimavarat ovat niin heikot että väistämättä yhdenvertaisuus kärsii jokainen tietää sen että on olennaista että me laitamme että saadaan soten järjestämisvastuu leveämmille hartioille ja rahoitus pois näiltä kunnilta jotka ovat monet ikääntyviä kuntia joissa työikäisten

ja syntyvyys ovat pieniä tätä työtä tehdään sen mukaisesti mitä hallitusohjelmaan on kirjoitettu pidän tärkeänä että me saisimme tänne nämä sote uudistusta koskevat peruslait vuoden päästä ja sitten kuten täällä ministeri lintilä omassa puheenvuorossaan aiemmin totesi tällä tavalla voisimme saada sen soten jo käyntiin niin että se on kaksituhattakaksikymmentäkolme käynnissä samalla totean myös sen että tietysti monet kunnat ovat jo erittäin heikossa kunnossa kuntien eriytymiskehitys on paha me tiedämme että kunnat joutuvat olemaan tämän välivaiheen niin kuin hankalassa tilanteessa mutta kuntienkin kannalta kaikista tärkeintä on että kuntapolitiikka on johdonmukaista pitkäjänteistä ja että se soten järjestämis ja rahoitusvastuu saadaan kunnilta leveämmille hartioille tätä ollaan tekemässä niin kuin sanoin tuossa aluksi tästä teidän ponnestanne niin minusta tämä oli aivan viisas ja hyvä lausuma mikä teillä täällä on

muitakin työllisyystoimia kuin kyseinen palkkatuki ja toki sellaisia on myöskin olemassa perussuomalaiset tekivät omalta osaltaan varjobudjetin sieltä sieltä ei paljon apua hallituksen suuntaan ole ole saatavissa mutta varmasti kaikki työllisyystoimet sitten opposition tai hallituksen leiristä ovat sellaisia joita hallitus mielellään käyttää mikäli niissä on järkeä ja riittävää ymmärrystä täällä myöskin aikaisemmin päivällä keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorossa tuotiin esille keskustan lisätoimia työllisyyskysymyksiin siellä on seitsemän kohdan kuuma lista jota käyttämällä varmasti päästään eteenpäin työllisyystoimissa

puhemies tässä edustaja kivisaaren innoittamana hieman ajattelin vielä pöytäkirjaan varmuuden vuoksi tarkentaa kun hän edustaja oli ilmeisesti perehtynyt perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin eikä aivan tarkkaan muistanut näitä meidän työllisyyteen liittyviä ehdotuksiamme ehkä tässä lyhyesti muutaman luettelen meillä on ollut muun muassa ehdotus tai ehdotuksemme on tietenkin edelleen voimassa

yel maksun alarajan nostosta siten että aloittava yrittäjä joutuisi maksamaan yel eläkevakuutusmaksua vasta huomattavasti nykyistä korkeammilla työtuloilla sitten meillä on ehdotus polttoaineverotuksen veronkorotuksen poistamiseksi lisäksi muun muassa muun muassa työtulovähennyksen nosto mikä varmasti selvästi lisäisi työllisyyttä kotitalousvähennyksen leikkauksen peruutus yhdeksänkymmentäkaksi miljoonaa euroa pienyrittäjille arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto nykyisestä sekä yhteisöveromalli niille pk yrityksille jotka palkkaavat lisää työvoimaa joiden omistajat eivät nosta yrityksistään osinkotuloja tässä muutama vaihtoehto meidän vaihtoehtobudjetistamme myös hallitus voi näitä aivan vapaasti käyttää jos sen hyväksi kokee

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies sen verran palaan tuohon äskeiseen keskusteluun että toivon että edustajat ottavat erityisesti työministerin kanssa esille näitä kysymyksiä mitä tässä loppuvaiheessa tuli ajattelen että on oikeus ja kohtuus että viisi tuntia tuntia keskustelua kyseisestä aiheesta riittää ja voidaan mennä järjestyksessä eteenpäin arvoisa puhemies osaavan työvoiman saatavuus on kyselyissä yritysten kärkihuolten joukossa työllisyyden kasvu ei saa pysähtyä pulaan osaajista hallituksen esityksessä vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä ehdotetaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kahdenkymmenen miljoonan euron lisäystä ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta määräraha on tarkoitus käyttää jatkuvan oppimisen uudistuksen tukeen sekä välittömien nopeavaikutteisten työllisyyttä edistävien toimien toteuttamiseen esityksessä määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä sadallayhdellä miljoonalla eurolla ja tuloarviota alennetaan yhteensä yhdeksälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla täydentävän talousarvioesityksen suurin kokonaisuus liittyy sotiemme veteraaneihin jo edellinen hallitus päätti ja marraskuun alussa tuli voimaan lakimuutos jossa kotona asuville veteraaneille annetaan valtion puolesta maksuttomat palvelut heidän tarpeisiinsa kunnat olivat kuitenkin arvioineet määrärahatarpeet aivan alakanttiin siksi ensi vuodelle on tarpeen lisätä rintamaveteraanien kotiin vietäviä palveluita sadallakymmenellä miljoonalla eurolla tähän kokonaisuuteen liittyy myös rintamalisän korotus kunniakansalaisillemme nykyisestä viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa huhtikuun kaksituhattakaksikymmentä alusta alkaen syy siihen miksi korotus alkaa huhtikuussa johtuu puhtaasti kelan omista teknisistä valmiuksista joten sen vuoksi aloitus on huhtikuussa tällä halutaan turvata myös se että kodin ulkopuolella asuvat veteraanit saavat tukea esimerkiksi tehostetun palveluasumisen maksuihin tämä muutos kuten aiempikin lakimuutos kotiin vietävistä palveluista perustuu veteraanijärjestöjen esitykseen pelastustoimien toimintamenoihin ehdotetaan ehdotetaan kahden pilkku neljän miljoonan euron lisäystä kuopion pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen luonnonvarakeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä noin yhden pilkku kahden miljoonan euron lisäystä maatalouslaskennan

ruokahävikkiseurannan ja päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon valtiovarainministeriön pääluokassa on viiden pilkku kuuden miljoonan euron lisäys valtionavustustoiminnan kehittämiseen ja digitalisaatiohankkeisiin täydentävään esitykseen sisältyy myös useita lisäyksiä eri virastojen toimintamenoihin ja eri aloilla toimivien järjestöjen tukemiseen arvoisa puhemies tuloarvion alenemisen merkittävin syy on hallituksen esitys uusien kone ja laiteinvestointien korotetuista poistoista tällä esityksellä pyritään osaltaan luomaan yrityksille kasvua tukevaa ja investointeihin kannustavaa toimintaympäristöä investoinnit saa esityksen mukaan vähentää verotuksessa nopeutetusti kaikilla toimialoilla joten kyse on uudenlaisesta kannustimesta muutoksien aiheuttamat kuntien verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kokonaisuutena ehdotus tulee lisäämään valtion nettolainanottoa sadallayhdeksälläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla kaikkiaan valtion nettolainanoton arvioidaan olevan kaksi pilkku kaksi miljardia euroa vuonna

arvoisa puhemies kiitos ministeri lintilälle selkeästä ja hyvästä esittelystä isoisäni on yhdeksänkymmentäkuusi vuotias sotaveteraani kuusamosta kun hän jokin aika sitten siirtyi palvelutaloon mukana seurasi kaksi valokuvaa hänen seinälleen toisessa kuvassa on isoisäni ja edesmennyt isoäitini heidän tiensä kohtasivat evakkotaipaleella toisessa kuvassa katselee marsalkka mannerheim tuota marsalkan kuvaa katselin jo pienenä lapsena mummolassa se oli mummolan olohuoneessa vuodesta toiseen samalla paikalla josta jokainen saattoi sen huomata marsalkan kuvan äärellä ja papan jutteluista ymmärsin että siinä on mies joka teki meidän isänmaallemme suuren palveluksen myös sen oivalsin että jokainen veteraani ja sodan sukupolvet miehet ja naiset tekivät isänmaallemme suuren palveluksen arvoisa puhemies itsenäisen suomen sata vuotisjuhlan kunniaksi tilastokeskus keräsi vuonna kaksituhattakahdeksantoista listan vertailuista joissa suomi on maailman kärjessä tässä muutama huomio siitä suomi on maailman vakain valtio suomi on maailman turvallisin maa suomessa on maailman paras hallinto suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta suomi on maailman onnellisin maa suomessa on maailman puhtainta ilmaa suomessa on eniten metsiä euroopassa suomi on maailman lukutaitoisin maa arvoisa puhemies tämän hyvinvoinnin meidän sotiemme veteraanit mahdollistivat he puolustivat isänmaatamme joka on monessa suhteessa maailman paras maa vaikka niin kuin tänään olemme kuulleet paljon parannettavaakin vielä mutta paljon on myös hyvää ja paljon kiitoksen aiheita kiitos siitä veteraaneille haluan osaltani kiittää koko eduskuntaa siitä että kaikki puolueet yhdessä päättivät parantaa kunniakansalaistemme kunniakansalaistemme veteraanien tässä hallituksen esityksessä valtion korvausta rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan korotettavan sadallakymmenellä miljoonalla eurolla ja aivan kuten ministeri lintilä kertoi tarve korotukseen perustuu kuntien ilmoitukseen niiden arvioimasta määrärahatarpeesta veteraanien palveluiden toteuttamiseksi tämän ohella rintamalisiin ehdotetaan neljän pilkku seitsemän miljoonan euron korotusta rintamalisä nousee nykyisestä viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa korotuksesta on sovittu yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken kuten viime vuosina on ollut tapana veteraanien etuuksia tai palveluita parannettaessa arvoisa puhemies vietämme kohtapuoliin itsenäisyyspäivää silloin sen alla ja aina muulloinkin on tärkeää muistaa veteraaneja ja pitää heistä hyvää huolta hoivatkaa kohta poissa on veljet

arvoisa herra puhemies iloitsen myös näistä veteraanien lisärahoista kun olin itse varusmiespalveluksessa kirjoitin isoisälleni seuraavat sanat teit työtä kodin uskonnon ja isänmaan puolesta minun puolestani on minun vuoroni tehdä osuus huomisen lasten eteen osaanko tehdä sen tänä päivänä muistan isoisiäni jalmaria ja eeverttiä kummisetääni aakea ja kaikkia veteraaneja jotka ovat rakentaneet meille tämän maailman onnellisimman maan moni uhrasi terveytensä moni henkensä suomessa elää keskellämme vielä noin kahdeksantuhatta veteraania oli hienoa että kaikki puolueet syksyllä sopivat tästä korotuksesta yksissä tuumin rintamalisää korotetaan nykyisestä viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon ja myös vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutus helpottuu lämmin kiitos veteraaneille ja menneille sukupolville heidän esimerkkinsä opettaa meille kiitollisuutta realistisuutta ja tulevaisuudenuskoa isänmaa on meille rakas on meidän vuoromme kantaa vastuuta sukupolvien ketjussa ja rakentaa tätä maata huomisen lapsille lapset tuovat ilon tullessaan tänään on ollut mielessä myös aikaisemmin täällä eduskunnassa työtä tehneiden niin sanottujen veteraanikansanedustajien työ hekin ovat rakentaneet tätä maata mielessä on tänään erityisesti edesmennyt työtoverimme antti jonka muistolle vietimme tänään hiljaisen hetken on syytä kiitokseen on meidän vuoromme hoitaa yhteisiä asioita

puhujiin siinä mielessä että on tärkeää että pidämme pidämme huolen sotiemme veteraaneista tällä täydentävällä talousarvioesityksellä hallitus panostaa myös tulevaisuuteen panostaa lisää koulutukseen ja nostaa järjestöjen rahoitusta nämäkin molemmat lisäykset ovat todella tarpeellisia ensi vuoden talousarviokokonaisuutta ajatellen täällä on tänään jo käyty perusteellista keskustelua hallituksen työllisyyspolitiikasta jatkan siitä vielä hieman tämän lisätalousarvion näkökulmasta työmarkkinat ovat murroksessa muun muassa teknologian kehittymisen digitalisaation ja ilmastokriisin vuoksi meillä on kaikki mahdollisuudet toteuttaa rakennemuutos ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla se vaatii panoksia erityisesti koulutukseen sekä tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin yhteiskunnassa jossa työn murros on nopeaa ja pitkät työurat samoissa tehtävissä monille historiaa tulee ratkottavaksi miten saamme työt ja tekijät kohtaamaan nykyistä paremmin yksi avaintekijä tähän ovat joustavat koulutuspolut arvoisa puhemies tätä ongelmaa paikkaamaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan kahdenkymmenen miljoonan euron lisäystä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen jotta työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan on helpotettava uudelleenkouluttautumisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia oecdn arvion mukaan kaksikymmentäyksi prosenttia työtehtävistä tulee muuttumaan merkittävästi seuraavan kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden aikana ammatit muuttuvat korkeampaa osaamista edellyttäviksi on niin nopea että yksinomaan nuorten ikäluokkien koulutuksella uuden osaamisen tarpeeseen emme kykene vastaamaan opetus ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen työryhmän väliraportissa todetaan että kahdeksankymmentä prosenttia uusista syntyvistä työpaikoista edellyttää korkea asteen korkea asteen tasoista osaamista kun taas työtehtäviä katoaa sieltä missä osaamisvaatimukset ovat matalia tällä hetkellä työmarkkinoilla olevista suomalaisista noin kolmesataatuhatta on käynyt vain peruskoulun uudelleenkouluttautumismahdollisuuksille on siis suuri tarve on luotava tilaisuuksia kouluttautua uudelleen ja kehittää omaa osaamistaan joustavasti ja helposti tähän hallitus nyt lisää rahoitusta tämä edistää osaltaan hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista määräraha on tarkoitus käyttää välittömien nopeavaikutteisten työllisyyttä edistävien toimien toteuttamiseen arvoisa puhemies arvoisa puhemies tämä lisätalousarvio tuo arvokkaita resursseja myös kansalaisyhteiskunnalle nostamme ympäristöjärjestöjen rauhanjärjestöjen ja ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen avustuksia mikä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja turvaa järjestöjen toimintaedellytyksiä niiden äärimmäisen tärkeässä työssä olen todella iloinen neljänsadantuhannen euron lisärahoituksesta luonto ja ympäristöjärjestöille tällä varmistamme että saamme järjestöt entistä paremmin mukaan tekemään kanssamme töitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin torjumiseksi nyt kun olemme päättäneet tehdä suomesta hiilineutraalin vuoteen mennessä ja ryhtyä pikaisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi on tärkeää että kansalaisyhteiskunta pidetään päätöksenteossa vahvasti mukana tällä kaudella toteutamme useita laajoja ympäristöön vaikuttavia lainsäädäntö ja kehittämishankkeita muun muassa luonnonsuojelulain ilmastolain ja kaivoslain uudistukset niissä tarvitaan myös ympäristöjärjestöjen asiantuntemusta järjestöjen työpanosta tarvitaan paitsi päätöksenteon sparraajana myös ympäristöasioista tiedottamisessa ympäristökasvatuksessa ja kansalaisten neuvonnassa arvoisa puhemies luonnonvarakeskus on saamassa yhden pilkku kahden miljoonan euron lisärahan

ruokahävikkiseurannan ja päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon keväällä kaksituhattakahdeksantoista alkaneessa luken kolmevuotisessa ruokahävikkiseuranta ja tiekartta hankkeessa rakennetaan elintarvikejätteen kansallista seurantajärjestelmää yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän veteraaniasiaan ensi lauantaina tulee kahdeksankymmentä vuotta talvisodan syttymisestä ja itse asiassa parin viikon päästä

neuvottelukunta juhlii neljäkymmentä vuotisjuhlaansa joten nämä päätökset mitä on meille tulossa tänne käsittelyyn ovat erittäin tärkeitä ja myös itsenäisyyspäivän aikaan sopivia ensinnäkin tähän rintamalisään tämän osaltahan on tarkoitus että rintamalisää korotetaan merkittävällä tavalla aina sinne sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa ensi huhtikuun alusta alkaen ja sitten on tämä isompi asia eli rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut todellakin reilu vuosi sitten kaikki eduskuntaryhmät yhdessä tekivät töitä sen eteen että saatiin veteraanijärjestöjen kaikki kaikki veljet samalle viivalle asia toteutettua mikä tarkoittaa sitä että sotainvalidien kanssa pääsevät kaikki rintamaveteraanit samojen kotipalvelujen piiriin ja niin kuin nyt tuli esille tässä täydentävässä esityksessä kuntien puolelta oli kyllä arvioitu tämä tarvittava rahasumma erittäinkin paljon alakanttiin ja nyt tosiaankin tässä täydentävässä tulee tämä satakymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle tähän asiaan haluan vielä tässä yhteydessä ottaa sen esille että että ei ole todellakaan vuosikymmenien aikana kunniakansalaisiamme kohtaan liian nopeasti toimittu meillä ei ole enää kuin noin kahdeksantuhatta sotiemme veteraania keskuudessamme ja näitä päätöksiä on tehty tässä vuosi vuodelta ja väki on pienentynyt mutta kuitenkin pidän hyvänä että nyt on pystytty tätä viemään tässäkin kohtaa eteenpäin itseeni ja ehkä aika moneen muuhunkin teistä on ollut yhteydessä myös kaatuneitten omaisten liitto jolla on omia ajatuksia siitä miten sotaorpoja pitäisi pystyä huomioimaan meillä on vielä elossa ehkä noin noin nelisenkymmentä

jotka ovat keski iältään yhdeksänkymmentäkahdeksan vuotiaita tämän halusin tässä tuoda esille tiedän että tämä yhteistyö ja nämä esitykset on tehty eduskuntaryhmien yhteistyönä ja kuunnellen myös rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaa ja näin varmaan on hyvä tässä toimia tulemme tämän esityksen lainsäädäntöpuolen käsittelemään vielä sosiaali ja terveysvaliokunnassa aivan lopuksi toisesta asiasta eli pelastusopistolle laitettavasta kahdesta pilkku neljästä miljoonasta eurosta pidän sitä erittäin tärkeänä se hälventää kuopiossa sitä ajatusta etteikö kuopiota haluttaisi kehittää tämä on erittäin

arvoisa puhemies käsittelyssä on julkisen talouden suunnitelman täydentäminen määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä sadallayhdellä miljoonalla eurolla ja alennetaan yhdeksälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla verotuloarvio alenee yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa sillä hallituksen esityksen mukaan uusien kone ja laiteinvestointien hankinnasta saisi verotuksessa tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna vuosina kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkolme tällä pyritään tukemaan yritysten kasvu ja investointimahdollisuuksia ehdotus lisää valtion nettolainanottoa sadallayhdeksälläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla esityksen sisältämät uudet kohdennukset ovat tästä huolimatta erittäin tervetulleita parannamme työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta lisäämme ensi vuoden budjettiin kaksikymmentä miljoonaa euroa jatkuvaan oppimiseen osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen rahoitusta voidaan käyttää muun muassa muunto ja lisäkoulutuksiin sekä nykyistä koulutustarjontaa täydentäviin lyhyempiin koulutuskokonaisuuksiin oppilaitosten ja korkeakoulujen osaamista tullaan hyödyntämään alueelliseen työvoimatarpeeseen vastaamisessa koulutus on paras ja pitkäjänteisin keino vahvistaa suomen taloutta ja työllisyyttä parannamme kaikkien mahdollisuuksia oppia läpi pitenevän työuran työllistyä toivomalleen alalle työuran eri vaiheissa ja lisäämme resilienssiä työelämän muutoksissa jatkuvan oppimisen parlamentaarinen työryhmä on aloittanut tämän kattavan kokonaisuuden valmistelun työhön kuuluu muun muassa jatkuvan oppimisen rahoitusmallin valmistelu sekä oppilaitosten työntekijän ja työnantajien roolien selkeyttäminen jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa nyt esitetyt muutokset myös nostavat ympäristöjärjestöjen rauhanjärjestöjen ja ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen avustuksia mikä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja turvaa järjestöjen toimintaedellytyksiä luonto ja ympäristöjärjestöjen avustuksiin varataan neljänsadantuhannen euron lisäys ensi vuodelle rahoituksella tuetaan sitä että saamme järjestöt entistä paremmin mukaan tekemään kanssamme töitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajikadon pysäyttämiseksi tämä tarkoittaa että lähikuukausina ja vuosina käynnistyy ennätysmäärä luonnonhoito ja ennallistamishankkeita järjestöt tekevät tärkeää työtä myös ilmastokriisin torjunnan eteen järjestöjen edellytyksiä toimia ihmisoikeuksien edistämiseksi kouluttaa ja tiedottaa maailmanpoliittisesta tilanteesta parannetaan ja monella järjestöllä tuki palaa sille tasolle millä se oli ennen edellisen hallituksen leikkauksia myös rauhanjärjestöjen tuki aikana jolloin konfliktit lisääntyvät ja suomikin satsaa taloudellisesti merkittävästi puolustuksen kehittämiseen on varsin asianmukaista järjestöjen rooli on merkittävä koko yhteiskunnan kannalta vahva kansalaisyhteiskunta lisää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää kestävään kehitykseen kuuluvaa kokonaisvaltaista vastuunkantoa kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli avoimen demokratian toimivuuden kannalta hallituksen päätös vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia sekä kotimaassa että ulkomailla vihreille kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten varmistaminen on tärkeä arvokysymys laadukas työ vaatii myös riittäviä resursseja järjestöjen vastuulla on yhteiskunnassamme paljon osaamista ja asiantuntijuutta vaativia tehtäviä joiden hyvästä hoidosta meidän tulee huolehtia muutokset kantavat myös vastuuta rintamaveteraanien palveluista ja oikeudesta arvokkaaseen vanhuuteen kuten edustaja kinnunen ja moni muukin täällä jo totesi jokaiselle tulee mieleen isovanhempiemme ja vanhempiemme sukupolvien uhraukset ja yksilöiden tarinat minullakin ukkini ja yhä elossa oleva satayksi vuotias lottana toiminut mummini he tekivät pyyteetöntä työtä tulevien sukupolvien lasten ja nuorten eteen tämä fokus tulee myös meidän säilyttää työssämme

arvoisa herra puhemies tänään meillä on todella ollut surunpäivä kun edustaja antti rantakangas on poistunut keskuudestamme otan myös lämpimästi osaa hänen läheistensä suruun itse muistelen suurella kunnioituksella ja lämmöllä anttia olin hänen kanssaan talousvaliokunnassa yhden kauden ja nyt valtiovarainvaliokunnassa viime kauden ja tämän kauden tähän asti teimme hyvää yhteistyötä ja hän oli aina hyvin reilu ja ystävällinen herrasmies erityisesti minua kosketti tietysti se kun hän viime keskiviikkona viimeisessä istunnossaan antoi minulle henkilökohtaisesti kauniin tunnustuksen se jäi erittäin koskettavana sydämeeni sen voi lukea sieltä hänen viimeisestä puheenvuorostaan tai ei se ollut siinä istunnossa hänen viimeinen puheenvuoronsa mutta se on kyllä pöytäkirjattu siihen päivään viimeisenä

ehkä hänen kolmanneksi viimeinen puheenvuoronsa

edustaja rantakangas oli myös vahvasti kunnallismies muun muassa kunnallisalan kehittämissäätiön puheenjohtaja pitkään nyt kun käsittelemme tätä talousarvion täydennystä niin katsoin että täällä on tämä momentti kuntien tukeminen auki toki vain siltä osin että siellä poistojen väliaikaisesta kaksinkertaisesta korottamisesta johtuvat kuntien verotulomenetykset korvataan ihan oikein niin pitää tehdä ja hallitusryhmän mukaan tapahtuukin kuitenkin syytä todeta että kuntatalous josta täällä jonkin verran äskenkin puhuttiin on todella äärimmäisen huolestuttavassa tilanteessa tässä maassa kuntaliiton varatoimitusjohtaja taloudesta vastaava timo reina kirjoitti vakavaa tekstiä blogissaan aiemmin syksyllä hän totesi muun muassa että kuntien verotuloprosentin korotuspaine vuoden kaksikymmentäkolme tasolla on keskimäärin kaksi pilkku kaksi prosenttiyksikköä alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa peräti viisi pilkku viisi prosenttiyksikköä ja yli kolme prosenttiyksikköä se on kaikkiaan sadassakahdeksassakymmenessäseitsemässä kunnassa edelleen hän totesi että kuntien lainakanta kasvaa sen ennakoidaan kuntien ja kuntayhtymien osalta nousevan vuoteen mennessä yhdeksällä pilkku yhdeksällä pilkku kuudella miljardilla eurolla eli noin neljälläkymmenelläneljällä prosentilla

negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumääräksi arvioidaan tänä vuonna satakaksikymmentäkolme ja satanaviitenäkymmenenäkahtena vuonna kaksikymmentäkolme

kun niitä oli viime vuonna neljäkymmentäkolme ja sitä edellisenä vuonna vain neljä nyt pieniä muutoksia on toki tulossa tiedämme että valtionosuudet kyllä kasvavat ja

veromenetysten korvaus tulee kunnille niin kuin tämä nyt auki olevakin asia osoittaa mutta tämä noin yhden pilkku yhden miljardin valtionosuuden lisäys jossa on mukana tämä verotulomenetysten kompensaatio on kuitenkin edeltä sidottua rahaa joten se ei todellisuudessa kuntien ahdinkoa juurikaan kevennä vaan

tästä huolimatta tilanne on

kirjoittaa eli tilanne on huolestuttava siellä taustalla ovat lopulta kuntien palvelut

ja niitä tarvitsevat ihmiset vanhukset lapset ja sairaat kunnilla ei ole kovin suuria mahdollisuuksia sopeuttamiseen varatoimitusjohtaja reina toteaa että veroja ja maksuja korotettaneen ennätyksellisesti mikä taas on myrkkyä ostovoiman ja työllisyyden kehitykselle sitten hän toteaa että investointeja karsitaan lykätään ja priorisoidaan mikä puolestaan lisää korjausvelkaa yt neuvotteluja on käynnissä useissa kunnissa ja kuntayhtymissä ja määrä kasvaa eli tilanne on on huolestuttava ja pienissä maaseutukunnissa se on kaikkein huolestuttavin koska näkymä väestökehityksen sekä ikäkehityksen että määrällisen kehityksen osalta on on vaikea nämä tekijät edellyttävät sitä että hallitus todella vakavasti paneutuu kuntatalouden kysymyksiin ja ja olisin toivonut että jo tässä tarkennuksessa olisi näihin reagoitu ja etsitty helpotusta enemmän kuin mitä nyt on löydetty

arvoisa herra puhemies usein kuulee kritiikkiä siitä että ministeriöt toimivat siiloina ja erillään toisistaan nyt on hienoa että työ ja elinkeinoministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö tekevät aitoa yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi tässä hallituksen esityksessä osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle lisätään kaksikymmentä miljoonaa euroa juuri tähän jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen se tulee siirtona tuolta työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta julkisten työvoima ja yrityspalveluiden momentilta oecdn raportti kuvaa suomen haasteita tässä jatkuvassa oppimisessa ja sen uudistamisessa raportin mukaan koulujärjestelmämme kannustaa osallistumaan vain ja ainoastaan tai ainakin liikaa tutkintoon johtavaan koulutukseen vaikka se ei välttämättä aina ole edes luontevaa siihen tietysti ohjaa se että tutkintoon johtava koulutus on maksutonta se on avointa ja siihen liittyvät nämä etuudet ja totta kai se on joskus hyvinkin tarkoituksenmukaista jos vaihdetaan alaa täysin tehdään uusi tutkinto mutta ei aina tehokkain tapa joskus voidaan tehdä vaikkapa tutkinnon osa tai tai lyhyempi kurssimoduuli ja se että aikuiset tekevät useita tutkintoja saattaa heikentää nuorten pääsyä koulutukseen meillä on myöskin koulutustarjonnassamme puutteita ja aukkoja meiltä puuttuu lyhyitä ja työelämää palvelevia koulutuksia puuttuu tällaisia vaihtoehtoja ammatillisen osaamisen tason nostamiseksi ja tähän toivon että tämä kaksikymmentä miljoonaa osaltaan vastaa

aika aika useissa puheenvuoroissa penättiin hallituksen työllisyystoimia tässä tässä meillä on nyt yksi tärkeä hyvä työllisyystoimi kun yrityselämää pyritään edistämään ja antamaan yrityksille lisää toimintaedellytyksiä investointien tuplapoistoilla tämä toteuttaa keskustan linjaa meille on hyvin tärkeä ja aivan ehdoton edellytys ja ehto että hallituksen täytyy pyrkiä kaikin tavoin edistämään yrittäjyyttä meidän maassamme meillehän hallitukseen osallistumisen ehtona oli muun muassa se että yritysten verotus ei saa kiristyä meille on tärkeää että yrityksillä yrityksillä on vakaa ja ennustettava toimintaympäristö koska uudet työpaikat syntyvät pääasiassa ja pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siksi on niin tärkeää että me edistämme yrityselämää erilaisin ja kannustimin kuten tässä kyseessä olevien tuplapoistojen kautta tässä yhteydessä haluan kiittää edustajatovereita kankaanniemeä kinnusta saviota kaikkia jotka ovat kauniisti muistaneet meidän edustajatoveriamme poisnukkunutta antti rantakangasta tässä yhteydessä myös itse haluan todeta sen että nyt kun noita kukkia tuolla eturivissä katselee niin mieli on mieli on sillä tavalla pysähtynyt että on hankala uskoa että antti on poissa mutta niin kuin täällä on tullut esille

muisto antista ja hänen rakentavasta kaikki osapuolet huomioon ottavasta toiminnastaan kantaa ja myöskin näyttää meille esikuvaa itse uutena edustajana sain oppia tuntemaan anttia ja opin häneltä paljon ja monessa häneen tukeuduin ja antti aina mielellään auttoi ja antoi neuvoja ja ohjeita ja niin kuin muistamme antin hänellä oli hyvin hyvin sana hallussa ja hän löysi hyviä kehittämisideoita ja hänellä oli halu rakentaa tätä yhteistä isänmaata häneltä löytyi myös sellainen mukava pilke silmäkulmasta hänen kanssaan oli aina mukava kohdata lämmöllä muistamme anttia ja toivotamme hänen omaisilleen ja läheisilleen voimia ja siunausta surun ja eroikävän

arvoisa herra puhemies arvokkaita puheenvuoroja ja itsekin uskon että edustaja antti rantakangas katselee meitä jossain ja ja kehottaa meitä jatkamaan työtä paremman tulevaisuuden ja paremman huomisen puolesta uskoisin että tässä keskustelussa olemme varmasti kovin yhtä mieltä talousarvioesityksessä kohdistetuista niin veteraaneille merenkulun innovaatiotukeen vaikkapa pelastusopistolle tai tuplapoistojen osalta mutta olen olen kyllä edustaja kinnusen kanssa hyvin pitkälle samaa mieltä että tämä osaavan työvoiman saatavuuteen vastaaminen on yksi merkittävistä keinoista joita hallitus lähtee talousarvioesityksessä toimenpiteenä suorittamaan siis ensi vuoden talousarviosta tämä mainittu kaksikymmentä miljoonaa euroa kohdistetaan nopeasti vaikuttaviin koulutus ja työllisyyspalveluihin tällaisella uudenlaisella rahoituksella täydennetään nykyisiä koulutusmahdollisuuksia ja parannetaan työelämän muutoksiin varautumista on on tosiasia että suomessa on monin paikoin työvoimapula ja tällaisella pienellä ketterällä ja nopealla täsmäkoulutuksella voidaan pätevöittää ihmisiä aloille jotka vaativat lisää tekijöitä nämä muunto ja lisäkoulutukset sekä muut tukitoimet totta kai kannattaa käynnistää aloilla joissa sitä pulaa on osaavasta työvoimasta tavoitteena on on ilman muuta että kouluttautumisen mahdollisuus sallitaan myöskin työn ohessa ja että koulutukset käynnistetään mahdollisimman nopealla aikataululla niin että työvoimapulan haasteisiin pystytään vastaamaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen

kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa herra puhemies tämä varsin laaja lakiesitys sisältää pääosin teknisiä muutoksia liikenne ja viestintävaliokunnassa olemme aloittaneet asiantuntijakuulemiset tästä kokonaisuudesta ja huomenna jatkamme yhtenä näkökulmana nostan tästä kokonaisuudesta sen että yksityisteiden neuvontaa pyritään parantamaan kun se siirtyy liikenne ja viestintävirastolle tähän asti neuvontaa muissa kuin avustusasioissa ovat antaneet kuntien tielautakunnat mutta ne lakkautuivat uuden yksityistielain tultua voimaan viime vuonna suomessa on runsaasti yksityisteitä joiden varrella asuvien ihmisten elämää eri puolilla suomea on muuttanut viime vuonna voimaan tullut laki esimerkiksi kotikunnassani oulussa kaupungin avustamia yksityisteitä on ollut noin kahdeksansataa kilometriä kunnat voivat tehdä erilaisia ratkaisuja siinä miten miten ne avustavat näitä yksityisteitä mutta kunnillekin tärkeä viesti on se että punamultahallitus haluaa tukea yksityisteitä ja ensi vuoden budjettiin on varattu siihen kahdenkymmenen miljoonan euron määräraha nyt on tärkeää huolehtia siitä että yksityisteiden valtionavustukset jakautuvat kunnille koko koko suomeen tasapuolisesti ja ja sujuvasti että pidämme yksityistiet kunnossa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksitoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät käsittelee hallituksen esitystä laeiksi eräiden kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain ensimmäisen ja toisen pykälän sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali ja terveydenhuollossa annetun lain kolmannen ja seitsemännen pykälän muuttamisesta esityksen tarkoituksena on että kunta ja palvelurakenneuudistuksen aikana muodostettuja yhteistoiminta alueita ei purettaisi ennen pääministeri antti rinteen hallitusohjelman mukaisen sosiaali ja terveydenhuollon rakenteita koskevan uudistuksen voimaantuloa eikä vaikeutettaisi vaikeutettaisi tulevien uusien maakuntien mahdollisuuksia päättää palveluista koko alueella alueen asukkaiden tarpeita vastaavasti ja yhdenvertaisesti kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eli niin sanotun paras puitelain mukaisten velvoitteiden jatkamisen tarkoituksena on varmistaa kuntien jo perustettujen yhteistoiminta alueiden toiminnan jatkuminen siten ettei yhteistoiminnan purkaminen vaaranna sosiaali ja terveyspalvelujen saantia tai aiheuta ylimääräisiä kustannuksia velvoitteiden voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun saakka tarkoitus on turvata palvelut siihen saakka kunnes perustettavat uudet sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä vastuussa olevat maakunnat aloittavat toimintansa kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali ja terveydenhuollossa annetun lain eli niin sanotun rajoituslain muutoksien tarkoituksena on turvata se että uusilla sote uudistuksen perusteella muodostettavilla maakunnilla on mahdollisuus muokata palvelurakennetta asukkaiden palvelutarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti tarkoitus on lisäksi estää tuotantorakenteiden muuttaminen siten että niiden muuttaminen koko alueen tarpeen mukaisesti heikentyisi rajoituslain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi loppuun saakka rajoituslaissa ehdotetaan lisäksi tiukennettavaksi irtisanomisehdon sisällyttämisvelvoitetta ulkoistamissopimuksiin joiden arvo yksin tai yhdessä muiden sopimuksien kanssa ylittää viisitoista prosenttia kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan sosiaali ja terveydenhuollon vuosittaisista käyttömenoista

annetaan eduskunnalle siten että niiden eduskuntakäsittelylle varataan riittävästi aikaa valiokunnan mietintö on yksimielinen

lähetekeskustelussa ilmoitin että pidän tätä hallituksen esitystä erittäin tarpeellisena kaikilta osin nyt voin tyydytyksellä todeta että niin kuin valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti valiokunta on tehnyt yksimielisen mietinnön asiasta lisäksi valiokunta on kiinnittänyt juuri oikeisiin asioihin huomiota tässä tässä asiakokonaisuudessa yhteistoiminta alueiden voimassa pitäminen on järkevää ettei tapahdu sellaista kehitystä mikä vaikeuttaisi jatkossa kun tehdään sote uudistusta tämä rajoituslaki tietysti on ongelmallinen sillä lailla että se on kuntien itsehallintoon nähden rajoite mutta niin kuin perustuslakivaliokuntakin on todennut tämä on kuitenkin määräaikainen ja siinä on tiettyjä joustomahdollisuuksia ja on ihan paikallaan silloin lähetekeskustelussa ei noussut tämä esille että että irtisanomisesta saattaa tulla ylimääräisiä kustannuksia se on tietysti luonnollista että niitä voi tulla kun sopimuksista irtaudutaan niin se aiheuttaa toiselle sopimusosapuolelle menetyksiä jotka toinen irtisanova puoli saattaa joutua korvaamaan se on nyt otettu huomioon että näin tapahtuu mielestäni ulkoistuksen pudottaminen kolmestakymmenestä prosentista aivan paikallaan juuri siksi että sote uudistuksessa jonka toivon etenevän vilkkaasti pystytään silloin toimimaan järkevästi ja hallitusti vielä totean että kokonaisaika niin kuin puheenjohtaja totesi tulee tämän rajoituslain osalta pitkäksi kylläkin tämäntyyppisiä menettelyjä näin pitkänä ei sinänsä saisi olla mutta kaikki tiedämme että me emme ole täällä saaneet päätöksiä aikaan sote uudistuksesta on niin valtavan isosta ja toisaalta niin tärkeästä asiasta kysymys sitä täytyy näin hoitaa arvoisa puhemies vetoan nyt kuitenkin hallitukseen siinä että toisaalta pannaan vauhtia tähän sote uudistukseen ja sitten että sen valmisteluun tulisi parlamentaarinen toimielin seuraamaan ja ohjaamaan sitä koska on kysymys tuonne maakuntatasolle kohdistuvasta uudistuksesta joka ei ole hallitus oppositio kysymys vaan vaan todellakin koko kansan asia ja paikallishallinnon kysymys enemmän kuin valtionhallinnon vaikka kaikkien edun mukainen

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta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

asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia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

arvoisa herra puhemies

ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun määrärahan käyttöön ottamisen määräraha korvaisi aikaisemmin käytössä olleen alueiden innovaatioiden ja kokeiluiden käynnistämisen määrärahan aluekehittämisen ja kaupunkipolitiikan kokonaisuus sisältää hallituksen aluekehittämispäätöksen yhteydessä tarkennettavan toimintamallin sopimuksellisen tai ohjelmallisen yhteistyön kaupunkien ja alueiden kanssa

että jokaiseen maakuntaan tarvitaan sopimuksellinen kaupunkipolitiikan väline hallitus on työntymässä epäkohtaan joka on ollut vallitseva esimerkiksi seinäjoen kaupunkiseudulla se epäkohta on ollut eräiden keskikokoisten maakuntakeskuskaupunkien seutukuntien väliinputoajan rooli kaupunkipolitiikassa etelä pohjanmaan liitto ja seinäjoen kaupunkiseutu ovat kiinnittäneet huomiota vallitsevaan kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja esittävät nykyistä laajemman aluepolitiikan kokonaisuuden hahmottamista nyt seinäjoen kaupunkiseudun tyyppiset yliopistottomat mutta kehityspotentiaaliltaan suuret maakuntakeskukset ovat uhanneet jäädä väliinputoajan asemaan ne tarvitsevat tukea muun muassa ekosysteemien vahvistamiseen kaupunkikehittämiseen yritys osaamis ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun ja toimeenpanoon resursseja

seutukunnat uuden aluepolitiikan tavoite on antaa ihmiselle vapaus ja mahdollisuus valita minne kaikkialle elämänsä rakentaa se perustuu maan eri osien omille vahvuuksille

arvoisa puhemies

sitä keskustelua käydään paljon myös hallintovaliokunnassa ja sitä on tarpeen jatkaa kuntien kestävän talouden turvaamiseksi nyt päätettävässä asiassa on kyseessä kansallinen tuki alueiden ja kaupunkien kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen rahaa on varattu ensi vuodelle kaksikymmentä miljoonaa euroa summasta viisitoista miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää sopimuksellisen yhteistyön kautta hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen onkin tärkeää että näidenkin rahojen käytöllä toteutetaan hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista elinkeinoelämän uudistamista ja ja innovaatiokeskittymien vahvistamista osaamisen ja sivistyksen vahvistamista osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä sekä eriarvoisuuden ehkäisyä arvoisa puhemies vaikka raha kohdistetaan maakunnille tuki on tarkoitettu myös kaupunkipolitiikan toteuttamiseen se kannattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä kaupunkien kanssa valtakunnallisen kaupunkistrategian on määrä valmistua ensi keväänä vetovastuussa sen valmistelusta on valtiovarainministeriö tämä työ on käynnistettävä viipymättä ja osallistettava myös kaupungit sen tekemiseen kaupungit ovat avainasemassa kun ratkomme tulevaisuuden haasteita on siis tärkeää että vaikka nyt päätettävä raha alueiden ja kaupunkien kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tulee maakuntien kautta myös kaupungit kaupungit pidetään alusta asti mukana pidän hyvänä myös tavoitetta alueiden välisen yhteistyön ja verkottumisen edistämisestä samoin on tärkeää seurata millaisia tuloksia tällä rahalla saadaan aikaan arvoisa puhemies kaupunkien elinvoimasta huolehtiminen on koko suomen etu tätä nyt päätettävänä olevaa kansallista tukimuotoa laajempi kysymys on eun uuden rakennerahastokauden tukirahojen ohjaaminen myös niissä on huomioitava kumppanuus kaupunkien kanssa niiden kestävän kasvun ja elinvoiman turvaamiseksi kestävän kaupunkikehittämisen ohjelmaa on tähän saakka toteutettu menestyksekkäästi kuuden suurimman kaupungin voimin kuusi aika hankkeen puitteissa siinä on suhteellisen pienellä rahoituksella saatu aikaan vaikuttavia tuloksia onkin varmistettava että myös tulevalla ohjelmakaudella varmistetaan riittävät resurssit muun muassa kaupunkien tulokselliseen yhteistyöhön hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseksi laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi ja tuloksellisten työllisyystoimien edistämiseksi

arvoisa herra puhemies todellakin maakunnilla on aikaisemminkin ollut käytössä tämmöisiä nopeasti käyttöön otettavia rahoitusmuotoja ja ne ovat erittäin hyviä tässäkin lainsäädännössä moneen otteeseen ja varsinkin hallintovaliokunnan hyvän pohjaan monessakin kohtaa on kirjattu maakuntien omaehtoinen kehittäminen joka perustuu maakuntien omaan strategiaan ja siihen pidän erittäin tärkeänä että maakunnat tunnistavat omat vahvuutensa luovat omat hyvät strategiat ja sitä kautta lähtevät toteuttamaan muun muassa tässäkin mahdollistetaan innovaatioympäristöjä katson myös näitä alihankintaketjuja mutta mikä tärkeintä on odoteltu tässä jo viisitoista vuotta mihin suuntaan meidän palvelurakenneuudistus etenee sitä kautta myös tulevat palvelurakenteet

on yhteistyö seutukaupunkien kanssa ja myös se monenkeskinen yhteistyö mitä haetaan muun muassa tällä työvoimahallinnon ja myös kuntien yhteistyöllä ja sieltä kumpuavalla kumpuavalla yhteistyöllä joka myös kantaa tähän meidän yrityselämään ja työvoimapulaan eli näen tämän monihaaraisena mahdollisuutena ja poikkitieteellisenä mahdollisuutena eri toimialojen ylitse ylitse ja jos sitä osataan hyvin siellä maakunnassa käyttää niin tämä on erittäin hyvä väline tässä edelliset puhujat ovat ottaneet kantaa myös tähän kaupunkistrategiaan ja kyllä minä näen että suomessa pitäisi tämän meidän maaseutustrategian lisäksi olla vahva kaupunkistrategia koska meillä on hyvin samantyyppisiä ongelmia kaupunkilähiöissä kuin kylissäkin ja myös tällaisen avoimen omaehtoisen kehittämisrahoituksen kautta me voimme tehdä hyvää yhteistyötä kaupunkilähiöiden ja kylien kanssa ja katsoa niitten palvelutarvetta osaamistarvetta mutta toisaalta sitten myös sen kasvun kasvun voimasta tulevien kipupisteiden ratkaisuja eli maakuntaliitoille hyvä rahoitusväline toivon myös että tämä kaksi prosenttia mitä tässä käytetään sitten näihin valtakunnallisiin hankkeisiin ohjaisi siihen suuntaan että haetaan sitten kansainvälisiä kyvykkyyksiä vielä lisää siihen kaupunkialueitten kehittämiseen ja ja myös sitä mikä hyödyttäisi ja myös kuunneltaisiin niittenkin hankkeitten osalta maakuntien omaa tahtoa
arvoisa herra puhemies lähetekeskustelussa tätäkin asiaa hieman käsittelin ja sinänsä pidin ihan hyvänä hallituksen esitystä valiokunta näyttää yksimielisesti hyväksyneen sen kiitos siitä ongelmana meillä maakuntien väliset erot ja se että maakuntien kehittäminen yleensä on hyvin suurissa vaikeuksissa taannoin meillä oli maakunnan kehittämisraha budjetissa mutta se on sulanut sieltä pois nyt tietysti on positiivinen piirre se että tämä hallitus on palauttanut tämän kaksikymmentä miljoonaa joka on hyvä alku mutta aivan täysin riittämätön tietysti niihin tarpeisiin nähden mitä tuolla on ja kun tämäkin kaksikymmentä miljoonaa vielä jaetaan kolmeen osaan ja tällä tavalla tavallaan sidotaan jo etukäteen eli maakunnat eivät pääse sitä käyttämään omaehtoisesti niin kuin

demokraattinen järjestelmä periaatteessa edellyttäisi niin ei tämän saamisesta nyt voi tietysti mitään suuria juhlia pitää sitten sitä vielä vaikeuttaa se että meidän alue ja rakennepolitiikka niin kuin maatalouskin on on brysselin käden ja nyrkin alla hyvin vahvasti ja sidottu sitä kautta se on tietysti ongelma että me maksamme brysseliin valtavan paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän kuin saamme takaisin ja kun sieltä jotakin saadaan takaisin esimerkiksi alue ja rakennepolitiikkaan ne

jo kovalla byrokratialla sidottuja rahoja eli minä peräänkuulutan kansallista suomalaista isänmaallista aluepolitiikkaa takaisin sitä jonka suomen keskusta kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla aloitti ansiokkaasti joka on nyt mennyt tällaiseksi paperisodaksi ja ja tehottomaksi monelta osin toivon että tämä nyt ei johda siihen vaan saadaan todellakin maakuntia elvytettyä tosin kun meillä on kaksikymmentä maakuntaa ja

yhdyn tässä edustaja kankaanniemen näkemyksiin aika moneenkin näistä asioista mutta toisaalta ainakin tässä mietinnössä on todettu toivottavasti meidän byrokraatitkin tämän ottavat vastaan että tämä raha olisi mahdollisimman kevyen byrokratian kautta ja joustavasti käytettävissä toinen toinen lähtökohta tietenkin kun tehdään maakuntastrategiaa ja sitten haetaan haetaan rahoituksia eri kehittämishankkeisiin toivon että tämä kävisi vipuna siihen rahoitukseen että osaisimme hakea ja maakunnasta osattaisiin hakea paremmin esimerkiksi horisontti rahoitusta tehtäisiin niitä yhteistyöliittymiä yliopistojen kanssa yrittäjien kanssa ja sitä kautta haettaisiin niitä rahoitusmahdollisuuksia aivan niin kuin edustaja kankaanniemi sanoi me maksamme sinne paljon rahaa ja meidän täytyy oppia se järjestelmä vielä paremmin toivottavasti maakuntiinkin saadaan viestiä niiden rahoituslähteitten

että myös ne kaupungit tuovat kasvua koko maakuntaan haluan tässä nyt nostaa uudenmaan tilannetta uusimaa on tosi voimakkaasti kasvava maakunta joka tarvitsee myös tukea tukea alueen kehittämiseen hyvä esimerkki tässä on korkeakoulualoituspaikat joita on täällä todella paljon vähemmän kuin muualla suhteessa suhteessa

että eu rahoja meidän pitäisi pystyä hyödyntämään hyödyntämään laajemmin siinä on kuitenkin valtava potentiaali saada saada rahaa suomeen esimerkiksi uudenmaan maakunnassa tehdään yhä tiivistyvämpää yhteistyötä seudun kaupunkien erityisesti pääkaupunkiseudun kanssa myös strategiassa se näkyy eli eli minun mielestäni kaupungit pitää nähdä myös maakuntien voimavarana siinä että että me saamme elinvoimaa ja työpaikkoja tähän maahan

puhemies todella minäkin toivon että tätä voitaisiin käyttää vipurahana tai millä nimellä edustaja pirttilahti sen sanoikaan mutta kuitenkin kansallisen rahoituksen osana jolloin se voisi ikään kuin kertaantua eu rahoituksen rinnalla summa on siihenkin aika pieni ja merkitys vähäinen sitten kun tullaan siihen mitä edustaja elo totesi että tätä pitää myös kaupunkeihin käyttää ja uudellamaalla uudenmaan eräät kaupungit ovat nimeltään helsinki espoo vantaa ja kauniainen jos tätä aluepolitiikkaa ruvetaan täällä tekemään niin sitten ollaan tietysti siitä alkuperäisestä ajattelusta jo aivan tähtitieteellisen kaukana eli ei nyt sille linjalle pidä kyllä lähteä että tämäkin raha jaettaisiin kaupunkeihin kyllä minä ymmärrän kaupunkipolitiikan sinänsä ja sen tarpeet mutta ei se ole ehkä tällaisesta rahasta kiinni vaan siitä että näissä kaupungeissa täytyy etelän kaupungeissa esimerkiksi kiinnittää sosiaalisiin tekijöihin huomiota ja ja kaupunkipolitiikalla jota kaupunki itse harjoittaa hoidetaan niitä ongelmia ja myös työllisyysnäkökulma otetaan vahvemmin huomioon kuin mitä nyt työllisyyskokeilu saattaa olla sellainen tekijä että sitä kannattaa tukea ja silloin ollaan kaupunkien kanssa tekemisissä tai kaupunkiseutujen

puheenjohtaja halusin tässä keskustelussa vain todeta että että alue se on uusimaakin ja kun uusaika hankkeeseen viittasin varsinaisessa puheenvuorossani niin siihenhän kuuluu myös oulu oulu pohjoisena kaupunkina enkä sitä millään tavalla tietenkään kiellä sitten kaupunkistrategiassa me varmasti otamme seutukaupungit ja muut huomioon mutta minun mielestäni on tärkeätä että kun me puhumme alueesta niin me tunnistamme sen että myös kaupungit ovat ovat alueita ja alueidensa merkittäviä vetureita

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista